varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesseitsemäs neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa eva biaudet johanna karimäen kannattamana ehdottanut että myös sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto työelämä ja tasa arvovaliokunnalle puhemiesneuvosto on tänään toinen viidettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä kokouksessaan tarkistanut aiempaa ehdotustaan ja ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan lakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

eva biaudetn ehdotus puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen

totean että asian lähetekeskustelu päätettiin kahdeskymmenesseitsemäs neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä istunnossa

arvoisa puhemies harvoin jään sanattomaksi mutta olin nyt pyytänyt puheenvuoron tähän itse asiakokonaisuuteen tämä puhemiesneuvoston esitys on hyvä ja erinomainen kannatan

sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies esitys uudesta vaihtelevan työajan ehdosta on parannus nollasopimuslaisten asemaan joskin vaatimaton sellainen vaikean ja monivaiheisen neuvotteluprosessin seurauksena siinä on kuitenkin päädytty ratkaisuun joka tuottaa työlainsäädäntöön tarpeetonta monimutkaisuutta ja antaa mahdollisuuden asettaa työntekijöitä perusteettomasti keskenään eriarvoiseen asemaan vaihtelevan työajan sopimusehto ei tosiasiallisesti eroa perinteisestä osa työsopimuksesta juuri muilta osin kuin että suostumusta lisätyöhön ei voi antaa määräämättömäksi ajaksi mikäli rajoituksettoman lisätyösuostumuksen kielto ja nollatuntiluokka ulotettaisiin osa aikaisiin työsopimuksiin olisivat sopimusmuodot sisällöllisesti identtisiä tästä syystä esitetylle kahden erillisen sopimusmuodon mallille ei ole perusteita ratkaisu on ongelmallinen sillä se synnyttää suomalaisille työmarkkinoille kaksi erioikeuksista osa aikatyöntekijöiden ryhmää jatkossa jopa samalla työpaikalla saman lisätyön tarjoamisvelvoitteen piirissä voi olla sekä rajattoman lisätyösuostumuksen antaneita että määräaikaisen lisätyösuostumuksen piirissä olevia
pyydän edustajia käymään keskustelut käytävällä kuunnellaan puheenvuoroja
kaksi erillistä osa aikatyön sopimusmuotoa lisää muutenkin sotkuisen työlainsäädännön monimutkaisuutta entisestään se aiheuttaa yrityksille hallinnollista taakkaa ja heikentää yksittäisen työntekijän mahdollisuutta pitää huolta oikeuksistaan tästä syystä teen vastalauseen kahden mukaisen lausumaesityksen eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee lainsäädännön muutoksen jolla osa aikatyötä koskevalla sopimuksella työtä tekevien ehdot saatetaan vastaamaan vaihtelevaa työaikaa tekevien oikeuksia ja ehtoja

kävimme jo viime viikolla melko perusteellista keskustelua tämän aiheen ympärillä joten en nyt enää aloita tätä keskustelua alusta hallituksen ja opposition ajattelun erot tulivat selkeästi siinä keskustelussa esille haluan ainoastaan todeta että tämä lakiesitys kyllä parantaa nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa mutta ei riittävästi jatkossakin nollatuntisopimuksella työskentelevien on vaikeampi vaatia oikeuksiaan ja he jäävät edelleen monessa suhteessa työnantajan armoille

esitimme pykälämuutoksia jotka olisivat parantaneet nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa enemmän kuin hallituksen esitys mutta hävisimme äänestyksen tässä voi vain todeta että paljon jää korjattavaa seuraavalle hallitukselle tässä asiassa mutta kannatan lämpimästi edustaja kontulan esittämää lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies on kuultu nyt kaksi opposition puheenvuoroa joissa on se sisältö että nollatuntisopimuksella työskentelevien ihmisten tilannetta kyllä parannetaan mutta ei riittävästi

a studiossa kysyttiin onko parempi määräaikainen työsuhde vai pysyvä totta kai pysyvä on parempi mutta määräaikainenkin on parempi kuin työttömyys

avataan tästä debatti pyydän niitä edustajia jotka haluavat vastauspuheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa rouva puhemies kuten täällä salissa on jo varhemmin tullut esille kyse on kansalaisaloitteen jolla kiellettäisiin

johdosta tehdyistä kehittämistoimenpiteistä minusta työ ja elinkeinoministeri on tehnyt erinomaisen kompromissiehdotuksen kahden hyvin kaukana toisistaan olevan olevan mielipiteen välillä ja tällä sopimuksella nyt parannetaan olennaisesti entisen nollatuntisopimuksen piirissä olevien kansalaisten asemaa työntekijöiden asemaa työnantajan näkemyksestä paljonko hän tarvitsee työvoimaa lähdetään tekemään vaihtelevan työajan sopimusta sairausloma ajan äitiysloma ajan palkka karenssiajat on sovittu tässä kohtuullisesti ja nimenomaan sille tasolle joka on osa aikatyötä koskeva itse pidän tätä sopimuspohjaa jopa parempana kuin osa aikatuntisopimuspohjaa

arvoisa rouva puhemies valiokuntakäsittelyssä kävi selkeästi ilmi että tämä asia ei ole helpoimmasta päästä ja valitettavasti vaikka kompromissiin pyrittiin sitten kuitenkaan oppositio ja hallituspuolueet eivät päässeet yhteiseen sopimukseen kaikesta huolimatta tämä on selkeä askel parempaan suuntaan ja erityisen hyvää siinä on se että nyt on tämä velvoite työnantajalla ja työntekijällä neuvotella keskenään eli molemmin puolin pöytää syntyy keskustelua siitä miten tätä työaikaa voidaan yhdessä suunnitella työntekijällä on vielä mukaan tähän prosessiin parannettavaa tähän jäi mutta surullista olisi jos tämä ei menisi eteenpäin edes

arvoisa rouva puhemies en halua nyt millään tavoin arvostella mutta nyt ei ole kysymys sopimuksesta vaan lainsäädännöstä edustaja talja pitää ymmärtää se että työmarkkinajärjestöt tekevät sitten sopimuksia ja tässä talossa säädetään lakeja jos valiokunnassa ei ole yhteisymmärrystä jäädään erimieliseksi niin ei oppositiosta ole arvosteltu sitä etteikö tämä olisi ollut askel oikeaan suuntaan mutta se mitä me olisimme varmasti oppositiossa enemmän halunneet on että työntekijöiden työsuhdeturvalle olisi pitänyt antaa suurempi arvo

aloitteen pohjalta joka tässä nyt ei toteudu minun mielestäni tässä on tuotu hyvin esille se että on kahdenlaisia asioita ja edustaja kontula on kuvannut sen

kuvan että olisi syntymässä tilanne jossa epävarmuutta luodaan lisää ja työelämä vaikeutuu työntekijälle mutta ainakin tässä lakiesityksessä nimenomaan tehdään niin että työntekijällä on useasti vähän niin kuin oikeastaan koko ajan näköpiirissä se tilanne eteenpäin ainakin viikoksi jos ei kahdeksi siitä minkälaista ja missä työtä tehdään ja jos työnantaja määrittelee työn eri tavalla kuin mitä tarve on niin pitää pystyä neuvottelemaan siitä että

jatkossa se samalla se työnantajan tarve elikkä tässä on tarkoitus nimenomaan kehittää työelämää sellaiseksi että nimenomaan työntekijän on helpompi suunnitella omaa elämää ja sitten myös sovittaa yhteen useampia työnantajia esimerkiksi tehdessään useammalle työnantajalle työtä jos ei yhdellä työnantajalla ole tarpeeksi työtä

kyllä nyt vaikuttaa ennemminkin siltä että työnantaja pystyy tässä suunnittelemaan sitä käyttääkö työntekijää työssä vai eikö käytä työntekijälle tämä on erittäin epävarma sopimus siitä ei valitettavasti pääse yhtään mihinkään jos nollatuntisopimus sisältää täyden nollan se ei anna yhtään mitään työntekijälle ei pienimmässäkään määrin eikä pienintäkään turvaa ja tämä on hyvä muistaa nolla antaa uutta turvaa vain silloin jos on sovittu tunteja aikaisemmin ja työntekijä sattuu sairastumaan silloin työnantajan täytyy maksaa palkkaa vaikka työntekijä on sairaana säädösten mukaan mutta missään nimessä missään ei sanota että työnantajan täytyisi antaa näitä tunteja enemmän kuin nolla työntekijälle kyllä minusta nyt näyttää siltä että tämä lakiesitys itse asiassa tasoittaa tietä sekä yleissitovien että normaalisitovien työehtosopimusten alasajolle tässä maassa

puhemies tässä on syntynyt hyvä kompromissiesitys ja tätä on helppo helppo tukea kun ajatellaan nuorten kannalta asiaa niin kuin edustaja heinäluoma viittasi niin totta kai maailma on epävarmempi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa sanotaan että maailma muuttuu seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana enemmän kuin se on muuttunut edellisen kahdensadan vuoden aikana mutta se millä tavalla me luomme varmuutta on juuri se että me uudistamme yhteiskuntaa siten että on mahdollisuus päästä töihin myöskin tässä muuttuvassa työmaailmassa ja siten että turvataan sitä sosiaaliturvaa eikä velkaannuteta tolkuttomasti valtionta loutta eikä tehdä tolkuttomia esityksiä edes vappupäivänäkään

puhemies täällä puhuttiin jo syntyvyydestäkin tässä yhteydessä syntyvyys on tärkeä asia mutta ei meidän kyllä kannata lähteä tällaiseen laulantaan jota me olemme viime viikkoina nähneet jossa suuri osa hallitusta vastustavista amatööridemografeista liittää nyt hallituksen toimet työllisyyden nostamiseksi näihin viimeaikaisiin syntyvyyslukuihin sellaiselle ei ole mitään perustaa me tiedämme jotain syntyvyydestä kautta euroopan ja suomenkin ja sillä on kuitenkin jonkinlainen yhteys työllisyyteen ja eli tämä mitä hallitus onnistuneesti tekee eli nostaa työllisyyttä ja alentaa työttömyyttä ehkä ehkä voi toimia tässä oikeaan suuntaan mutta eihän meillä siitäkään vielä ole näyttöä ja edustaja tolppaselle pitää sanoa se että kyllä nollasopimuskin antaa juuri sitä mitä sen pitää antaa sellaiselle ihmiselle joka haluaa sellaisen sopimuksen meillä on suuri määrä erilaisia tilanteita ja ihmisiä työmarkkinoilla ja meidän täytyy kunnioittaa heidän sopimusvapauttaan

arvoisa puhemies näyttää siltä että tässä salissa on kaksi erilaista keskustelua tämä käsiteltävä lakiesitys on itsessään askel parempaan suuntaan mutta kun edustaja heinäluoma lavensi keskustelua muun muassa syntyvyyteen niin täytyy todeta että kun keskustellaan syntyvyydestä niin ainoa tapa miten voidaan asiasta keskustella on ensinnäkin kunnioittaa naisten itsemääräämisoikeutta toinen asia on tasa arvon lisääminen työmarkkinoilla ja kolmas asia on arjen turvallisuuden lisääminen nuorten osalta kun katsotaan kokonaisuudessaan hallituksen askelia työmarkkinoilla nuorten kannalta niin siinä se iso ongelma on että nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt arjen epävakaus on lisääntynyt ja se edellyttäisi hallitukselta enemmän toimia nimenomaan sen varmuuden ja tulevaisuudenuskon lisäämiseksi eikä askelia väärään suuntaan

onko työelämän epävarmuudella tai sillä lainsäädännöllä yhteyttä syntyvyyteen ja on käyttänyt moneen otteeseen termiä amatööri arvoisa puhemies suomen kulttuurirahaston rahoittama kaksivuotinen tieteen työpaja pureutui perheen perustamisen haasteisiin tähän työpajaan osallistui johtavia perhetutkijoita suomesta australiasta japanista portugalista ja britanniasta tämä tieteen työpaja joka todella pureutui tähän kansallisessa tutkimuksessa totesi että lastenhankintapäätöksiin vaikuttavat keskeisesti myös sukupuolten tasa arvokysymykset työ ja perhepolitiikka ja yhteiskunnallinen ilmapiiri toivottavasti edustaja vartiainen ei pidä näitä tutkijoita amatööreinä ja ja kuulla hallituspuolueilta arvioita miten esimerkiksi tämän hallituksen päätökset ovat vaikuttaneet sukupuolten tasa arvoon

puhemies ehkäpä täällä ovat jo unohtuneet monet niistä hyvistä asioista jotka hallitus teki ensi töikseen vaikkapa se että vanhemmuuden kuluja pyrittiin tasaamaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella ylipäänsä se periaate että meillä on ensimmäistä kertaa suomen historiassa perheministeri hallituksessa se että perhepalveluihin tuli neljäkymmentä miljoonaa euroa uutta lisärahaa erittäin vaikeassa taloustilanteessa

jatkossa yhdistämään pätkittäisen työelämän kanssa koska se on se suunta mihin työn luonne ja murros

arvoisa puhemies koska edellisen puheeni jälkeen usea edustaja

tämä työntekijän tilanne tulee nimenomaan epävarmemmaksi tässä lakiesityksessä tai kokonaisuudessa niin minun mielestäni täällä pitäisi puhua just siitä asiasta mikä on tämä otsikko eli tästä asiasta tässä asiassa nimenomaan hallitus parantaa työelämää ja eikö se ole hyvä saada sitä parannusta aikaiseksi jos työntekijä näkee että odotettavissa oleva työaika ei vastaa työnantajan tarvetta siitä työstä mitä hän tekee niin hän voi sitten pyytää siinä neuvottelua siitä asiasta ja hän voi siihen pyytää myös apua elikkä voi tulla myös ulkopuolinen neuvonantaja siihen neuvotteluun mukaan

puhemies tuttavapiirissäni oli nuori joka oli viime kesänä onnellinen saadessaan työpaikan mutta elokuussa olivatkin suupielet kääntyneet alas koska selvisi että tämä on tämmöinen nollatuntisopimus eli hänelle ei tarjottu kuin yhden kerran koko kesänä työtunteja yhdeksältä aamulla soitettiin ja ennen yhtätoista tämä ainoakin kerta oli peruttu kyllä nuoria roikotetaan aivan aiheettomasti näillä nollatuntisopimuksilla meillä on nollatuntisopimuksella kolmekymmentätuhatta nuorta jotka tekevät kuitenkin täyttä työaikaa eikö heille tulisi tarjota vakituista työtä tässä tilanteessa tämä koskee kahdeksaakymmentäkolmeatuhatta työntekijää enemmistö on naisia enemmistö on nuoria on myyjiä on terveydenhuoltoalan työntekijöitä ja tämä on totta tämä aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta näissä ihmisissä jos sairastuu tai tulee raskaaksi niin työtunteja ei järjestetä tässä ahdingossa nämä nuoret meillä ovat myös kun puhutaan siitä siitä syntyvyydestä tämä on askel oikeaan suuntaan mutta tämä tämä on täysin riittämätön nollatuntisopimustyöntekijöiden osalta lainsäädännössä on edelleen puutteita ja aukkoja

puhemies tämä nollatuntisopimuksia koskeva hallituksen esitys ja siitä

mietintö ovat mielestäni erittäin hyvät lakiesitys luo niitä sääntöjä siihen kipeään tilanteeseen johon tähän asti ei ole kunnolla sääntöjä ollut juuri minkäänlaisia totta kai työlainsäädännön yleiset ehdot ovat koskeneet niitäkin sopimuksia mutta nyt nyt tässä lakiesityksessä joka vihdoin ja viimein on saanut mietinnön muodon on ihan selkeitä sääntöjä ja kannattaisi meidän edustajien muistaa sekin tosiasia että kukaan työnantaja kiusallaan mitään sopimuksia rupea tekemään en jaksa sitä uskoa vaan kyllä siinä syntyy selkeästi tarve saada työvoimaa esimerkiksi kausitöissähän tyypillisesti kesäaikana tarvitaan semmoista työvoimaa joka ei ole ollut esimerkiksi talvikautena ennakoitavissa mitenkään ja tällaiseen työvoimaan varmaan on sitten tarve kun ihminen pääsee töihin työnantajan palvelukseen vaikka määräaikaisella sopimuksella

arvoisa rouva puhemies kyllä näillä nollatuntisopimuksilla työnantaja tarkoittaa hyvää ei niitä todellakaan tehdä turhan takia ja nykyaikainen työnantaja lähtee siitä että työntekijä joka on tyytyväinen suoriutuu työstä motivoidusti ja on yleensä parempi se että suoraan näitä toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia tuskin syntyy lainkaan johtuu siitä että sen toisen osapuolen yrittäjän riskinkantokyky ei tahdo riittää siihen että hän ottaisi sellaisen vastuun esimerkiksi palvelualalla jossa työvoiman kysyntä ja palvelun tarve vaihtelee vuoden tai vuorokauden tai viikon aikana voimakkaasti on kuitenkin parempi että ihminen pääsee työyhteisöön tavalla tai toisella kiinni tekisi mieli sanoa että varmaan syntyvyyden heikko taso on osittain työmarkkinoista kiinni mutta mielestäni se johtuu siitä että on yleissitova järjestelmä jonka johdosta työhön pääsemisen kynnys on tehty ehkä viidelletoista prosentille suomalaisia aika hankalaksi ja siihen joukkoon sisältyy paljon nimenomaan nuoria ihmisiä

arvoisa puhemies edustaja suutari esitin täällä lähetekeskustelussa kysymyksen ministerille esitän sen nyt teille meillä oli semmoinen eetu niminen nuorimies kaksikymmentäviisi vuotias tämmöisessä pätkätyöpamfletissa nollatuntisopimuksilla joulukuussa palkka oli yhteensä näiltä neljältä työnantajalta tuhatkuusisataaseitsemänkymmentä euroa tuhatkuusisataaseitsemänkymmentäkaksi taisi olla loppusumma ja sitten tammikuussa satakuusikymmentäseitsemän euroa kysymys kuuluu miten tämä laki muuttaa tätä tilannetta miten tämmöisessä tilanteessa perustetaan perhettä ja mietitään lasten lasten synnyttämistä sitten haluaisin myös todeta kun totesitte että pitää keskustella vain siitä asiasta joka on nyt keskustelussa että tämän hallituksen koko politiikka on hyvinkin palkansaajavastaista ja hyvinkin nuorten ihmisten vastaista jos miettii näitä esityksiä määräaikaisen työsuhteen perusteettomuudesta tai ikuisesta

on kuitenkin hyvä muistaa tässä keskustelussa että lähtökohtanahan oli kansalaisaloite nollatuntisopimusten täydellisestä kieltämisestä ja se ei saanut eduskunnan tukea koska haluttiin että työ ja elinkeinoministeriö valmistelee lainsäädännön parantamista meillä on nyt käsillä se esitys mikä on lainsäädännön parantamista ja minkä myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta on mietinnössään käsitellyt

miettiä että kun työelämä ylipäätänsä pirstaloituu niin työn kuva muuttuu ja siinä mielessä tässä talossa täytyy tehdä kaikki sen eteen että ne työolosuhteet olisivat yhä parempia kyllä jaan sen huolen mikä täällä salissa on esitetty syntyvyyden suhteen on kyllä aivan selvää että vakityösuhteet ovat niitä työsuhteita joissa ihmiset uskaltavat perustaa perhettä ja hankkia lapsia eli siinä mielessä tämä huoli on varmasti yhteinen mutta kyllä tämä on kuitenkin askel parempaan suuntaan

sen ohella kuitenkin uskallettiin perhe perustaa ja lapsia tehdä ehkä nyt tässä on elämä muuttunut ja tilanne on vähän erilainen minusta on aika kova väite että palkansaajavastaista on ollut hallituksen politiikka jos satatuhatta uutta työpaikkaa on luotu tämän vaalikauden aikana niin ei se voi olla hirvittävästi palkansaajavastaista kun uskon että kaikki työntekijät haluavat kuitenkin sitä työtä lähtökohtaisesti näin varmasti on

suuntainen sopimuksethan tehdään kuitenkin sen työntekijän ja työnantajan välillä ja minä uskon että kaikki yrittäjät tänä päivänä haluavat myöskin työntekijän parasta

puhemies tämän lakiesityksen tarkoituksena nimenomaan oli parantaa kahta merkittävintä epäkohtaa toinen oli se että tarve on täydelle työlle mutta ei palkata kuin nollatuntisopimuksella tämän pitäisi poistua ja toivottavasti niitä oikeudenkäyntejä syntyy että työnantajat jotka ovat sellaisia että tällä tavalla pelaavat joutuvat sitten edesvastuuseen siitä koska työmarkkinat vaativat nimenomaan reilua peliä minun mielestäni se on reilu peli että jos on täysaikainen tarve niin palkataan täysaikaiseksi sitten toinen tarve on sellainen että jostakin muusta syystä kuin

työn tarpeen vaatimuksesta vähennetään työntekoa minkä edustaja rinne täällä toi esille sen pitää myös tästä poistua ja nimenomaan tämän lakiesityksen kautta se poistuu jos käydään sitten oikeudenkäyntejä joissa työnantaja joutuu vastuuseen niistä koska on

arvoisa puhemies kyllähän nollatuntisopimus nykyisellään on on ilmainen reservi työnantajalle ilman työnantajavastuita mutta jos puhutaan tästä sipilän hallituksen työllisyys ja työmarkkinapolitiikan linjasta niin kyllähän sen tavoite on että se palastelee sekä työttömien että työntekijöitten joukon

parempaan aiemmin silloin kun pidettiin huolta tai ainakin yritettiin pitää huolta kunnon pelisäännöistä työvoimapolitiikan tavoitekin oli se että ensin työntekijä esimerkiksi harjoittelupaikan kautta kautta käy näyttämässä itseään sitten tuettu määräaikainen työpaikka sitten määräaikainen työpaikka ilman tukea ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eli pyrittiin pysyvään työsuhteeseen kun nyt näyttää olevan tarkoitus että pyritään pysyvään epävarmuuteen

rouva puhemies me olemme tosiaan työelämä ja ja tasa arvovaliokunnassa käsitelleet tätä asiaa pitkään ja monelta kantilta on totta että tämä on hiiren askel parempaan suuntaan on tärkeää luoda hyvät pelisäännöt koska me tiedämme että varsinkin sote alalla tämä tulee kasvamaan nyt kun tä tä hallituksen uudistusta viedään tämäntyyppiset työsuhteet tulevat varmasti sote alalla enemmän mutta ehkä tämän koko asian pihvi on se että tämä vakiinnuttaa nollatuntisopimusten käytön osaksi meidän työmarkkinoitamme ja minun mielestäni se on huolestuttavaa työvoiman tarve on kiinteä jos minä työskentelen vaihtelevan työajan sopimuksella ja minulla on paljon tunteja mutta sopimuksessa on kuitenkin nolla niin minä voin pyytää työnantajalta jotain neuvottelua mutta ei se välttämättä johda mihinkään tuloksiin eli käytännössä meidän olisi pitänyt selkeämmät pelisäännöt luoda tälle minä en ymmärrä minkä takia oikeuden kautta aina pitää hakea ratkaisua eikö meidän lainsäätäjien pitäisi tehdä selkeät pelisäännöt ettei tarvitsisi lähteä oikeuteen riitauttamaan näitä tämä vakiinnuttaa nollatuntisopimukset osaksi meidän työmarkkinoitamme ja se on valitettavaa
käydään vielä muutama vastauspuheenvuoro ja sitten mennään puhujalistaan

suomessa on historiallisen alhainen syntyvyys ja sen pohjalta olen kyllä sitä mieltä että on kyllä ihan aiheellista kaikissa väleissä tähän huomiota

edustaja lindtman nosti kolmantena kohtana yhteiskunnallisen ilmapiirin merkityksen myös lasten hankkimisen aloittamisessa merkityksellisenä asiana hyvä on muistaa että myös me luomme sitä ilmapiiriä mitenkä me asioista täällä puhumme ja mitenkä media sen välittää lapsi ja perhestrategian valmistelu päätettiin aloittaa kehysriihessä tämä on valtavan tärkeä asia että me saisimme vaalikausien yli jatkuvaa politiikkaa joka tukee eivätkä nämä ratkaisut poukkoile sillä on varmasti merkitystä miten nuoret perheet kokevat turvaa tässä asiassa on myös hyvä muistaa että me yhdessä päätimme antaa kun suomi täytti sata vuotta itlalle itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle viisikymmentä miljoonaa euroa ja tuo säätiö tekee työtä lapsien ja lapsiperheiden hyväksi se on iso ja merkittävä päätös

arvoisa puhemies kyllä tietysti uskon että oppositio tänä päivänä väittää että tämä hallitus on tehnyt palkansaajavastaista politiikkaa mutta kun itse olin viime vaalikaudella oppositiossa arvostelin silloista hallitusta kovasti siitä että silloinen hallitus teki palkansaajavastaista politiikkaa ja itse asiassa se onnistuikin sitä tekemään sillä tavalla että menetettiin satatuhatta työpaikkaa jotka tämä hallitus on kuitenkin saanut saanut tehtyä takaisin eli eli tehnyt palkansaajia lisää liki sadantuhannen tähän maahan kun sen lisäksi työn verotusta on vähennetty niin ei tämän hallituksen toimia nyt voi oikein moittia palkansaajavastaisiksi mutta kun otettiin esille tämä syntyvyys ja sen väheneminen se on tietysti huolestuttava asia siihen vaikuttaa ylipäänsäkin nuorten usko tulevaisuuteen ja siihen liittyy monta eri eri asiaa mutta minä en ymmärrä tätä logiikkaa kun sanotaan että jos nollatuntisopimuksen piirissä olevien asemaa parannetaan se vaikuttaisi negatiivisesti syntyvyyteen tämä logiikka ei mene perille

täällä edustaja vartiainen aiemmin totesi että nollatuntisopimuksia tekevät vain he ketkä haluavat nollatuntityösopimuksen ottaa vastaan mutta samaan aikaan hallitus on esittämässä että alle kolmekymmentä vuotiaiden tulisi näitä sopimuksia vastaanottaa tässä laissa tässä esityksessä sanotaan että nollatuntisopimukselle pitää aina olla perusteet mutta mitkä ne perusteet ovat otan esimerkin kuinka on esimerkiksi jäätelökioskin myyjän osalta oma tyttäreni on aikanaan työskennellyt jäätelökioskilla ja kun hänelle oli työpäivä merkitty ja aamulla satoi vettä työnantaja soitti että nyt sataa vettä ei tarvitse tullakaan iltapäivällä paistoi aurinko jolloin työnantaja soitti neljän aikaan että viideltä pistetäänkin kioski taas pystyyn tervetuloa töihin ja niin pois päin eli onko sää se tekijä ja kuinka oletetaan että nämä nuoret ihmiset elävät tässä jatkuvassa odotuksessa että onko menossa töihin aamulla vai iltapäivällä ja niin poispäin me keskustelemme tässä kansalaisaloitteen pohjalta tehdystä hallituksen esityksestä ja tuntuu kovin erikoiselta että täällä jatkuvasti todetaan että nyt on kysymyksessä kompromissi ketä vastaan kompromissi

rouva puhemies edustaja ojala niemelä kertoi tilanteesta jossa me elämme tällä hetkellä meillä on nollatuntisopimus ja tällä rajataan se työnantajan mahdollisuus tehdä tämänkaltaisia sopimuksia mutta sen tulee perustua nimenomaan siihen työvoimatarpeeseen edustaja kymäläinen otti juuri esille esille tilanteen jossa tällä lainsäädännöllä nyt määritellään työvuorolistan tekemisen velvoittavuus kolme viikkoa etukäteen tämänkaltaista tilannetta ei voi syntyä enää tässä uudessa tilanteessa siis lainsäädännön pohjalta itse asiassa tämähän on harvinaisen hieno tapa päättää kansalaisaloite jossa asiantuntijat ovat pohtineet miten tullaan järjestämään kolmikannassa sen jälkeen siitä on tehty

ja ne lähes yksimielisesti nyt hyväksytään täällä itse asiassa edustaja kontula otti esille sen että ainoa ero

uutta työpaikkaa niin pitää muistaa että ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtyjen työtuntien määrä ei kuitenkaan lisääntynyt jos työpaikat lisääntyvät mutta työtunnit eivät lisäänny niin minun matematiikallani siellä ei voi olla taustalla muu kuin työn pirstoutuminen josta me osittain puhumme silloin kun me puhumme nollatuntisopimuksista täällä on hallituksen puolelta sanottu että opposition vaatimuksia nollasopparisääntelyn tiukentamiseksi ei voi tehdä koska työpaikat minä haluaisin nyt kuulla millä lailla tämä minun vastalauseeni sisältämä esitys lainsäädännön selkiyttämisestä ja ymmärrettävämmäksi tekemisestä heikentää yritysten mahdollisuutta työllistää tai millä tavalla ne muut esitykset joista viime viikolla äänestettiin oikeus irtisanoutua jos työantaja ei työtä tarjoa yhtään tuntia

puhemies kyllähän pyrkimyksenä on tietysti se että nuorilla niin kuin kaikilla muillakin on on työtä on sellaista työtä että voi saada työkokemuksia ja sen kautta osoittaa ne kykynsä ja saada se vakituinen työpaikka kaikki nämä kokonaisuudet mitä hallitus on tehnyt tähtäävät siihen että ihmisillä olisi enemmän työtä kyllä minä kummeksun vähän näitä puheenvuoroja että tällä sadallatuhannella uudella työpaikalla ei olisi mitään merkitystä vaan tällä nyt pirstaloitaisiin ja ja se olisi jollakin tavalla huono asia olisiko se sitten parempi vasemmiston mielestä että nämä ihmiset olisivat työttöminä kortistossa syrjäytymässä eivät saisi työkokemusta eivät pääsisi työelämään kiinni eivät pystyisi sitä omaa elämäänsä rakentamaan eteenpäin

joka tapauksessa tämä lainsäädäntö mitä nyt nollatuntisopimuksiin liittyviin asioihin on on tehty parantaa asemaa ja kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi niin sosiaaliturva ja nämä määräaikaiset työsopimukset yhdistyvät ja se on totta kai askel parempaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies minä iloitsen siitä että lähes satatuhatta ihmistä on saanut polun työpaikalle ja jos hallitus haluaa siitä kaiken kunnian ottaa niin ottakaa pois mutta muistakaa se että on väärin vannoa täällä sitä että näille sadalletuhannelle uudelle työllistyneelle tulee tuhat euroa enemmän kuukaudessa sitä älkää kertoko edustaja kontula kertoi tässä juuri että yhtään työtuntia lisää ei ole mistä voidaan silloin sanoa että markkinoille työttömille on tullut tuhat euroa kuukaudessa lisää jos yhteen laskien ei ole tullut yhtään lisätuntia joku on silloin menettänyt niitä työtunteja saman verran ja se tarkoittaa juuri edustaja kontulan kuvaamaa tilannetta että työelämä on pirstoutunut joltain tämä on siis pois minun mielestäni on epäjohdonmukaisuutta väittää että melkein sadalletuhannelle ihmiselle on tullut tuhat euroa kuukaudessa lisää kun se on ollut joltain pois

rouva puhemies nyt täytyy kyllä todeta että eduskuntasalissa lakien kautta me emme lisää niitä tuhansia euroja ne ovat sopimusyhteiskunnan asioita niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossanne viittasitte nyt vähän puhutte ristiin siitä että se onkin meidän vikamme täällä eduskunnassa jos ei ole tuhatta euroa tullut tilille rahaa kun on tämä uusi sopimus saatu ja ymmärtääkseni laajasti myöskin vasemmalla tuettiin kiky sopimusta joka nyt on teillä vähän hakusessa onko se hyvä vai ei tuntuu siltä että jos ei ole tullut tuhatta euroa niin on väärin sammutettu tämä työttömyystilanne eli eli siitä tässä on minusta kysymys puhutaan ihan eri

puhemies edelleen haluan korostaa että tämä lakiesitys on parannus nykytilanteeseen sitä ei oppositio missään nimessä halua kiistää on totta myös se että meillä on ihmisiä jotka haluavat tehdä töitä nollatuntisopimuksilla ja sekin on silloin ihan ok mutta ne jotka haluaisivat lisätunteja jäävät edelleenkin yksin vaatimaan näitä oikeuksiaan esimerkiksi jos sitä mieltä että että työajan vakiinnuttaminen olisi perusteltua siellä hänen työpaikallaan ja työtä olisi enemmän ja hän lähtee vaatimaan asiaa niin kyllä siitä tulee hänelle pitkä ja vaativa prosessi ja moni työntekijä jättää asian kesken jos hänen täytyy viedä tämä oikeuteen on aivan liian kohtuutonta vaatia tämmöistä asiaa toisaalta on myös suuri riski siitä että tunnit vähenevät tai loppuvat ihan kokonaan jos työntekijä rupeaa kritisoimaan työnantajaa

sen että esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiöillä ja monilla tällaisilla kausityötä teettävillä yhtiöillä on näin kesäaikana paljon sellaista työtä jota ei todellakaan esimerkiksi talviaikana ole ja palkataan tämmöistä työvoimaa joka on hetken aikaa talossa itsekin olen aikanaan opiskelun lomassa tällaisia töitä tehnyt paljon ja hankkinut opiskelurahat sillä enkä ole yhtään katkera siitä ajasta mielenkiintoista haastavaa aikaa ja se on mahdollistanut sitten myös sitä kautta pysyvän työsuhteen edustaja lindtman sitä sitä kautta löysin sen oman leipäpuuni joka sitten on kestänyt kaksikymmentäviisi vuotta metsäammattilaisen työtä ennen tätä työtehtävää älkää nyt hyvät ihmiset aivan on varmaa että siitä työstä jota ihminen tekee ja luo sen suhteen siihen työnantajaansa ja näyttää ne kyntensä että minä pystyn nämä hommat tekemään se työnantaja sitä työntekijäänsä ei halua karkuuttaa kun se näkee että tämä kaverihan pystyy töihin muistakaa myös tämä ei tässä ole pelkkää mustaa tämä on ihan hyvä asia

arvoisa puhemies edustaja hoskosella taitaa nyt mennä kausityö ja ja nollatuntisopimukset sekaisin vaihteleva työaika sekaisin mutta mutta voimme tähän palata myöhemmin arvoisa puhemies tähän syntyvyyteen en en ollut kyllä uskoa korviani kun edustaja reijonen sanoi että että kyllähän sitä ennenkin lapsia tehtiin ja ja että liittyykö tämä työelämän epävarmuus nyt siihen tiedättekö te hallituspuolueet minkälaisessa määräaikaisuuksien pätkätöiden todellisuudessa nykypäivän nuoret työmarkkinoilla elävät

prosenttia uusista määräaikaisuuksista kohdistuu nimenomaan naisille ja erityisesti nuorille ja naisille ja monet näistä pätkätöistä kasaantuvat juuri siihen vaiheeseen elämää jolloin pitäisi ottaa niitä rohkeita askelia ja rakentaa elämänpolkua eteenpäin kuvaavaa on tämä hallituksen esitys näistä nollatuntisopimuksista te ette edes hyväksy sitä että henkilöstöryhmät saisivat tiedon millä perusteella firmassa nollatuntisopimuksia käytetään edes tietoa te ette suostu antamaan työntekijöille

mäkisalo ropponen käytti erittäin hyvän ja ansiokkaan rakentavan puheenvuoron kiitän häntä siitä edustaja lindtman käytti pohdiskeli sitä minkä takia lapsia tehdään menemättä nyt sen enempää siihen tekotapaan tai motivaatioon minkä takia lapsia ylipäätänsä tehdään tai minkä takia lapsia siunaantuu mutta kun edustaja lindtman kysyi tiedättekö te näitten nuorten elämästä niin itselläni on kaksi poikaa vähän yli kaksikymmentä vuotiaita molemmat ja molemmat tekevät pätkätöitä vappuna tulivat kotiin kertoivat isälle iloisena siitä että isä jälleen työsopimusta uusittiin nyt on jalka ovenraossa ja minä sitten pojille sanoin että tämä on vähän niin kuin urheilusuoritus nyt on näytön paikka ja katsotaan valitaanko miehet kisoihin pojat iloitsivat siitä että saavat opiskella ja saavat tehdä näitä töitä tässä ohessa asia on varmasti hyvinkin monitahoinen ja tuntuu siltä että tässä puhutaan toisemme ohi ja on tapahtunut lievää väärinkäsitystä mutta ollaan hyvä polun suunnassa ja

puhemies täällä oli hetki sitten keskustelua siitä mikä on tämän hallituksen asenne kokonaisuudessaan työelämään ja sen turvallisuuteen turvattomuuteen ja kun täällä kerrottiin hallituspuolueiden toimesta että emmekö ollenkaan muista mitä kaikkea tässä tällä niin minä voin kyllä mennä takuuseen että kyllä muistetaan kyllä varmasti moni muistaa esimerkiksi nämä pakkolakiuhkailut mitä hallitus teki hyppäsi elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin ja sieltä käsin sitten seurauksena syntyi lopulta tämä kiky jonka seurauksena kävi niin että kyllä varmasti aika moni julkisen sektorin pienipalkkainen nainen muistaa että lomarahat on tämä hallitus käytännössä leikannut moni ihminen muistaa että tämä hallitus toi oikeudentajua loukkaavan aktiivimallin ja varmasti moni ihminen tänä päivänäkin kysyy tuolla vapputoreilla todella moni nuori ihminen tuli kysymään miksi miksi on niin että nyt sitten edelleen ollaan heikentämässä työsuhdeturvaa muun muassa näiden nuorten perusteettomien pätkätöiden osalta

kasvun este tämä seikka että töitä on tarjolla kyllä parantaa työntekijän asemaa aina me tiedämme että palkat alkavat joillain olla hiukan ylöskinpäin jo ja se on työntekijän taloudessa tietysti hyvä asia kokonaisuudessaan ja kokonaisuuden kannalta sitä pitää miettiä mutta kyllähän tämä suuri kuva kannattaa muistaa että nyt on nyt on toivon näköala nuorilla kun on töitä ja ja haetaan suoraan korkeakoulusta jo ennen valmistumista töihin monilla aloilla

puhemies edustaja kontula sanoi kyllä asian niin kuin se on että ikävä kyllä tehdyt työtunnit eivät ole lisääntyneet siinä samassa määrässä kuin työpaikkojen määrä on tilastojen mukaan lisääntynyt me olemme tehdyissä työtunneissa vuoden kaksituhatta tasolla tällä hetkellä ja tässä on koko meidän keskustelumme ydin että työsuhteet ovat pirstaloituneet ja tätä nollatunti ja osa aikaisuushommaa on yhä suuremmassa määrin minun huoleni on aito tästä syntyvyydestä että nuori ikäluokka kohtaa tämän epävarmuuden koko voimallaan niillä jotka ovat olleet jo työelämässä on kuitenkin keskimäärin ottaen paremmat työehdot suhteessa yöpaikan turvallisuuteen jos me emme tätä huolta voi katsoa koko politiikassa mitä suomessa tehdään mukaan lukien hallituksen politiikka niin eihän meillä sitten ole mitään ratkaisujakaan kyllä täytyy puhua siitä miksi syntyvyys on romahtanut viime vuonna tasolle jota ennen ei ole nähty kuin nälkävuosien aikana
nyt mennään puhujalistaan

rouva puhemies pakko ehkä vielä tähän äskeiseen debattiin kommentoida sen verran että kyllä työpaikkoja on syntynyt lisää tällä vaalikaudella lisäys on nimittäin seitsemänkymmentäseitsemäntuhattayhdeksänkymmentä työpaikkaa se on aika merkittävä määrä nämä ovat syntyneet pk yrityksiin ja tämä sali varmasti ymmärtää hyvin miten talouden lainalaisuudet toimivat eli on erittäin tärkeää että meillä on yrityksiä jotka pystyvät työllistämään ihmisiä ja talous on lähtenyt kasvuun yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä siinä näkyy varmasti se ilmiö että meidän työelämämme on suuressa murroksessa työ on pätkittäistä kausittaista se on pirstaleista ja siksi on hirvittävän tärkeää että meidän sosiaaliturvamme pystytään yhteensovittamaan tähän uudenkaltaiseen työhön meillä on paljon sesonkiluontoista työtä sitä ei riitä koko vuodeksi mutta on tärkeää että silloin kun sesonki on kuumimmillaan sekin työ saadaan tehtyä arvoisa puhemies minusta on kuitenkin hirvittävän tärkeää että oppositiokin on tunnustanut ja myöntänyt vastalauseissaan että tämä hallituksen esitys on ehdottomasti oikeansuuntainen voi totta kai aina kritisoida sitä että se on riittämätön varmasti kaikki esitykset ovat opposition mielestä riittämättömiä mutta tulokset puhuvat kuitenkin sen puolesta että talous on kääntynyt joten jotakin on ehkä onnistuttu tekemään oikein jos ei usko että ne ainakaan hallituksen ansiota olisivat mutta hallitus ei ole ainakaan ollut kasvun esteiden tiellä kuten ilmeisesti edellinen hallitus oli arvoisa puhemies tähän hallituksen esitykseen sitten minusta on erittäin tärkeää että on esimerkiksi sairausloma ajan palkka irtisanomisajan palkka ne asiat joilla pystytään ennakoimaan miten pätkittäiset ja kausittaiset työsuhteet jos miettii vaikkapa sitä vuoden alun keskustelua kun esiteltiin se kymmenen kohdan lista niin siellähän oli monia asioita jotka liittyivät epäsuorasti myös siihen se että pystyy opiskelemaan sosiaaliturvalla kuusi kuukautta se että pystyy toimimaan yrittäjänä neljä kuukautta ja saa samaan aikaan työttömyysturvaa erittäin merkittäviä asioita tässäkin keskustelussa on noussut esille vaikkapa tämän sovitellun päivärahan maksaminen ja viivästykset siinä on aivan selvää ettei ihminen voi elää ilman rahaa yhtään kuukautta meillä on olemassa kaikki tietotekniikka data siihen että niiden pitäisi tulla nopeasti tilille ja toivottavasti siihen päästään ja siihenhän hallitus on kiinnittänyt huomiota jo aikaisemmin hirvittävän tärkeää että kun ensi vuoden alussa tulee vaikkapa kansallinen tulorekisteri voimaan niin reaaliaikaisesti jokainen pystyy seuraamaan omia tulojaan myös työnantajat työntekijät näkevät ne kela näkee verottaja näkee mistä kaikesta se työntekijän potti muodostuu joten uskon kyllä että silloin tällaiset viivästykset saadaan pois

arvoisa puhemies minua askarruttaa tässä kyseisessä esityksessä edelleenkin aktiivimalli nimittäin jos henkilö saa tämän nollatyösopimuksen ja aktiivimalli edellyttää että töitä tehdään kahdeksantoista tuntia kolmessa kuukaudessa niin jos ei niitä töitä ole vaan on pyöreä nolla se kolme kuukautta niin joutuuko tämä henkilö aktiivimallin kouriin ja leikataanko hänen työttömyysturvaansa tähän minä haluaisin saada vastauksen tähän saanut viimeksi vastausta jos henkilö on siis ollut aktiivinen hankkinut työpaikan hankkinut ehkäpä ihan omaehtoisesti nollatuntisopimuksen ja saanut työnantajan siihen matkaan niin häntä kuitenkin rangaistaan siitä sitten toinen asia kyllä tämä nollatuntisopimus nyt antaa työnantajille mahdollisuuden pitää henkilöä nollatunneilla ihan pärstäkertoimen mukaankin jos ei näitä tunteja anneta henkilölle ei saa sairausajan palkkaa hän ei saa äitiysrahaa ei saa äitiysajan palkkaa ei saa irtisanomisajan palkkaa ei saa mitään palkkaa täällä täällä sanottiin toiselta puolelta että ei tarvita enää tämmöisiä vuokratyösopimuksia tiedättekö te mitä vuokratyösopimukset ovat silloin kun ne toimivat oikein ne takaavat sille työntekijälle saman palkan kuin mitä siitä työstä tehdään muutoinkin siinä työpaikassa niin tehdään firmojen välillä myös niissäkin on olemassa sopimuksia toivoisin toki että kokoomuskin tulisi mukaan siihen että myös vuokratyösopimusten ehdot saataisiin sellaisiksi että työntekijät eivät ole eriarvoisessa asemassa työpaikalla riippuen siitä ovatko suoraan työnantajaan kiinnittyneitä vai vuokrafirman kautta sinne tulleita työntekijöitä sen lisäksi täällä on hehkutettu sitä että nyt kun tehdään sopimuksia siellä voi olla työntekijällä avustaja mukana oletteko koskaan kuulleet että se on jopa suositeltavaa että avustaja on mukana sitä avustajaa on aikaisemmin kutsuttu luottamusmieheksi tai luottamusnaiseksi nykyisin luottamushenkilöksi ja jopa varaluottamushenkilöksi ja se pitäisi esimerkiksi meidän työministerimme tietää koska hän on voikkaan tehtaan osaston varaluottamusmies ollut

se mikä vielä tuli tässä äskeisessä debatissa esille mikä on pakko vain todeta surullisesti on että edustaja lehti ennen kuin käveli salista ulos sanoi viimeisinä sanoinaan että kyllä nämä tällaiset yleissitovuudet voidaan sitten unohtaa kun on tämmöinen nollasopimus eli tämän tarkoitus on romuttaa yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset viime kädessä

arvoisa puhemies

saksan hannoverissa joka vuosi semmoisilla messuilla kuin cebit ja näki sen kehityksen mitä suomalaiselle insinööriosaamiselle tapahtui siinä välissä niin ensin oli alkuun ehkä muutama kymmenen pientä kiinalaista yritystä tarjoamassa esimerkiksi tietoliikennepuolen palveluja ja sitten niin puolet yrityksistä oli kiinalaisia ja ja ne olivat todella isoja yrityksiä elikkä niitten voima oli isompi kuin kaikilla muilla yhteensä kyllä siinä vaiheessa tuli tuli mieleen että eiköhän tässä pitäisi jotakin tehdä suomalaisen osaamisen ja myös työn hyväksi elikkä

juuri nimenomaan sen romahduksen jälkeen mihin oli tultu esimerkiksi tietoliikennepuolella ja metsäteollisuudessa

tietenkään helppo nousta uudelleen ja edellisen hallituksen piti tehdä sopeuttamispäätöksiä ja veronlisäyspäätöksiä jotka kaikki vaikuttavat tietysti huonontavasti työllisyyteen no nyt sitten kun ne päätökset olivat loppuneet ja saatiin uusi

tämä hallitus on nimenomaan tehnyt sellaisia päätöksiä joissa edelleen pidetään huoli siitä että suomi pysyy kilpailukykyisenä tai ainakin pyrkii siihen kilpailukykyyn ja sitten pyrkii lisäämään suomalaista työllisyyttä koska se on ainut keino millä me selviämme elikkä täystyöllisyys elikkä tämänkin hallituksen esityksen tarkoituksena on nimenomaan

parantaa suomalaisen työelämän laatua ja kitkeä työelämän epäkohtia jotka olivat

joka koski tätä nollatuntisopimusta tämä vahvistaa kyllä työntekijän

ja nimenomaan sitä turvallisuudentunnetta mikä on tällaisessa työssä mikä on vaihteleva ja kun tämä on vaihtelevan työajan sopimus niin sopii odottaa että siellä vaihtelevat ne työajat mutta työntekijällä on etukäteen tiedossa ne asiat tällä parannettiin myös esimerkiksi irtisanomisajan korvauksia ja sairausajan palkkaa ja sitten tällä oleellisesti helpotetaan työntekijän vapaa ajan tai muiden töiden yhteensovittamista muodostetaan tilanne jossa työntekijällä on paremmat mahdollisuudet selvitä ajankäytöstä pelkäämättä että menettää jonkun vaihtelevan työajan työpaikan jos ei pysty kahdessa työpaikassa esimerkiksi yhtä aikaa olemaan töissä

sen takia minä tietysti kannatan tätä esitystä

arvoisa rouva puhemies täytyy kyllä arvostaa edustaja suutarin puheen sisältöä sitä kuinka hyvin hän on asiaan perehtynyt ja hän osaa kertoa kyllä erinomaisesti sen mistä tässä on kysymys täytyy sanoa että tämä on ehkä pieni askel työntekijän työsuhdeturvalle mutta suuri askel sille että nollasopimus tulee nyt lakiin säädettynä mahdollisuutena tähän asti se on valitettavasti ollut lainsäädännön ulkopuolella ja työmarkkinajärjestöt eivät ole keskuudessaan pystyneet tätä asiaa ottamaan haltuun ja se on hyvää tässä että tämä on todellakin pieni askel

kun täällä puhutaan nollatuntisopimuksista ja vuokratyön tekemisestä niin sen verran asiantuntemusta pitäisi olla puheenvuorojen käyttäjillä että tällä hetkellä vuokratyösopimukset suurelta osin ovat nollatyösopimuksia ja niitten valitettavasti härski käyttö perustuu juuri siihen että kun ihminen sairastuu niin ilmoitetaan seuraavana päivänä että nyt ei olekaan tarvetta jolloin vältytään sitten sairausajan palkanmaksulta nyt edustaja suutari tuossa kuvasi että tämä tuo tähän jotakin uutta ja parannusta ja se on myös hyvä askel tässä sitä on turha kiistää syntyvyyteen minäkin nyt haluan puuttua sen verran että kun edustaja lehti tuossa sanoi että yleissitovuus se sitten onkin sellainen asia joka on kaikkein suurin jarru syntyvyydelle niin olisin toivonut kyllä että edustaja lehti olisi jäänyt kuuntelemaan ne kommentit että

on värikästä keskustella mutta on tahditonta heittää aivan sellaisia syytöksiä että yleissitova työehtosopimus olisi tässä maassa syntyvyyden jarru toivoisin että hallituspuolueet voisivat olla yhtä mieltä siitä että edustaja kontulan tekemä lausuma tulisi kirjatuksi koska se ei ole keneltäkään pois kukaan ei menetä kasvojaan kun pyritään yhdistämään ja

lainsäädännöstä selkeämpää niin se ei ole keneltäkään pois toivon todellakin että siihen hallituspuolueet voivat lähteä

arvoisa puhemies nyt ei ole enää tolppanen paikalla mutta olisin tarkentanut sitä kun hän puhui ministeri lindströmistä että lindström on ollut luottamusmiehenä minun tietojeni mukaan lindström oli kyllä omalla tehtaallaan aikoinaan työsuojeluvaltuutettu eikä luottamusmies edustaja kymäläiselle sanoisin sen verran että kun puhuit tyttärestäsi joka on jäätelökioskilla ollut töissä niin niin minä itse olen ollut toistakymmentä vuotta jäätelökioskiyrittäjänä ja ja tehnyt nollatuntisopimuksia pitkän aikaa mutta niissäkin jo nykyisinkin on ollut pelisääntönsä sellaiset että työvuorolistat jotka tehdään kolmeksi viikoksi on julkaistava viikkoa ennen ennen kuin työvuorolista astuu voimaan siis työvuorolista täytyy julkaista viikko ennen ensimmäistä päivää

ne työvuorot jotka ovat siinä työvuorolistassa täytyy työntekijälle sitten maksaa eli satoi tai paistoi ne täytyy kuitenkin joka tapauksessa

jota kuvasit että soitetaan aamulla että nyt ei tarvitse tulla tänään töihin ei vapauta kuitenkaan työnantajaa maksamasta sen päivän työvuorolistaan merkittyä palkkaa kaiken kaikkiaan kun nyt vielä sitten

piirissä olevien asemaa parannetaan niin kuin oppositiokin on on tässä nyt myöntänyt sen että tällä lakiesityksellä parannetaan työntekijän asemaa nollatuntisopimuksissa minä en näe edelleenkään sitä logiikkaa miten

se vaikuttaisi heikentävästi syntyvyyteen kyllä nuorilla jotka harkitsevat lasta minulla on omakohtaisia kokemuksia siitä mutta ihan viime vuosilta on myöskin omien lapsieni kautta kokemuksia siitä mitä nuoret miettivät silloin kun perheenlisäystä harkitaan se on aika kokonaisvaltainen ratkaisu ylipäänsäkin usko tulevaisuuteen ja jopa ihan tämmöisiä globaaleja asioita että mihin tämä maailma on menossa uskaltaako tähän tehdä lapsia se lähtee aika laaja alaisesti liikenteeseen totta kai siihen vaikuttaa positiivisesti se jos on vakituinen työpaikka mutta positiivisesti siihen vaikuttaa myös se että on työpaikka yleensäkin määräaikainen tai sitten sellainen työpaikka joka luo kuitenkin uskoa siihen tulevaisuuteen että kaikista niistä velvoitteista joita perheen hankkiminen tarkoittaa selviytyy

arvoisa puhemies taas tässäkin keskustelussa on tullut esille se että tämä käsittelyssä oleva lakiesitys lisää työntekijän turvallisuutta ja ennakoitavuutta työmarkkinoilla ja näin todella tapahtuu mutta minkä takia tässä ei nyt sitten olla täysin tyytyväisiä ehkä isoin ongelma tämän suhteen liittyy siihen että tämä lakiesitys ei riittävästi huomioi koko meidän työoikeutemme perusolettamaa sopijapuolten epätasa arvoisesta neuvotteluasemasta siis sitä perusolettamaa jonka varaan koko meidän työoikeudellinen on aikanaan rakennettu siinä oletetaan että työntekijä on riittävän vahvassa asemassa eli jos työnantaja ei ei asiallisesti sovi hänen kanssaan niistä työtunneista toteutuneiden työtuntien mukaan niin viime kädessä hän haastaa työnantajansa oikeuteen näitä asioita puimaan tosielämän valossa tällainen on todella epärealistista täytyy todella isosta hyväksikäytöstä olla kysymys tai sitten poikkeuksellisen hyvistä resursseista tällä työntekijällä jotta hän voisi näin kun vielä muistetaan että nollatuntisopimuksia tekevät usein sellaiset työntekijät jotka ovat hyvin nuoria eivät ehkä ole vielä järjestäytyneet mihinkään liittoon eli heillä ei myöskään ole sitä liiton tukea takanaan niin epärealistisuus kasvaa ennestään kun muistetaan että nollasopimuksia tehdään usein matalapalkka aloille joilla työntekijöiden korvattavuus on helppoa edelleen laskee todennäköisyys tällaiselle oikeuskäsittelylle minä kerron kaksi esimerkkiä ennen tähän taloon tuloani tutkin työkseni epävirallisen ja virallisen työn välimaastossa olevia työntekijöitä ensimmäinen esimerkkini on pirkanmaalta afrikkalaistaustainen maahanmuuttaja jolla on oleskeluluvat ja elämä täällä ihan kunnossa teki siivoojan töitä marketissa työnantaja ilmoitusluontoisesti laski hänen palkkaansa joka muutenkin oli surkean pieni lähes kahdella eurolla minä menin tämän henkilön kanssa käymään ammattiliiton toimistolla että tähän asiaan pitäisi nyt puuttua että näin ei sovi toimia ja sieltä apua tarjottiin että tämä on ihan selvä kysymys työntekijä ei uskaltanut tähän tarttua koska hän arveli että hän ei ikinä enää saisi siltä alueelta sen jälkeen töitä ja edelleen hän siivoaa siellä markettia nyt sillä pienemmällä palkalla toinen esimerkki eräs kantasuomalainen ystäväni logistiikka alan matalapalkkatyötä tekevä henkilö hänen yrityksessään oli tapana laittaa koko koko henkilöstö tai kaikki lattiatason työntekijät palkattomalle lomalle muutamaksi viikoksi joulun aikaan no tämä henkilö tiesi että näin ei saisi tesien ja lakien mukaan toimia ja niin hän riitautti tämän ja saikin taisteltua itselleen oikeuden käydä töissä ihan lakien mukaan mutta kiitokseksi tästä työnantaja muutti hänen työnkuvaansa niin että hänet eristettiin eri huoneeseen kuin kaikki muut työntekijät ja hänen taukonsa määriteltiin eri aikaan kuin kaikkien muiden työntekijöiden jotta tämä asia ei pääsisi leviämään ja jotteivät ne muutkin työntekijät vaatisi että lakeja pitää tässäkin yrityksessä noudattaa kyllä oppivat siinä niin että ei ei kannata näihin asioihin puuttua nämä vain esimerkkinä tilanteista joissa oikeasti matalapalkka aloilla töitä tehdään ja jos nyt kuvitellaan että että tämä yksittäinen työntekijä mahdollisesti järjestäytymätön käy raskaaseen oikeusprosessiin työnantajaansa vastaan joka saattaa olla hyvinkin iso jopa kansainvälinen yritys niin eihän sillä ole mitään tekemistä tämän maailman ja tosiasioiden tämä on se syy minkä takia tämä sääntely ei riitä luomaan sellaista turvallisuutta että tämän esityksen hyvä tarkoitus ja ja ihan kohtuulliset vaatimukset tosielämässä toteutuisivat en en usko että toteutuvat toinen asia mikä on noussut tässä keskustelussa esille useampaan kertaan on loukkaantuminen siitä että täällä työnantajien jotenkin epäillään pahuuttaan tai ilkeyttään työntekijöitä kiusaavan

se kun puhutaan työttömien laiskuudesta ja minä en toivoisi kuulevani sitä yhteiskunnallisessa keskustelussa mutta fakta on että yrityksen tehtävänä ihan riippumatta siitä onko työnantaja hyvä vai huono ihminen

on tehdä voittoa ja mitä pienemmät työvoimakustannukset sitä suurempi pääoman tuotto ja tärkein työvoiman hintaan vaikuttava yksittäinen tekijä on kysynnän ja tarjonnan suhde tältä pohjalta alityöllistettyjen joukon pitäminen reservissä voi olla yrityksen kannalta sen tarkoituksista käsin täysin johdonmukainen ja looginen toimintatapa täysin riippumatta siitä siellä hyviä vai huonoja ihmisiä töissä tai päättämässä kysymys ei ole ihmisten ilkeydestä ei ihmisten luonteesta kysymys on kapitalismin luonteesta tämä ilmiö korostuu erityisesti palvelualoilla joilla työn tuottavuutta on vaikeata kasvattaa kasvattaa ja sitä kautta halu tuoda pääoman pääoman työvoimakustannuksia alentamalla

edustaja kontula puhui justiin siitä mistä pitääkin puhua silloin kun puhutaan nollatuntisopimuksista ja vaihtelevan työajan sopimuksista on nimenomaan syytä muistaa se kuinka moni semmoinen nuori työntekijä joka pyrkii työmarkkinoille kaikin keinoin joka saattaa olla ensimmäisessä työpaikassaan ja on muutenkin kokematon epävarma pystyy kyseenalaistamaan juridiset tulkinnat työsuhteen ehdoista ja varsinkin kun siitä voi olla heti seurauksena se että mitään töitä ei löydy ei edes sitä vähäistä määrää ja ei näitä asioita voi jättää täällä sanottiin että toivottavasti tulee näitä oikeustapauksia oikeusistuinten hoidettavaksi kyllä eduskunnassa pitää olla niin paljon kunnianhimoa että asiat valmistellaan kunnolla laaditaan selkeää ja hyvin valmisteltua lainsäädäntöä kun työmarkkinat kuitenkin toimivat niin monella tapaa että teoria käytäntö ja lainsäädäntö kulkevat hyvinkin usein aivan eri tahtia

se kilpailukyky syntyy juuri näistä laiminlyönneistä vielä kun puhutaan yleisestä talouskehityksestä ja siitä että lainsäädännöllä yritetään vastata talous ja työllisyyskehitykseen niin vastahan talousneuvoston puheenjohtaja roope uusitalo sanoi että tässä talouskehityksessä ja hallituksen roolissa siinä on kyse enemmänkin tuurilla seilaamisesta kuin hallituksen ansioista siitä että olisi todella tehty semmoisia päätöksiä jotka voidaan yhdistää tähän talouskehitykseen ja vielä siitä mikä on kaikista paras tapa mitata sitä mitä tapahtuu työmarkkinoilla se on nimenomaan kansantalouteen tehdyt työtunnit kokonaistyötunnit ja niiden vertailu vastaavaan ajankohtaan edellisinä vuosina

tämä keskustelu nollatuntisopimuksista tai vaihtelevasta työajasta ja nyt tästä valiokunnan tekemästä erinomaisen hyvästä mietinnöstä on mielestäni ollut aika hämmentävää on selvä asia että kun työtä markkinoille syntyy niin työvoimasta tulee kysyntää se on selkeä asia ja tämän päivän uudet työpaikat varmasti syntyvät niihin pieniin yrityksiin joita on onneksi tässä maassa vielä valtavan paljon se suunta mihin muun muassa suomen yrittäjät on omassa toiminnassaan pyrkinyt aktiivisesti aktiivisesti on se että pystyttäisiin paikallista sopimista sopimista enemmän tekemään totta kai silloinkin ovat kaikki työlainsäädännön velvoitteet ja lakien ja asetusten antamat säännöt voimassa ei ole olemassa mitään villiä viidakkoa vaan ihan voimassa oleva lainsäädäntö jota tulee kaikissa yrityksissä noudattaa mutta on hyvä muistaa sekin että kun joilla ei todellakaan ole sitä lakiasiantoimistoa takana taikka muutenkaan valtavaa pääomaa takana jolla voitaisiin esimerkiksi niitä edustaja mustajärven mainitsemia oikeudenkäyntejä käydä työnantaja työntekijä sopimusriidoissa niin niin on selvä asia että että tällaiset pienet työnantajat aivan varmasti haluavat että se työntekijä joka palkataan tekee arvokasta työtä heidän yritykselleen ja sitä kautta hankkii sitä lisäarvoa joka mahdollistaa sitten jopa pysyvän työpaikan saamisen tämähän on se kaiken suuren viisauden alku mielestäni että ymmärrettäisiin tässä yhteiskunnassa se että ne pienet yritykset nimenomaan ovat se

alle viisi henkilöä töissä puoletkin palkkaisivat yhden työntekijän lisää vaikka seuraavan vuoden aikana niin käytännössä suurin osa meidän työttömyysongelmasta olisi silloin jo mennyt koska se poistaisi valtion menoja valtavasti ja sitten toisi sen uuden mahdollisuuden että näillä ihmisillä aidosti olisi töitä tiedän sen ihan varmasti että moni yrittäjä salaa toivoo tänäkin päivänä että pystyttäisiin tätä paikallista sopimista olemassa olevien lakien puitteissa tekemään yhä enemmän ja luomaan sitä kautta potentiaalisia uusia työpaikkoja tai pienten yritysten omistajat tänä päivänä todella uupuvat sen työtaakkansa alle he mielellään näkisivät sen tilanteen että heilläkin olisi muutama työntekijä ja osaisivat itsekin joskus vapaa aikaa olen monen pienen yrityksen johtajan kuullut sanovan itse ihan henkilökohtaisesti minulle että he toivovat että tässä päästäisiin eteenpäin että hekin haluaisivat joskus pitää sen kesäloman kun on mennyt jo seitsemän vuotta niin että yhtään lomaa ei ole pystynyt pitämään

yhä enemmän saataisiin yrityksessä työnantajan ja työntekijöiden kesken sopia paikallisesti asioita totta kai ne isot työehtosopimukset ovat siellä takana ja työlainsäädännön ehdot totta kai mutta meidän pitäisi myös luottaa niihin yrittäjiin jotka tekevät tätä työtä todella ansiokkaasti ja työllistävät ihmisiä

arvoisa puhemies huomaan että tässä keskustelussa ovat osittain kyllä käsitteet olleet sekaisin esimerkiksi täällä on osa puhunut kausityöstä joka on kyllä ihan eri asia kuin nollatuntisopimuksella työskentely ja se on hiukan hämmentävää koska silloin ne tilanteet ovat eri asioita monet ovat todenneet myös että kukaan työnantaja ei tahallaan teetä nollatuntisopimuksilla töitä arvostan edustaja suutaria kovasti siitä että hän on myöntänyt kyllä että tällaisiakin työnantajia löytyy yksi työntekijöiden oikeusturvaa parantava asiahan olisi ollut se että työntekijöiden edustajalle olisi tullut mahdollisuus saada tietoa nollasopimuslaisten määrästä ja siitä minkä verran työpaikalla niitä nollasopimuksia käytetään tätähän me esitimme mutta tällainen muutos ei sitten hallitukselle sopinut tähän lakiesitykseen arvoisa puhemies suurin huoli kuitenkin tässä asiassa on kuten edustaja kontulakin erittäin hyvin toi esille se että on kyllä hyvin epärealistista ajatella että nollatuntisopimuksella työskentelevät lähtisivät oikeusteitse vaatimaan oikeuksiaan kun tietää mikä se tilanne siellä työpaikalla on ja kun voi olla että että rettelöasioiden jälkeen tunnit loppuvat kokonaan niin kyllä on todella epätodennäköistä että nollatuntisopimuksella tekevä työntekijä lähtisi oikeuteen vaatimaan näitä

arvoisa puhemies on syytä esittää tässä yhteydessä kyllä iso kiitos niille nuorille jotka laittoivat tämän kansalaisaloitteen liikkeelle hehän ovat luoneet sen paineen että me täällä puhumme asiasta ja he ovat luoneet sen paineen että hallitus on joutunut tekemään tämän lakiehdotuksen joka sitten on valiokunnasta tullut tänne näiden nuorten vaatimusta on sanottu radikaaliksi mutta niin on tämä itse ongelmakin sekin on radikaali tämä epävarmuuden aika ja kaikkien joustojen laittaminen työntekijöiden ja näiden nuorten päälle se on radikaali ongelma täällä salikeskustelussa on selvästi ollut kaksi eri maailmaa on toinen maailma joka katsoo sitä yrittäjän kannalta tai näistähän nyt vain pieni osa on yrittäjiä iso osa on osakeyhtiömuotoista toimintaa jossa on normaali työnantaja kasvoton normaali vaan kasvoton työantaja ja ja nämä kaksi maailmaa eivät ole tässä keskustelussa kunnolla kohdanneet nuoren työntekijän kannalta ongelma on se että kaikki joustot tulevat hänelle hänellä on se nollatuntisopimus siellä asia on niin kuin täällä edustaja mäkisalo ropponen sanoi että eihän tällainen henkilö joka on nollatuntisopimuksella ole kyllä ensimmäinen siellä työpaikalla joka ottaa ja huutaa että minua on kohdeltu väärin tai lähtee menemään oikeuteen jokainen joka on tavannut näitä nuoria ja kuunnellut heitä tietää mitä sen jälkeen tapahtuu sinun sopimuksessasi on jäljellä tasan se nolla mutta siellä ei ole sitä neljääkymmentä tai kolmeakymmentäviittä tai kolmeakymmentä mitään muutakaan tuntia vaan eli nämä henkilöt eivät pysty vaatimaan itselleen kohtuullista kohtelua eivätkä pysty myöskään puolustamaan oikeuksiaan sen paremmin edellyttämään työehtosopimuksen mukaisia korvauksia puhumattakaan siitä että vaatisivat lisätyöaikoja joten ikävä kyllä osa näistä parannuksista on kosmetiikkaa tämä ei siis ole savolainen projekti toimii käytännössä mutta mahtaako toimia paperilla tämä toimii paperilla mutta epäilen että ei toimi käytännössä ja tähän johtopäätökseen olen tullut kun

kertomassa mielipidettään sitten huomaan että sanottavaa on vielä niin että siirryn puhujapöntön puolelle joudun ensimmäistä kertaa toteamaan että olen aliarvioinut

ajankäytön arvoisa puhemies kun täällä on sitten käyty isompaa työelämäkeskustelua edustaja lehti viittasi siihen

nuorten ja

on työehtosopimusten yleissitovuuteen niin täytyy sanoa että kun tätä puheenvuoroa kuuntelin tuli mieleen väistämättä eräs neuvostoliiton aikainen valtiollinen päättäjä joka aikanaan loihe lausumaan että kun syyllinen tiedetään niin todisteet löytyvät eli että yleissitovuus siis olisi jokin syy sille että meillä on nollatuntisopimuksia on kyllä mahdoton nähdä koska meillä on tämä yleissitovuusjärjestelmä ollut voimassa kohta viisi vuosikymmentä ja sen aikana on ollut enimmät vuosikymmenet työelämä ilman nollatuntisopimuksia ja sen aikana on ollut paljon vuosia jolloin meillä on ollut käytännössä täystyöllisyys ei työehtosopimusten vähimmäissuoja tarkoita sitä etteikö työllisyys voi kehittyä myönteisesti niin kuin olemme useiden vuosikymmenten aikana nähneet vähimmäissuoja sen sijaan antaa suojaa työntekijöille koska työpaikalla ei ole tasaveroinen ja tämähän on on sata vuotta vanha tai kauemminkin pidemmältäkin ajalta voimassa oleva totuus että on mahdoton tilanne että yksittäinen työntekijä puhumattakaan jos hän on nuori ja juuri työpaikalle tullut voisi vapaasti neuvotella työehdoistaan palkkauksestaan tai työtuntimäärästään ison työnantajan kanssa eikä se taida onnistua edes pankkitoimihenkilöltä jos hän istuu björn wahlroosin kanssa nokakkain ja laittaa ehdot ja ilmoittaa että näin pitää olla sen takiahan meillä on vähimmäissuojajärjestelmä ja liittojen sopimana että kokoontumalla yhteen työntekijät pystyvät paremmin huolehtimaan asioistaan kuin kuin toimimalla

tämän johdosta sanoisinkin että tätä työtä pitää ehdottomasti jatkaa eli tämä ei ole lopputulos minkä nyt näemme vaan tämä on on pieni askel ongelman tunnustamisessa mutta tulee vaatimaan koko tämän työelämäketjun katsomista siihen liittyy sitten määräaikaisten työsopimusten tekeminen siihen liittyy henkilöstön tiedonsaantioikeudet joihin täällä on viitattu ja monta muuta asiaa kun on sanottu että ratkaisu olisi tämmöinen vapaa sopiminen ja ja paikallinen sopiminen niin haluan vain sanoa lopuksi että nollatuntisopimuksissahan on täydellisen vapaa sopiminen eli voi sopia nollan ja voi sopia jonkin muun tuntimäärän jos se sopimisesta on kiinni mutta ei se ole ratkaisu sen paremmin meidän työllisyysongelmaan kuin tuonut näille nuorille riittävää turvaa jotta he voisivat suhtautua tulevaisuuteensa luottavaisin mielin

aidosti mykistynyt näiden viime vuoden lapsilukujen jälkeen että viisikymmentätuhatta lasta on se usko tulevaisuuteen joka suomessa on kun täällä viitattiin siihen että hallituksen tekolistalla on perheministeri niin on tämä jotenkin kummallinen yhteys että meillä on perheministeri mutta perheiden usko tulevaisuuteen puuttuu ja on kaikkien aikojen alhaisimmat syntyvyysluvut kyllä sen pitäisi laittaa miettimään meidät kaikki ja miettimään tätä asiaa kaikilta nurkiltaan mitä voidaan tehdä sen eteen että tulevat polvet kokisivat suomen turvalliseksi haluaisivat elää täällä ja olisivat valmiita jatkamaan elämää myös sitä kautta että lapsia syntyy ja me voisimme suhtautua tähän maahan tasa arvoisena kaikki ikäluokat tasaveroisella tavalla huomioon ottavana turvallisena

arvoisa rouva puhemies minustakin tämä kansalaisaloite on arvokas ja tullut ehdottomasti tarpeeseen tietenkin varmasti on juuri niin että sen kautta olemme saaneet aikaan tärkeän keskustelun päässeet kenties pienen pienen askeleen eteenpäin mutta olen täsmälleen samaa mieltä että tähän se ei kyllä saa jäädä siksi on ollut harmi en ole itse työasiainvaliokunnassa mutta olen kuunnellut näitä asiantuntevia puheenvuoroja mitä siellä meidän läsnä olevat edustajamme ovat puhuneet miksi nyt tästä jää kiinni etteivät hallituspuolueet voisi ottaa koppia ja saattaa tätä kunniakkaaseen loppuun myös tässä salissa olen käsittänyt että se ei ole kovin iso asia vaan se on se on asia joka olisi syytä

naistenkin arkipäivää liiaksi ja muuta sen takia haluan tässäkin yhteydessä peilata tätä tilannetta tähän kokonaiskuvaan mikä meillä on tällä hetkellä hallituksen politiikasta suhteessa työelämään on minusta huomionarvoista se että se ei hallitukselle riittänyt että tehtiin pakkolait tehtiin lomarahaleikkaukset tehtiin tehtiin työttömyysturvan leikkaukset tehtiin aktiivimallit vaan oli suuri pettymys kun sitten vielä pöytään lyötiin nyt välikysymyksenkin kohteena olevat nuorten perusteettomat pätkätyöt itse kyllä sanoisin että tämä irtisanomissuojan heikentäminenhän alle kahdenkymmenen hengen hengen yrityksissä on potkulaki käytännössä tämä kuvaa kyllä liiaksikin nyt hallituksen asennetta tässä työelämässä kaikkinensa mitä tulee tähän nuorten aseman heikentämiseen työmarkkinoilla se on vakava asia minusta on hirveän vaikea nähdä miksi hallituksesta ja hallituspuolueista on oikein että nuorella ihmisellä olisi heikompi työsuhdeturva eikö todellakaan nähdä tätä vakavaa yhteyttä siihen mikä on sen turvallisuudentunteen ja elämän suunnittelun eteenpäin itsenäistymisen perheen perustamisen merkitys tässä kun jatkuvasti ikään kuin epävarmuutta ja turvattomuutta työmarkkinoilla lisätään olen erittäin huolissani myös minä tästä kehityssuunasta haluaisin kyllä sen verran sanoa esimerkiksi keskustan edustajille että jos te ette halua uskoa meitä oppositiota näissä asioissa niin toivoisin että kuulisitte esimerkiksi keskustanuorten

arvoisa puhemies kyllä minä vähän ihmettelen tätä kritiikkiä mitä oppositiosta on esitetty hallitukselle näissä syntyvyysasioissa jos me katsomme missä maissa oikeasti on korkea syntyvyys niin ne ovat sellaisia maita joissa on alhaiset palkat alhainen koulutustaso olematon sosiaaliturva sukupuolten epätasa arvo ja terveyspalvelujen heikko saatavuus ja minun nähdäkseni hallitus on kyllä tehnyt ponnekkaasti töitä että me pääsisimme tällaiseen tilanteeseen eri asia sitten on onko syntyvyys ylipäätään asia mistä meidän pitäisi olla huolissaan jos ilmastotoimia tähän tahtiin niin meille on tulossa semmoinen määrä ilmastopakolaisia että meidän huoltosuhde ratkeaa kyllä ihan muulla lailla kuin omatekoisesti mutta tätä tilannetta varten olisi erittäin tärkeätä että meillä olisi vahvat työmarkkinoiden pelisäännöt tässä maassa ennen kuin merkittävä osa meidän työikäisestä väestöstä tulee muusta kulttuurista tottumattomana meikäläisiin

arvoisa rouva puhemies myllykoski toi täällä uskomattoman väitteen esille että nimenomaan järjestäytymättömät työnantajat olisivat tyypillisiä työntekijän kurmuuttajia ja ja sen takia ne joutuisivat oikeuteen minä kiistän tämän jyrkästi jokaisessa tutkimuksessa mitä on tehty työmarkkinailmapiireistä on todistettu että kaikista paras ilmapiiri on nimenomaan pienissä yrityksissä ja kaikista eniten näistä pienistä

elikkä kyllä tämä on puppua että nimenomaan pienien yrityksien edustajia sinne tulisi mutta käytäntö sen näyttää toivottavasti joitakin kuitenkin tulee tämän esityksen mukaan

jos tehdään työsopimus niin se ei ole laillinen jos esimerkiksi työnantajalla on tarve kokoaikaiseen työntekijään ja sen takia minä uskon vaikka tässä salissa vasemmalla laidalla ei luoteta suomalaiseen oikeuteen ja sen työelämää parantavaan vaikutukseen että kuitenkin näitä oikeudenkäyntejä tulee

sen isompaa keskustelua ainakaan yrittäjien piirissä ei ole olemassakaan kuin se että mitä on tapahtunut oikeudenkäynneissä liittyen työelämään ja se jos mikä aina muuttaa ja edistää sitä työelämää minä kyllä ainakin luotan siihen että nimenomaan suomalainen oikeudenkäynti on yksi osapuoli parantamaan lakien mukaista työelämää ja jos lakia ei noudateta niin en minä usko että täällä suomessa kovin pitkään sitä kukaan katsoo kaikki ovat minun mielestäni oikeutettuja käymään oikeutta ja jos on sillä tavalla että joku ei uskalla lähteä oikeudenkäyntiin niin varmasti joku toinen uskaltaa ainakin kokemuksesta

varmasti niitä jotka eivät perää oikeuksiaan mutta on onneksi niitäkin jotka peräävät kansalaisaloite oli todellakin tarpeellinen näin jälkikäteen ajateltuna se nimenomaan kumuloi tämän hallituksen lakiesityksen eikä tämä suomalaisen työelämän sääteleminen nyt tähän jää vaan me seuraamme myös tätä sitten korjaamaan sitä ja siinä tullaan ottamaan huomioon sekä työmarkkinajärjestöt että myös sitten se suomalainen yhteiskunta miten se

elikkä tämä lakiesitys ei ole mikään täydellinen mutta ei sitä nyt voi verrata esimerkiksi riivaamattomaan rieskaan näin kainuulaisittain sanottuna kyllä sitä on käsitelty elikkä parannusta on tässä tulossa ja minä uskon suomalaiseen oikeudenkäyntiin

arvoisa puhemies en ole itse ollut ja tasa arvovaliokunnassa ottamassa kantaa tähän käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen mutta tuon kuitenkin tässä yhteydessä esiin perussuomalaisten linjauksia joita tähän hallituksen esitykseen liittyy perussuomalaiset pitävät sinänsä hyvänä asiana sitä että osa aikaistyötä voidaan tarjota joustavasti sellaisille työntekijäryhmille kuten opiskelijoille jotka osa aikaistyötä itse haluavat tällöin pystytään paremmin vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin sekä yhteiskunnan että työelämän osalta toisaalta ehdotetut säännökset ovat kuitenkin riittämättömiä korjaamaan vaihtelevan työajan sopimusten käyttöön liittyviä epäkohtia perussuomalaiset perussuomalaiset hyvänä myös sitä että nyt tehdyllä esityksellä voidaan vastata ainakin osittain aikaisemmin työmarkkinoita vahvasti haittaavaan eri yritysten työvoimatarpeiden sekä erilaisten osaavien työnhakijoiden niin sanottuun kohtaanto ongelmaan

ensinnäkin pidän hyvänä että tähän asiaan on on löydetty tasapainoinen ratkaisu jonka hallitus on tänne eduskuntaan tuonut ja asia on mielestäni siltä osin kunnossa mitä näihin vastalauseisiin tulee niin ehdottaisin sellaista kehittämisehdotusta että kun kun täällä oppositio johdonmukaisesti on vastustanut kaikkia työelämän uudistuksia mitä tällä vaalikaudella on tehty no mainitkaa joku jota ette ole vastustaneet jos no niin ehkä sieltä kuullaan mitä ei ole vastustettu se onkin uusi asia olette vastustaneet koeajan pidentämistä takaisinottovelvoitteen joustavoittamista henkilökohtaista irtisanomista määräaikaisten työsuhteiden helpottamista yrittäjävähennystä se menee vähän asiasta ulos mutta ainakin nämä nyt muistan heti heti aktiivimalli taisi olla myöskin vai oliko se kannatettujen ehdotusten joukossa mutta kuitenkin näitä on varsin mittavasti ja kun tästä on oma keskustelunsa tulossa niin olisi sellainen kehittämisehdotus kun kun oppositio tekee näitä vastalauseitaan jos olen oikein ymmärtänyt niin esimerkiksi tässä vasemmistoliiton vastalauseessa on käytännössä ehdotettu sitä että tämä osa osa aikatyön joustava sopiminen jota myöskin edellinen puhuja tässä tässä kehui poistuisi kokonaan eli ei olisi enää ollenkaan eli esitätte sitä että se on normaalin osa aikatyön puitteissa mutta järjestelmä joka nyt on käytössä poistuisi kokonaan näin olen ymmärtänyt korjatkaa jos olen väärässä esitykseni on siis se voisiko eduskunnan tietopalvelu kun meillä on palkattuja ekonomisteja täällä laskea työllisyysvaikutukset näille kaikille opposition ehdotuksille montako tuhatta työpaikkaa jälleen on menetetty kun nämä opposition ehdotukset pistettäisiin käyntiin koska nimittäin ymmärtääkseni kaikki nämä esitykset jotka hallitus on tehnyt ovat tähdänneet nimenomaan siihen että työllisten määrä nousee ja se on nyt noussut ilmeisesti yhdeksänkymmenentuhannen ja sadantuhannen välillä jo tällä vaalikaudella ja siellä on aikamoinen määrä määrä laskettavissa paljonko näillä yksittäisillä lakiesityksillä on ollut vaikutusta

arvoisa puhemies minä luulen että vaikka eduskunnan tietopalvelu onkin osaava ja ja loistava niin se ei kyllä tähän työhön pysty mitä edustaja satonen tässä esitti koska edes ministeriössä ei ole tehty minkäänlaisia selvityksiä siitä minkälaisia työllisyysvaikutuksia näillä uudistuksilla on ollut ja siinä vaiheessa kun niitä lakeja on tuotu tänne niiden työllisyysvaikutusten arviointi on on todettu hyvin vaikeaksi asioihin vaikuttavat hyvin monenlaiset monenlaiset asiat samaan aikaan mitä tulee työllisyyden paranemiseen niin toivoisin että hallituksen puolella oltaisiin valmiita selvittämään sitä miksi meidän tehtyjen työtuntien määrämme ovat vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna jos me katsomme tätä alkuvuotta niin yleensähän työllisyys paranee silloin kun meillä syntyy lisää työtunteja tähän yhteiskuntaan mutta vuoden takaiseen verrattuna tilastot osoittavat sen että tehtyjen työtuntien määrä on vähentynyt tämä saattaa kertoa siitä että työpaikkoja kyllä on määrällisesti syntynyt mutta osa niistä on pirstaloitunut entisestänsä tätä me emme tiedä ennen kuin tuota asiaa on paremmin selvitetty mutta sen me tiedämme että määräaikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut osa aikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut

se teki näkyväksi ja nosti laajempaan tietoisuuteen nollasopimusten ongelmat itse asiassa nollatuntisopimukset ovat olleet se arkinen ratkaisu jolla on ikään kuin yhdistetty niin keikkatyö kuin osa aikatyö kuin myös

on tehty nollasopimus paikallisesti olisi voitu fiksusti sopia miten tätä työaikaa käytetään mutta todellisuus osoittaa meille että ei ole käytetty sitä muuta lainsäädännön pohjaa vaan on ruvettukin kiertämään niitä lakeja joita meillä työelämässä on esimerkiksi sairausajan palkkaa irtisanomisajan menettelyitä tai vaikkapa oikeutta perhevapaisiin niitä ei ole toteutettu näiden nollatuntisopimusten sisällä niin kuin olisi kuulunut jo nykylainsäädännön puitteissa sen takia me olemme tarvinneet täsmällisempää lainsäädäntöä

ennen vielä sellaisessa asiantuntijakuulemisessa ollut jossa kaksi työoikeuden professoria peräkkäin sanoo että tämä laki pitäisi palauttaa valmisteluun ja tämä työllistää vain juristeja heidän arvionsa lähti siitä että tässä on suuret lupaukset tekstitasolla mutta sitten kun katsotaan pykäliä niin niissä ikään kuin tuo lupausten täyttyminen jää vähäisemmäksi on surullista jos tämän toimeenpano koska tässä on hyvä tarkoitus ontuu sen takia että nämä pykälät ovat kyllä aika

pitää olla perusteltu työaika saa vaihdella jos siihen tulee työstä lähtevät perusteet niin tässä olemme oikealla tiellä mutta työntekijän suojan näkökulmasta ollaan aika ohuella tilanteella koska työntekijä voi toivoa työsopimustaan tarkistettavaksi todellisen työajan mukaiseksi siis sen työajan mukaiseksi mikä elävässä elämässä on toteutunut mutta kättä pidempää tähän ei juurikaan ole

tämä jää tässä aika ohueksi mutta uskon että jossakin vaiheessa pääsemme näissä vielä eteenpäin ja täsmennetyksi toinen asia joka laissa paranee on se että jos työvuorolistassa on tunnit määritelty niin niiltä maksetaan sairausajan palkka sen tämä laki turvaa niin olisi mielestäni turvannut kyllä jo tähänastinenkin lainsäädäntömme mutta nyt se on erikseen tässä säädetty nollatuntisopimuslaisten kohdalla mutta ongelmat muodostuvat tämän jälkeen jos työntekijän sairaus

tässä ollaan kyllä aika kohtuuttomalla tiellä sen ymmärrän että jonkin verran vakiintumista ylöspäin pitää olla mutta nelinkertainen puolivuotinen määrä on liian suuri se johtaa siihen että osassa haarukkaa se ei koskaan täyty koska koskaan ei päästä siihen nelinkertaiseen summaan vaikka koko ajan tehtäisiinkin täyttä työpäivää jos ajatellaan sitten työttömyysturvaa niin tässäkin päästään kohti parempaa mutta ei ehkä vielä riittävästi koska tämä uusi laki määrittää nyt sen että jos kolme kuukautta nollatuntisopimuksella tai niin kuin tämä on nyt uudelleen hienosti nimitetty vaihtelevan työajan sopimuksella töissä mutta tunteja on ollut nolla tai alle sen mikä oikeuttaa soviteltuun päivärahaan niin pitää kolme kuukautta odottaa ennen kuin tällaisesta työsuhteesta saa irtaantua jos tunteja on nolla ja pitää kolme kuukautta olla nollalla tunnilla töissä ennen kuin voi sanoa itsensä irti ilman että pääsee kivuttomammin työttömyysturvan piiriin niin se on kyllä aika kohtuuton odotusaika tässäkin olisi voitu mennä hieman lyhyemmällä odotusajalla ja vastapainoksi sitten ehkä tuoda työnantajalle turvaa siinä tilanteessa kun työntekijä irtisanoutuu tehtävästänsä ilman että työnantaja on muuttanut tuntien määrää tai vähentänyt niitä

okei ihan yhden asian sanon vielä täällä on esitetty myös sitä että oikeusteitse perättäisiin näitä oikeuksia jos lakia säädetään ja siinä vaiheessa jo odotetaan että oikeus ratkaisee niin silloin laki on huonosti tehty toivon että tällaisia lakeja emme kovin montaa säädä

arvoisa puhemies

voiko tässä nollatuntisopimusten riitatilanteessa käyttää avustajaa vai pitäisikö sen olla luottamusmies samassa puheenvuorossaan myllykoski puhui myöskin paikallisesta sopimisesta

nyt kun tänään itse asiassa minut on valittu työ ja tasa arvovaliokunnan varajäseneksi kiitoksia niin otan sitten hiukan tähänkin asiaan kantaa nyt jos lainsäädännössä määritellään että nollatuntisopimusten riitatilanteessa voi käyttää ainoastaan luottamusmiestä käytännössä tulee tarkoittamaan sitä että työntekijän täytyy olla ammattiyhdistysliikkeen jäsen mitä tulee paikalliseen sopimiseen mistä sitten määritellään työaikalaissa voiko tässä yhteydessä työntekijöiden edustajana toimia neuvotteluissa luottamusvaltuutettu vai pitääkö sen olla luottamusmies niin tässäkin tullaan siihen kysymykseen että jos se on luottamusmies niin se edellyttää ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä jos haluaa mielipiteensä työpaikalla kertoa oletetaan tilanne että meillä on tämmöinen yritys jossa on viisitoista työntekijää tämä on järjestäytymätön yritys ja kolme näistä viidestätoista työntekijästä on ammattiyhdistysliikkeen jäseniä kaksitoista työntekijää on silloin näistä neuvotteluista täysin ulkopuolella nämä kolme henkilöä valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen joka sitten neuvottelee kaikkien viidentoista työntekijän puolesta tämäntyyppisillä vaatimuksilla jos laissa edellytetään että joko avustaja tai tai sitten työntekijöitten edustaja on aina luottamusmies sitä että työntekijät käytännössä pakotetaan ammattiyhdistysliikkeen jäseniksi vaikka suomessa pitäisi olla kuitenkin yhdistysvapaus no miksi sitten näin tehdään miksi vasemmiston suunnasta vaaditaan sitä että pitää olla luottamusmies kyllähän tässä on taustalla pelko siitä että ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ovat vähentyneet ihmiset alkavat tiedostaa sen että työttömyysturvan voi vakuuttaa myöskin yksityisessä työttömyyskassassa moni kansalainen ja moni työntekijä ei ole edes tietoinen siitä että myöskin ammattiyhdistysliikkeen kassassa voi työttömyysvakuutuksensa tehdä liittymättä itse ammattiyhdistysliikkeeseen tällä hetkellä ytkssa taitaa olla olikohan niin että neljänsadantuhannen raja on jo mennyt rikki tämä on ymmärrettävää että ammattiyhdistysliikkeissä on kova huoli siitä siitä että nämä ihmiset eivät ole ammattiyhdistysliikkeen jäseniä tämä jäsenkato on varmastikin sellainen asia joka huolestuttaa ymmärrän sen että ammattiyhdistysliike tekee jäsenkampanjoita ja kertoo kuinka tärkeää olla ammattiyhdistysliikkeen jäsen eli se on ihan fine mutta lainsäädännöllä sitä ei pidä tehdä koska tämä ei ole oikeudenmukainen esimerkiksi paikallisessa sopimisessa niille työntekijöille jotka eivät ole ammattiyhdistysliikkeen jäseniä siksi tätä ei pidä lainsäädännöllä tehdä vaan vaan käyttää niin sanottuja vapaaehtoisia keinoja ei pakottaa ammattiyhdistysliikkeen jäseneksi tämä oli oikeastaan se asia jonka halusin kertoa innoittuneena tästä myllykosken puheenvuorosta

arvoisa rouva

samalla kertaa edustaja suutari minä en väittänyt pk yritysten työnantajia millään tavoin voin sen ihan varmasti sanoa tältä paikalta voin sanoa että siellä tehdään hyvää yhteistyötä mutta edelleenkin haluan korostaa sitä että siinä riitatilanteessa sen yksittäisen työntekijän osalta kun normaalisti ja suurimmalta osaltaan pk sektorin yrittäjät eivät ole järjestäytyneitä riitaprosessi menee käräjäoikeuteen mutta syytitte edustaja myllykoskea siitä että minä olisin väittänyt että pk sektorin yrittäjät ovat jotenkin tahdittomia ja niin edelleen siitä ei ei ole kysymys vaan kysymys oli nimenomaan sen yhden yksittäisen työntekijän mahdollisuudesta riitauttaa koska meillä on erisuuruisia maksuja jo sen suhteen että saamme asiamme käräjäoikeuteen punnittavaksi sen jälkeen tämä henkilö joutuu siihen tilanteeseen että hän joutuu puntaroimaan että onko hänellä mahdollisuutta jatkaa tätä prosessia yleensäkään kun ensinnäkin on se maksu ja sen jälkeiset tuomiot eli jos häviää tämän joutuu maksamaan vielä vastaosapuolenkin oikeudenkäyntikulut riitauttamisen kynnys nousee ilman sitä että siellä on tässä kohtaa sitä ammattiyhdistysliikkeen taustaa tai sitten voitaisiin työmarkkinoille luoda joku yhteinen vakuutusjärjestelmä jossa riitoja voidaan ratkaista ilman sitä kohtuuttomuutta että se yksittäinen työntekijä

mahdollisuus sopia työpaikoilla paikallisesti jos sopijaosapuolena on valittu luottamusmies

kyllä edellisessä puheenvuorossani juuri sanoin että myös luottamusvaltuutettu mutta se että on joku

no joo edustaja paatero kysymys on kysymys on siitä että meillä on jo laissa mahdollisuus käyttää luottamusvaltuutettua mutta edelleenkin haluan korostaa sitä mikä on sen oikeusprosessin kantavuus siinä vaiheessa kun työntekijä ja työnantaja ovat eri mieltä toteutuuko se suomalaisen lainsäädännön perusperiaate että laki on tehty heikomman osapuolen turvaksi nimenomaan työelämälainsäädännössä pitää ymmärtää se siitä periaatteesta en ole valmis luopumaan että mitä lainsäädäntöä tehdäänkin niin korostetaan sitä heikommassa asemassa olevan henkilön turvaa vielä kerran edustaja suutari minä en ole moittinut tätä etteikö tämä olisi ollut edistysaskel

arvoisa puhemies muutama kommentti edustaja satoselle kun vähän myöhään saliin tulleena ei ehkä kuunnellut alkukeskustelua eikä tarkkaan tiedä mistä vastalauseessani puhuin tilannehan on nyt se että kun me tämän lain täällä hyväksymme niin meillä on kaksi osa aikaista työtä säätelevää sopimusmallia joista edes ministeriön virkamies ei pystynyt löytämään muuta eroa kuin että toisessa voidaan mennä nollatason sopimuksiin asti siis nollatuntimäärään ja että toisessa on mahdollista antaa ikuinen siis eläkeikään saakka ulottuva suostumus lisätyöhön kun taas toisessa edellytetään että se suostumus annetaan lyhyeksi ajaksi kerrallaan nämä ovat ne erot jotka näillä kahdella sopimuksella on vaihteluvälin ja

joustavuuden suhteen näillä sopimuksilla ei ole sinänsä mitään eroa koska kummassakin tapauksessa oikeudellisesti tärkeä ja velvoittava on se alatuntimääräraja se pienin tuntimäärä mihinkä sekä työntekijä että työnantaja sitoutuvat siitä ylöspäin kaikki työtunnit kummassakin sopimusmallissa katsotaan lisätyöksi erityistä suostumusta vaativaksi työksi ja niitä kohdellaan tosiasiallisesti samalla lailla minun tulkintani on että meille on päässyt syntymään kaksi sopimusmallia jotka ovat näin lähellä toisiaan sen takia että

lähdettiin etsimään ratkaisua hyvin monimutkaisen ja monen eri instanssin läpi käyvän prosessin kautta eli kysymys on ikään kuin hamasta joka syntyi vahingossa ja joka ei käytännöllisesti katsoen hyödytä ketään minun on vaikea nähdä mitenkä yrittäjä hyötyy siitä että meillä on hiukan monimutkaisempi työlainsäädäntö minä olen varma siitä että työntekijä siitä ei en minä tiedä hyötyykö siitä sitten joku viranomainen joka saa enemmän näitä solmuja ratkottavakseen mutta yleisenä tavoitteena pitäisi kai olla että lainsäädännössä pyritään yksinkertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen jotta mahdollisimman monella kansalaisella olisi mahdollisuus sopeuttaa toimiaan ja ymmärtää mitä siellä laissa sanotaan tästä syystä en näe miksi tämä herättää niin kovaa kovaa tuohtumusta että tällaista esitetään en myöskään näe niin kuin edustaja satonen satonen epäili että tästä uudistuksesta muita kustannuksia syntyisi kuin tietenkin se se kustannus mikä syntyy aina silloin kun lakeja tarkistetaan korjataan ja säädetään täällä lainsäädäntöelimissä

edustaja satosen puheenvuoron johdosta kun edustaja satonen arvosteli sitä että opposition puolelta vastustetaan kaikkia esityksiä edustaja satonen tuntui tulkitsevan että oppositiossa vastustetaan tätäkin hallituksen esitystä kuitenkin olen tässä kuullut monta puheenvuoroa opposition puolelta joissa todetaan että tämä hallituksen esitys on sinänsä parannus eikä vastalauseessa ehdoteta sen hylkäämistä eli vähän pyytäisin tarkkuutta myöskin siellä hallituspuolueiden puolella siihen mitä tässä keskustelussa ovat kollegat tuoneet esille työelämän epävarmuuden vaikutuksesta nuorten ihmisten elämään ja sen sen vaikutuksesta että yhä useammat erityisesti nuoret ihmiset ovat sellaisissa työsuhteissa joissa tulevaisuus vaikuttaa kovin epävarmalta haluaisin lisätä sen että suomestahan on erityisesti korkeasti koulutettujen ihmisten maastamuutto kasvanut aivan hetki sitten huomasin sellaisen uutisen jonka mukaan ulkomailla opiskelevista suomalaisista nuorista vain neljäsosa pitää mahdollisena sitä että palaa suomeen töihin eli siis tämä työsuhteiden epävarmuus ei ole pelkästään kouluttamattomien tai matalasti koulutettujen nuorten ihmisten elämää ankeuttava ja kaikenlaista epävarmuutta lisäävä asia vaan se kohdistuu ihan kaikkien koulutustasojen

arvoisa puhemies kun täällä tilastoja oli käyty läpi ja huomattu yllättävä tieto että työtunnit ovat vähentyneet sen nolla pilkku neljä prosenttia niin siinä samassa tilastossa näkyi olevan tuommoinen tieto että yli vuoden työttömänä olleitten määrä on pienentynyt kaksikymmentäkuusi pilkku kaksi prosenttia minun mielestäni se on positiivinen seikka sitten kun myllykoski ei kerennyt vielä lähteä vaan voi

yksittäisen työntekijän ja järjestäytymättömän työnantajan oikeudenkäynnin todennäköisyys olisi suurimmillaan niin minä kyllä olen sitä mieltä että se ei nimenomaan tule olemaan tyypillinen siellä tyypillisesti näitä kurmuuttajia ovat nimenomaan tällaiset vähän suuremmat yritykset suurimmat voi sanoa nollatuntisopimusten tekijät ovat kaupassa ja sitten esimerkiksi sote alan suuremmissa yrityksissä joissa on työvoiman vaihtuvuutta ja niin poispäin joissa käytetään hyväksi tätä asiaa ja sitä meillä oli tarkoitus torjua kaikki tämä

kritiikki mikä nollatuntisopimuksia läpikäytäessä tuli tuli nimenomaan suurempia yrityksiä kohtaan siellä ei tullut yhtään

pienempien yritysten osalle sillä tavalla niin kuin siellä oli elikkä kun olen tätä asiaa seurannut niin en oikein usko enkä hyväksy sitä väittämää että tyypillinen oikeudenkäynti tulisi olemaan nimenomaan järjestäytymätön työnantaja vastaan työntekijä se huonomman aseman lähtökohtahan tietysti tässäkin lainsäädännössä on ollut ja kaikki lähtee siitä että heikomman turvaksi näitä pitää tehdä

arvoisa rouva puhemies myös perussuomalaiset kuten tuossa aiemmassa edustaja immosen puheenvuorossa tuli ilmi pitävät tätä ihan oikeana ihan oikeana askeleena sehän on tässä nollatuntisopimuskeskustelussa ollut jo lähtökohtana että tuntuu ihmeelliseltä että työsopimus ei ikään kuin vastaisi todellisuutta ja todellista työvoiman tarvetta niinhän ei voi olla ja sen takia myös tämä kansalaisaloite sai suuren suosion se ei jollain tapaa itse jopa ajattelen juristina niin päin että se olisi jo alun alkaen varmaan oikeuskäytännöllä ollut ollut syytä viedä viedä siihen suuntaan että että näitä nollatuntisopimuksia lähdetty niin paljon tekemään siinä laajuudessa kuin niitä nykyään tehdään kun tässä tässä puhutaan puhutaan nyt kuitenkin työntekijän aseman suojelemisesta niin siinä ollaan ollaan ihan oikein siis työoikeuden lähtökohdassa että tässä puolustetaan sitä heikompaa osapuolta ja se on usein se työntekijä varsinkin kun puhutaan isommista firmoista jotka näitä nollatuntisopimuksia tekevät niitä tekevät aika paljon esimerkiksi meidän meidän kaupat k ryhmä ja s ryhmä ja niissä tilanteet ovat sellaisia että itse ainakin olen usein ihmetellyt miksi näitä näitä tehdään

kun täällä on puhuttu siitä että nyt viime kädessä se menee sitten tuomioistuimen ratkaistavaksi niin täytyy muistaa että ainahan kaikki lainsäädännölliset ja työoikeuden riidat menevät viime kädessä työoikeuden ratkaistavaksi tai tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi mutta se on ihan totta että ei siihen silti pitäisi mitenkään antaa antaa houkutinta ja tässä se jää vähän sen varaan roikkumaan nyt kun pitäisi neuvotella niin niin kuin tiedetään jo siinä neuvottelutilanteessakin työntekijä on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin sitten taas suurempi työnantajaosapuoli sen takia onkin hyvä että tänne lakiin lisättiin se painotus että siinä on oikeus käyttää avustajaa edustaja satosen puheenvuoroa täytyy vielä kommentoida koska minäkin pidin sitä aika innoittavana koen aina hieman jakomielitautisena sinänsä sen kun puhutaan näistä hallituksen hyvistä saavutuksista koska nehän ovat siis sen hallituksen hyviä saavutuksia joissa perussuomalaiset olivat mukana kukaanhan ei ilmeisesti ole esittänyt että että työllisyys ja talous kasvavat tässä niin kuin yhdessä yhdessä yössä siihen siihen parempaan suuntaan mutta siitä huolimatta se minkä takia me perussuomalaiset emme sitten taas hehkuta hehkuta tätä hallituksen uskomatonta taloustulosta kuten edustaja satonen tuossa hyvin kategorisesti teki johtuu siitä että se ei oikein pidä paikkaansa me olemme realisteja realisteja tämän asian suhteen eli tässä on talouden suhdanteet ja suomi vientivetoisena maana on tässä euron ja dollarin kurssista ja muista muista johtuen lähtenyt parempaan suuntaan niin että se ei ei taida valitettavasti olla ihan meidän perussuomalaisten hallitustaipaleen ansiota tämä talouskasvu

puhemies mitä tähän nollasopimusasiaan tulee niin toki sen myönnän että tätä oppositio ei ole kategorisesti on hyvä että tässä on oltu varsin lähellä lähellä toisiamme ja kuten edustaja suutari tässä hyvin kuvasi ja myöskin edellinen puhuja nämä koskevat lähinnä näitä tilanteita että on iso työnantaja ja niitä käytäntöjä joita esimerkiksi kaupan alalla alalla on sen sijaan siihen mitä edustaja tavio sanoi viimeksi henkilökohtaisesti en kyllä en kyllä usko se on totta että maailmantalous vetää hyvin ja vienti vetää hyvin mutta jos ei omaa kilpailukykyä olisi parannettu niin ei tässä tilanteessa oltaisi suuri osa niistä työpaikoista jotka ovat syntyneet pieniin yrityksiin ja sillä on kiistaton vaikutus sille mikä on työnantajan riski sillä on aikamoinen vaikutus olen itsekin ollut sellaisen yrityksen yrityksen työnantajana jossa oli kaksi vierasta henkilöä ja jos siellä tekee virherekrytoinnin niin sillä varmasti kyllä on vaikutusta ja riski on aivan toinen sille yrittäjälle kuin sille jolla on kaksisataa tai kaksituhatta yksittäistä rekrytointia minä en kyllä suostu sitä sitä ostamaan että niillä muutoksilla joita hallitus on tehnyt ylipäätään työllisyyspolitiikkaan joita siis oppositio on vastustanut sitä osaa nimittäin ainakin ne edustaja viitanen täällä kaikki luetteli ennen kun sain puheenvuoron ja siitä asiaan innostuin

ei olisi ollut merkitystä tähän työllisyystilanteeseen sitä argumenttia en kyllä osta mutta se keskustelu varmaan täällä tullaan käymään ensi viikon tiistaina uudestaan ehkä sitten vielä siihen kun edustaja turunen ansiokkaasti puhui tästä paikallisesta sopimisesta ja myöskin edustaja myllykoski siihen viittasi asia jota itselläni on vaikea ymmärtää on se että kun asioista sovitaan niin silloin molempien osapuolien myös pitää oikeasti edustaa jotakin kun se sopimus tehdään ja silloin jos tilanne on se että yrityksessä on viisitoista työntekijää joista vaikka kolme kuuluu ammattiliittoon ja nämä kolme valitsevat keskenään sitten luottamusmiehen niin ei hän välttämättä edusta niitä kahtatoista jotka eivät kuulu ammattiliittoon

arvoisa puhemies edustaja satoselle minä tiivistäisin vasemmistoliitossa me olemme sopineet niin suhteessa hallituksen esityksiin meillä on ihan selkeä linja että me kannatamme hyviä esityksiä ja me vastustamme huonoja esityksiä ja tämä pätee myös työvoimapolitiikkaan henkilökohtaisesti olen ollut edistämässä ja kiittämässä tässä salissa muun muassa silloin kun hallitus päätti helpottaa opiskelua työttömyysturvalla kun hallitus päätti parantaa yrittäjän sosiaaliturvaa ja olen kehunut myös tätä nollasoppariesitystä täällä nyt jo taitaa olla tänään kolmas kerta kun on kehut menossa tämä politiikka on hyvin yksinkertaista jos hallitus päättäisi tehdä enemmän niitä hyviä esityksiä meillä olisi sitten enemmän kehuttavaa mutta toistaiseksi toistaiseksi sillä on jouduttu pärjäämään mitä ollaan saatu edustaja suutarille muistuttaisin että pitkäaikaistyöttömien tilastot tällä nimenomaisella hetkellä ovat hirvittävän epäluotettavia sen takia että näiden määräaikaishaastattelujen voimaanpanon ensimmäiset haastattelut ovat edelleen kesken niissä pitkäaikaistyöttömissä jotka ovat poistuneet sieltä tilastoista on muun muassa minun lankoni joka on ollut kyllä työelämässä jo vuosikaudet mutta on unohtanut ilmoittaa siitä te toimistoon ja on tähän asti näkynyt siellä pitkäaikaistyöttömänä kukaan ei ole vain muistanut häneltä asiaa kysyä tai tiedustella koska hän ei ole työttömyysturvaa saanut ja näitä tapauksia on paljon muitakin sen takia niiden tilastojen käyttäminen on hankalaa henkilökohtaisesti olen toki tyytyväinen mikäli pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt ja voi hyvin olla että se onkin vähentynyt yleisesti tästä paikallisesta sopimisesta pitää muistaa että jo nyt meillä on hirvittävästi paljon enemmän tilaa paikalliselle sopimiselle kuin meidän yrityksemme tosiasiallisesti omassa omassa työpaikkakulttuurissaan hyödyntävät jos ajatellaan jotain rakennusalaa jonka minä tunnen vähän paremmin niin jos katsoo tesiä siellä on todella paljon erilaisia työaikajoustomahdollisuuksia siellä on kaikkia perheen huomioimismahdollisuuksia mutta ne eivät tunnu menevän sinne yrityksiin koska sieltä yrityskulttuurista ei löydy sellaista luottamuksen ilmapiiriä joka ilmeisesti esimerkiksi ruotsissa mahdollistaa paikallisen sopimuksen huomattavasti laajemmin kuin täällä tätä ei minun mielestäni ymmärretä jos ei nyt pystytä käyttämään niitä paikallisen sopimisen välineitä jotka siellä ovat jo käytössä niin se tarkoittaa että meillä ei työmarkkinakulttuuri ole valmis siihen ja siihen pitää löytää se mikä on se este miksi niitä ei käytetä ja sitten vasta lähteä laajentamaan ja miettimään mitä sieltä puuttuu henkilökohtaisesti minä olen vuosikausia kysellyt semmoisen yrityksen perään jota oikeasti oikeasti yleissitovuus haittaa tekemästä jotain mikä olisi sekä työnantajan että työntekijän etu tässäkin salissa moneen kertaan minä olen yhden ainoan esimerkin saanut ja se oli hyvin poikkeuksellinen tilanne joka liittyi rospuuttoaikaan jossain

arvoisa rouva puhemies kun seuraavan kerran kassini otan ja menen tuohon ovenkahvaan niin poistun tästä salista kun ei näytä olevan seuraavana puheenvuoropyyntöä edustaja suutarilla mutta vielä kerran tähän riitatilanteeseen toivoisin että ymmärtäisitte sen että kun kysymys on siitä missä riidellään niin on uskallusta riitauttaa asia kun se taloudellinen asema on tasavertaisempi kuin siellä pienissä yrityksissä en ollenkaan väitä että pk sektorin yrityksissä yritykset toimisivat epämoraalisesti ja sen takia niitä tulisi enemmän nollatyösopimuksia tehdään nimenomaan

isommissa yrityksissä eihän meillä nyt enää ole kovinkaan paljoa todella isoja yrityksiä missä henkilöstömäärä on yli tuhannen tai kaksituhatta niin ettei lähtökohtaisesti pidä laittaa vastakkain isoja yrityksiä ja pk sektoriyrityksiä koska kysymyshän on siitä että juuri pk sektoriyritykset työllistävät me vasemmistoliitossa haluamme edistää nimenomaan pk sektoriyritysten yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaamista tai luoda malleja joilla voitaisiin jopa

helpotuksia antaa ensimmäisenä vuonna sata prosenttia seuraavana vuonna alennusta seitsemänkymmentä prosenttia kolmantena vuonna vielä kolmekymmentä prosenttia alennusta sosiaaliturvamaksuihin jotta yritykset voivat ja uskaltavat paremmin palkata ihmisiä tämä on meidän omassa talousarvioesityksessämme ollut mukana me haluamme että työnantajilla on mahdollisuuksia palkata työntekijöitä mutta kysymys ei olekaan siitä tässä asiassa vaan ei meidän kannata miekkailla siitä kuka tekee ja kuinka harkiten minä puhun vain siitä omasta kokemuksesta kymmenen vuoden pääluottamusmieskokemuksella ja kuuden vuoden metallityöväen liiton työehtosihteerin kokemuksella minkälaisia nämä riitatilanteet

minä voin sanoa ihan oikeasti että kun ne lähtevät käräjäoikeuden polulle niin siellä on tehty äkkiä harkitsematta irtisanomisia kun sitten taas järjestäytyneissä työnantajapiireissä ja siellä missä on luottamusmiehet tullaan sovittelemaan työpaikoille niitä asioita etteivät ne menekään välttämättä sinne työtuomioistuimeen se että ihminen uskaltaa riitauttaa tarkoittaa sitä että hänellä pitää olla tasa arvoiset taloudelliset mahdollisuudet riidellä työnantajansa kanssa

arvoisa puhemies kuten täällä tänään sekä hallituksen että opposition taholta on moneen otteeseen todettu niin tämä lakiesitys todellakin selkeyttää ja parantaa ainakin hieman niin sanottuja

nollatuntisopimuksia täällä on myös todettu että työllisyys on jossain määräin kohentunut tällä vaalikaudella on toki vaikea sanoa kuinka suuri osa siitä johtuu eduskunnan erityisesti vaalikauden ensimmäisen puoliskon aikana tekemistä hyvistä päätöksistä ja miltä osin sitten työllisyyden kohenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti maailmantalouden yleinen positiivinen vire henkilökohtaisesti arvelen että tällä maailmantalouden hyvällä vireellä on ollut vähintään yhtä suuri vaikutus kuin eduskunnan päätöksillä arvoisa puhemies toisaalta myös työelämän ja työsuhteiden yleinen pirstaleisuus on osa kehitystä joka valitettavasti vaikeuttaa monien työssä käyvien ihmisten arkea ja elämän pitkäjänteistä suunnittelua

henkilöitä asia johtuu osin osin myös siitä että työelämän pelisäännöt ovat olleet varsinkin näiden nollatuntisopimusten osalta tähän mennessä hyvinkin epäselviä ja ja tämä lakiesitys valitettavasti jättää joiltakin osin ongelmat edelleen ratkaisematta se ei siten myöskään vastaa täysin kansalaisaloitteessa aiemmin esitettyä tahtotilaa jolla haluttiin parantaa työsuhteen heikomman osapuolen asemaa erityisesti niissä tapauksissa kun työnantajana on suuri yritys joka joka joskus jopa kohtelee työntekijöitään kasvottomana massana sitä vastoin pienemmät yritykset yleensä kohtelevat henkilökuntaansa varsin hyvin arvoisa puhemies yleisellä tasolla perussuomalaisten linja on se että jatkossa tarvitaan uudistuksia jotka helpottavat yritysten perustamista ja uusien työntekijöiden palkkaamista jo aiemmin tekemistämme esityksistä on muun muassa työtilimallin käyttöönotto se vähentäisi merkittävästi uusien yritysten perustamiseen liittyvää byrokratiaa ja toisena nostaisin vielä esille viron investointeihin kannustavan kannustavan yritysveromallin käyttöönoton uutta henkilökuntaa palkkaavissa pk yrityksissä arvoisa puhemies aivan lopuksi yhdyn niihin näkemyksiin joiden mukaan vuodenvaihteessa voimaan tullut aktiivimalli kohtelee kaltoin henkilöä joka on solminut nollatuntisopimuksen mutta ei saa kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana riittävästi työtunteja välttääkseen aktiivimallin leikkuria on täysin kestämätöntä että henkilö joka on jatkuvasti työmarkkinoiden käytettävissä ja jopa solminut työsopimuksen voi joutua ilman omaa syytään aktiivimallin leikkauksen kohteeksi tähän tulee saada pikainen muutos

arvoisa rouva puhemies edustaja kontulalle haluaisin sanoa kun mainitsitte että vasemmistoliitossa kannatetaan hyviä hallituksen esityksiä ja vastustetaan huonoja hallituksen esityksiä minulla on semmoinen näkemys että vasemmistoliitto ei ole varmaan ihan paras tuomari arvioimaan sitä mitkä ovat hyviä hallituksen esityksiä ja mitkä huonoja hallituksen esityksiä kun lähtökohtaisesti ajattelen niin että hallitus ei ylipäänsä tee huonoja esityksiä

ehkä mitä vasemmistoliitto pitää huonoina hallituksen esityksinä se ei halua nähdä niitä hallituksen esityksen positiivisia vaikutuksia mihin niillä pyritään esimerkiksi työhönottokynnyksen madaltamisessa irtisanomisen helpottamisessa henkilökohtaisista syistä mikä käytännössä toimii niin että rekrytointiin tulee matalampi kynnys ja sitä kautta

yrittäjän riskiä palkata uutta työvoimaa tämä on tämän esityksen tarkoitus ja ymmärtääkseni vasemmistoliitto vastustaa myös tätä esitystä muitten hyvien esityksien mukana jonka vaikutukset kuitenkin ovat yhteiskunnan kannalta katsoen merkittävästi positiiviset

arvoisa puhemies vastauksena edustaja kontulalle kun mainitsitte että meillä on mahdollisuuksia tehdä paikallisia sopimuksia mutta suomalainen työilmapiiri elikkä tämä luottamuksen puute estäisi niitten tekemisen väittäisin kuitenkin vastaan siinä mielessä että luottamuksen ilmapiiri suomessa ei estä juuri niitä joilla on kielletty tämä paikallisen sopimisen tekeminen elikkä pienimmillä yrityksillä jotka eivät kuulu työmarkkinajärjestöihin ei ole mahdollisuutta sopia esimerkiksi työajasta kun täällä on käytetty monenlaisia esimerkkejä niin ajattelin itsekin tuoda esimerkin jonka työ ja tasa arvovaliokunta hyvin tuntee elikkä ravintolapalveluja tarjoavat sisävesilaivat merimies unioni estää niitten toimimisen sillä tavalla että ne voisivat niitä ravintolapalveluja tarjota normaalilla palkkauksella vaan ne pitää tarjota nimenomaan ylityökorvauksilla koska merimies unioni on määritellyt sen normaalityöajan olevan ennen kello seitsemäätoista sen ylimenevä osa on sitten ylityötä sen takia ravintolapalveluja

sisävesilaivojen työntekijät tekevät silloin ravintolapalvelujen aikana ylitöitä ja sen kautta tehdään ne sopimukset kun ei voida sopia siellä

arvoisa puhemies edustaja turuselle me emme ole vasemmistoliitossa vielä linjanneet sellaisesta hallituksen esityksestä jota ei ole tänne tuotu mutta varmaankin tulemme linjaamaan kriittisesti tästä irtisanomissuojan heikentämisestä koska ajatus että kaikki työ kaikissa olosuhteissa olisi hyvä juttu millä hinnalla tahansa ei yksinkertaisesti ole kestävä kestävä taloudellisesta näkökulmasta eikä se ole kestävä inhimillisestä näkökulmasta eikä se ole myöskään niiden yritysten etu jotka haluaisivat tehdä yritystoimintaa taloudellisesti ja inhimillisesti kestävästä näkökulmasta

lisää vai onko se säästöä jostakin ja sitten niihin välillisiin vaikutuksiin joita ovat muun muassa tuloerot ja mahdolliset muut vastaavat seikat edustaja suutarille toteaisin vain että minä olen nyt lähes kymmenen vuotta etsinyt yritystä joka kutsuisi minut paikan päälle katsomaan katsomaan heidän tilannettaan ja näyttäisi tilanteen jossa työntekijä ja työnantaja eivät haluamallaan tavalla voi sopia keskenään asioista koska meidän säädösapparaattimme sen jollakin lailla estää

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä on sinällään kannatettava tavoite sujuvoittaa käsittelyä ja keventää sitä ylipäätään tavoite siitä että jutut saataisiin ratkaistua nopeammin on mutta kuten toimme jo aiemmin käsittelyissä esille niin näitä tavoitteita haetaan mielestämme hieman erikoisin keinoin ikään kuin toisaalla rikokseen syyllistynyttä armahtaen siten ettei hänen tarvitse tulla henkilökohtaisesti vastaamaan rikoksestaan tai kuulemaan tuomiotaan olemme usein lakivaliokunnassa kantaneet huolta erityisesti uhrin asemasta olemme törmänneet jatkuvasti ongelmiin miksi ei ole mahdollista ettei uhrin tarvitse tulla oikeuteen ja siksi on erikoista että että nyt tämän rikoksentekijän on mahdollista olla pois oikeudesta vastaamasta teostaan ja uhrin täytyy olla oikeudessa siksikin näemme tärkeäksi ettei syytetyn läsnäolovaatimuksesta luovuta kokonaan lain mukaan rikosasian vastaajan käytös voidaan huomioida osana oikeudenkäynnin näyttöä käräjäoikeudessa tässä on siis myös vaara epäoikeudenmukaisemmista tuomioista jo rikoksen tekijän kannalta siksi teimme vastalauseen mukaisen muutosesityksen siitä äänestettiin ja loppu on historiaa mutta halusin vielä tässä käsittelyssä tuoda nämä epäkohdat pöytäkirjaan
arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset ovat pitäneet hyvin tärkeänä sitä että roistot tuotaisiin henkilökohtaisesti oikeuden eteen käytin vähän tällaista epäjuridista termiä tässä mutta syystä kuitenkin näiden asianomistajien ja todistajien kannalta perussuomalaiset pitävät sitä aivan kohtuullisena linjana että oikeudenkäyntiä ei peruutettaisi sen takia että vastaaja jättää saapumatta paikalle tässä me olisimmekin tämän vastalauseen mukaisella tavalla hakeneet hieman erilaista ratkaisua emmekä olisi lähteneet vaarantamaan sitä oikeusprosessia sillä että vastaaja ei jatkossa lähtökohtaisesti tule aina paikalle ollenkaan näissä alle viiden vuoden maksimin rikoksissa tämä tämä perustelu miksi hallitus tekee nyt näin että että helpotetaan helpotetaan oikeudenkäyntien järjestämistä pelkän pelkän asianajajan läsnä ollessa tämä kaikki liittyy siihen suureen kuvaan jossa hallitus etenee oikeuspolitiikassaan säästöt edellä olen hyvin huolestunut siitä kun näitä eri hallituksen esityksiä lakivaliokunnassa on käsitelty suunta on jatkuvasti se että että säästöjen nojalla tehdään uudistuksia kun sen sijaan ihmisen oikeusturva heikkenee tässäkin esityksessä valitettavasti myös oikeusvarmuus heikkenee eli se päämäärä aineellisesta totuudesta muun muassa siksi että vastaajan läsnäolo siellä käräjäoikeudessa on myös osa sen jutun näyttöä sillä on hirveästi merkitystä onko onko vastaaja esimerkiksi jo oikeussalissa kenties vaikka maksanut vahingonkorvaukset asianomistajalle vai tuleeko vastaaja paikalle paikalle hyvin epäkunnioittavasti käyttäytyen sillä on on kyllä suuri merkitys tämä on ollut vuosisatainen kenties jopa vuosituhantinen perinne että että vastaaja tulee henkilökohtaisesti oikeuden eteen vastaamaan teoistaan siinä myös psykologisesti vastaaja joutuu silloin kohtaamaan tekojensa seuraamukset toisaalta myös uhrin kannalta tuntuu kohtuuttomalta uhri kyllä tuodaan sinne käräjäoikeuteen paikalle vaikka väkisin mutta rikoksentekijän ei sinne tarvitse enää tulla tässä hallituksen esityksessä oli kuitenkin kokonaisuus jonka takia en en ehdottanut tämän hylkäämistä koska siellä oli myös edistyksellisiä asioita kuten asioita kuten videoyhteyden käytön lisääminen jota perussuomalaiset pitävät hyvin tärkeänä

arvoisa puhemies en pystynyt ensimmäisessä käsittelyssä käyttämään puheenvuoroa joten haluan tässä toisessa käsittelyssä ottaa kantaa tähän lakiesitykseen lähinnä summaaristen asioiden käsittelyn toimipistepaikoista käräjäoikeusverkostoon ollaan tekemässä uudistusta jossa käräjäoikeuksien määrää vähennetään lisäksi tuomioistuinjärjestelmän hallinto on uudistumassa perusteilla olevan tuomioistuinviraston myötä vasta näiden uudistusten jälkeen olisi ollut paremmat edellytykset arvioida summaaristen asioiden keskittämisen kannattavuutta ja toteuttamistapoja sekä toteuttaa mahdolliset muutokset hallitusti pohjois karjalan ja pohjois savon käräjäoikeuksien tuomiopiiristä välimatka kouvolaan on yli kolmesataa kilometriä tämä lakimuutos tarkoittaa itä suomen hovioikeuspiirin alueella yli kahdenkymmenen henkilötyövuoden siirtymistä nykyisen työssäkäyntialueen ulkopuolelle ja joensuusta kouvolaan tämän keskittämisen jälkeen itä suomen alueelle ei sijoitu lainkaan summaarisia asioita käsittelevää käräjäoikeutta järkevintä olisi ollut jos pohjois karjalan ja pohjois savon käräjäoikeuksien summaariset asiat jatkossakin käsiteltäisiin pohjois karjalan käräjäoikeudessa tämä olisi tarkoittanut sitä että kymenlaakson ja pohjois karjalan käräjäoikeuksiin tulisi molempiin noin kolmekymmentätuhatta asiaa vuodessa vertailun vuoksi mainittakoon että oulussa asioita on noin kaksikymmentätuhatta ja pohjanmaalla summaaristen asioiden keskittämistä pohjois karjalan käräjäoikeuteen olisivat puoltaneet monet seikat muun muassa asioiden käsitteleminen pohjois karjalan käräjäoikeudessa on ollut erittäin tehokasta käsittelyaika on ollut kaksi kuukautta mikä alittaa selvästi keskimääräisen valtakunnallisen käsittelyajan pohjois karjalan käräjäoikeudessa on kehitetty aktiivisesti sähköisiä toimintatapoja mutta kaikkein tärkein vahvuus on ammattitaitoinen ja innostunut henkilökunta siirtoa ei voi perustella myöskään toimitiloilla sillä pohjois karjalan käräjäoikeudessa olisi näitä toimintoja varten suomen nykyaikaisimmat ja summaaristen asioiden käsittelylle täysin riittävät toimitilat olen siis todella pettynyt tähän lakiesitykseen

haluan lähettää oikeusministerille terveisiä tuomioistuinviraston sijoituspäätöksen tekemiseen oikeusministeriö on tehnyt sijoitusvertailun jonka mukaan kaikki maakunnat ovat liian kaukana ja pääkaupunkiseudun ulkopuoliset sijoituspaikat ovat lähes mahdottomia siis joensuu vaasa ja rovaniemi ovat todella

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen otti tärkeän asian esille tästä tuomioistuinviraston paikasta itse näen tämän sillä tavalla kokonaisuutena kun puhutaan myös näistä summaaristen oikeuksien keskittämisistä että mitä enemmän valtion työpaikkoja keskitetään laajemmalta alueelta sillä tavalla että niillä on keskuspaikka jossakin ehkä satojen kilometrien päässä niin kuin tässä tulee käymään ja kun näitä käräjäoikeuksia aikaisemminkin on jo vähennetty huomattavasti ja kun katsoo tätä tilannetta niin meiltä vähenevät alueilta tämmöiset tarpeelliset valtion työpaikat mitä yritykset tarvitsevat oman toimintansa tukemiseen vetovoima mikä alueella on näitten valtion työpaikkojen takia heikkenee ja se myös vähentää yritysten mahdollisuuksia saada palveluita läheltä ja heikentää myös yritysten halua tulla noihin maakuntiin perustamaan uusia yrityksiä ja viemään työpaikkoja eteenpäin ja pitämään suomi asuttuna

rouva puhemies tässä edelliset edustajat pitivät hyviä puheenvuoroja edustaja mäkisalo ropponen toi hyvin esille itä suomen ahdingon tämän esityksen myötä tämän hallituksen esityksen mukaisesti mukaisesti sähköisen asioinnin lisääminen on sinällään kannatettavaa mutta kun samanaikaisesti käräjäoikeusverkostoon ollaan tekemässä uudistusta jossa käräjäoikeuksien määrää vähennetään kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen ja kun vielä tuomioistuinjärjestelmän hallinto on uudistumassa uuden tuomioistuinviraston myötä olisi järkevää ensin saattaa nämä uudistukset valmiiksi ja kerätä kokemusta toimivuudesta ja sitten olisi paremmat edellytykset arvioida summaaristen asioiden keskittämistä sen kannattavuutta ja toteuttamistapoja järkevää olisi toteuttaa muutokset hallitusti eduskunnan oikeusasiamiehen kansliakin nosti lausunnossaan huolen potentiaalisesta ongelmasta liittyen kielellisten oikeuksien toteutumiseen esityksestä näyttää aiheutuvan säästöjen sijaan lisäkustannuksia ja nämä kustannukset on mielestämme puutteellisesti arvioitu tässä hallituksen esityksessä oikeusrekisterikeskus on myös katsonut että summaaristen asioiden keskittäminen edellyttää merkittäviä muutoksia tuomioistuinten käyttämään tuomas tietojärjestelmään tämä muutos yhtä aikaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta voimaan tulevan käräjäoikeusuudistuksen edellyttämien muutosten kanssa aiheuttaa merkittävän riskin toiminnan häiriintymisestä me yritimme pykälämuutoksilla vastalauseessamme estää näiden riskien toteutumisen harmillista kyllä ettei hallituksella ollut tarvittavaa rauhallisuutta ja järjestelmällisyyttä vaan tämäkin esitys runnottiin kiirehtien läpi toivomme todella tulevassa ettei tämä paikkakunnille syntyvä kaaos sotke ihmisten oikeusjärjestelmää

arvoisa puhemies todella julkisten työpaikkojen säilymisellä seutukaupungeissa on totta kai merkitystä tarkastusvaliokuntahan nosti asian esille tuon savonlinnan tapauksen yhteydessä ja siitä ehkä lähtikin tämä seutukaupunkiselvitys se ohjelma mikä on meneillään

säästöpaineet mutta oikeusministeriön alalla on syytä kyllä katsoa tätä myöskin tästä näkökulmasta otan toisen asian nyt parhaillaan on lähtenyt lausunnolle ulosottotoimipisteiden

karsiminen määrähän pudotettiin kuuteenkymmeneenneljään

toisaalta digitalisaatio nimenomaan mahdollistaa palvelujen hajauttamisen tuonne maakuntiin varsinkin maakuntien rajoille

pitkiä matkoja kun siihen ei ole tarvetta tarvetta olemassa kun asiat voidaan myöskin digitaalisesti hoitaa yhtä tehokkaasti mutta ulosottopuolella on jo säästöjä tehty se asia ei täällä eduskunnan käsittelyssä vielä ole ja tuleekokaan tällä vaalikaudella en tiedä mutta ymmärrän myöskin tässä yhteydessä tämän kysymyksen oikeusministeri häkkäsen pitää näitä julkisia

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset katsovat tässä että kun käräjäoikeusverkkouudistus on on vasta tulossa tulossa ja toteutumassa niin olisi ollut kyllä perusteltua että tässä ei enää tällaista uutta summaaristen asioiden

keskittämistä olisi olisi sitten tehty sen kanssa tällä tavalla päällekkäin varsinkin se tässä on nyt jälleen kyseenalaista että tämä esitetään puhtaasti oikeuslaitoksen säästöpolitiikkana mutta ei ole mitään laskelmia mitkä antaisivat tästä vakuuttavaa kuvaa että tällä syntyisi säästöä jos jos oltaisiin ajateltu pidemmälle niin kuin tässä aluksi oli tarkoituskin kaikki oltaisiin sijoitettu vain yhteen käräjäoikeuteen niin minun logiikallani silloin olisi tullut enemmän säästöä siis jos uskoo että niitä säästöjä olisi tullut mutta tässä tässä ollaan ollaan siinä keskittämisideologiassa ja voi kysyä tuleeko siitä sitten säästöä kun toisaalta toisaalta ne osaavat työntekijät ovat sitten muilla paikkakunnilla eivät välttämättä siirry enää sinne helsinkiin pääkaupunkiseudulle töihin ei ole mitään laskelmia ja sen takia tämä on hyvin hyvin tragikoomista hallitukselta että uudistuksia ajetaan jatkuvasti sillä tavoin että luvataan säästöä mutta sitten ei ole kuitenkaan osoitettavissa mitään säästöä näyttää siltä että kustannuksia tulee tulee pikemminkin lisää kun tehdään uusia tietojärjestelmiä siinä tietojärjestelmäpuolessa digitalisaatiossa se säästö tulee ihan itse sen digitalisoinnin ansiosta eli sitä säästöä oltaisiin varmaan saatu saatu pitkässä juoksussa joka tapauksessa kun tehdään digitalisointia ja enemmän sitä että summaarisia asioita tosiaan toimitetaan sähköisesti ja niitä siellä sitten osataan osataan myös käsitellä jollain tapaa nopeammin mutta se että tästä tulisi itsessään säästöä että työpisteitä lähdetään siirtämään ei oikein vaikuta vaikuta kovinkaan uskottavalta lisäksi siellä joidenkin käräjäoikeuksien puolelta esiteltiin myös sellaista mallia jossa nämä summaariset asiat olisivat kaikki edenneet yhtä työjonoa pitkin jaetusti silloin se olisi tullut tasapuolisesti käsiteltyä ympäri suomen nyt tähän jää kyllä yhä sellaiset alueelliset erot eli alueelliset erot eivät nyt tietenkään poistu vaikka vaikka supistetaan mitä sitten taas niiden riitautettujen summaaristen asioiden käsittelyyn tulee niin niitä sitten kuitenkin joudutaan tietenkin tuomiopiirikohtaisesti alueellisesti käsittelemään eli eli ei siinäkään sitten ehkä suurta keskittämishyötyä tule olemme vähän pahoillamme perussuomalaisina ettei ettei näitä säästöjä missään missään saada saada laskettua mutta tämän

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksi

esittely valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma

arvoisa puhemies valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut erilliskertomuksensa eduskunnalle koskien finanssipolitiikan valvontaa vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista tässähän on kysymyksessä uusi kehikko joka luotiin vuoden kaksituhattakymmenen kreikan valtion rahoituskriisin ja finanssikriisin jälkeiseen maailmaan uusia säännöksiä euroopan unionissa tarvittiin sen jälkeen kun oli osoittautunut että kreikan tapauksessa oli toimittu paitsi vanhentuneiden myös selvästi väärien tietojen pohjalta ja euroopan ja muiden eun jäsenmaiden käytössä olleet tiedot finanssipolitiikan hoidosta eivät olleet riittävät eivätkä totuudenmukaiset tämän johdosta tehty uudistuspaketti tai paketit muun muassa pakottavat tällaiseen riippumattomaan hallituksen finanssipolitiikan valvontaan ja sen raportointiin lainsäädäntöelimille tämä finanssipolitiikan valvonnan raportti sisältää ennakkoarvion finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisesta ja hallituksen tavoitteiden saavuttamisesta vuosien ja kaksituhattakahdeksantoista osalta tarkastusvirasto arvioi että julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella ennen muuta tämä perustuu siihen että valtion talous vahvistuu tavoiteltua hitaammin raportin mukaan selvää on että tämän jälkeen tiedot antavat aihetta hivenen positiivisempiin johtopäätöksiin tämä tarkastusviraston arviohan perustuu syksyn kaksituhattaseitsemäntoista valtiovarainministeriön suhdanne ennusteeseen virasto on pitänyt tärkeänä että kestävyysvajeen pienentämistä jatketaan ja että tämä tapahtuu rakenteellisilla uudistuksilla samalla virasto on päätynyt siihen johtopäätökseen että hallituksen kevään kaksituhattaseitsemäntoista tavoitteet kestävyysvajeen pienentämisestä sote ja maakuntauudistuksen osalta ovat kuitenkin nimenomaan kestävyysvaikutuksiltaan kohtuullisen epävarmoja ja tämä käsitys valiokuntakuulemisessa kyllä vahvistui on vaikea tähän asti lausutusta päätyä millään varmuusasteella tätä tavoiteltua kolmen miljardin kestävyysvajeen pienentämistä sote uudistuksen kautta saavutettaisiin sen sijaan riskejä siitä että tässä voi tulla myös huomattaviakin lisämenoja erityisesti lähivuosien osalta on olemassa

tärkeätä on viraston mukaan että kasvua ja johdonmukaista finanssipolitiikkaa harjoitetaan ja valiokunta yhtyy tähän perusnäkemykseen ja jakaa sen oman paneutumisensa pohjalta finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisessa havainto on että kehys on toiminut tarkoitetulla tavalla ja hallituksen päätökset ovat noudattaneet tästähän eduskunta sitten kehyksen yhteydessä on saanut myös erillisen informaation

kehyksen kohdalla on käyty myös erityiskeskustelua yhdestä menoerästä joka koskee yleisradion sisällyttämistä kehykseen valiokunta toteaa selvästi että yleisradion oleminen poissa kehysmenoista on perusteltu ratkaisu juuri yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi tällähän ei ole menovaikutuksia koska nämä siirrot ovat tapahtuneet neutraalilla tavalla väliaikainen siirto kehykseen ja sitten yleisradion menojen ottaminen pois kehyksestä ovat olleet tässä mielessä neutraaleja päätöksiä eivätkä ole vaikuttaneet kehyksen suuruuteen tarkastusvaliokunta on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen että eun finanssipoliittiset säännöt eivät ole kovin läpinäkyviä tämä on siis vähän sanottu aika monimutkainen ja sitä on ulkoapäin vaikea etukäteen tulkita ja siihen on luotu kohtuullisen vaikeaselkoinen harkinnanvaraa sisällään pitävä tulkintakehikko ja sitten lisäksi kysymys on tästä julkisen talouden rakenteellisen jäämän termistä joka on aika teoreettinen ja joka muodostaa sitten yhden annetun rajoitteen talouspolitiikalle on kuitenkin syytä todeta että tämänhetkisessä taloustilanteessa tämä rakenteellisen jäämän tavoite ei muodosta esteitä suomessa finanssipolitiikalle palaan vielä tähän sote uudistukseen se on yksittäisistä tekijöistä merkittävin ja kestävyysvajeen supistamisessa siinä onnistuminen on erityisen tärkeätä valiokunta erikseen antaa sote uudistuksesta ja valinnanvapauslaista oman lausuntonsa sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja arvioi siinä yhteydessä saamiansa taloudellisia vaikutuksia ja niiden riskejä merkitystä on kuitenkin myös toimeenpanolla ja sillä miten käytännössä asioita viedään eteenpäin kaikki asiat eivät ole kiinni pykälistä kysymys on myös johtajuudesta valiokunta pitää tärkeänä sitä että suomella on kyky varautua myös tuleviin taantumiin markkinatalouden häiriöt eivät ole lopullisesti päättyneet on syytä olettaa että myös vuoden finanssikriisin jälkeen tulee uusia häiriöitä ne voivat voivat tulla rahoitusjärjestelmästä tai talouden toiminnasta muutoin tämä korostaa valiokunnankin ajattelussa tarvetta siihen että huolehditaan riittävistä puskureista myös mahdollisia tulevia taantumia varten valiokunta on käyttänyt paljon aikaa nimenomaan näiden riskien arviointiin sehän on tärkeä osa eduskunnan tarkastusvaliokunnan työtä tärkeätä on että riskejä arvioidaan suhteessa suomen julkiseen talouteen nykytiedoilla ja julkisen talouden hoitoon tämä koskettaa sekä valtiontaloutta että kuntatalouksia valiokunta kiinnitti jo kevään kaksituhattaseitsemäntoista mietinnössään huomiota korkotason mahdollisen nousun ja aika varman tulevan nousun vaikutuksiin lyhyellä aikavälillä rahapolitiikka on on ollut yksittäisesti tärkein tekijä joka on tukenut myös suomen kasvua kun viennissä on ollut vetoa on ollut myös edellytykset rahapolitiikan avulla tehdä investointeja ja ja pitää siihen liittyen korkokustannukset yrityksille matalina tämä näkyy tietysti myös kotitalouksien toiminnassa ja asuntomarkkinoilla ilmeistä kuitenkin on että korkojen mataluus on tukenut osakekurssien nousua ja se voi näkyä myös joissakin maissa asuntojen hintojen nousuna ehkä jossain määrin myös suomessakin tässä on riski varallisuushintakuplien syntymisestä ja tähänkin talouspolitiikalla pitää olla kyky varautua sitten lisäksi on myös tärkeätä että finanssipolitiikka tarvittaessa pystyy kestämään täältä tulevia häiriöitä sitten on sanomattakin selvää että edessä on korkojen noustessa myös lainanhoitokustannusten nousu niin valtion kuin kuntienkin kannalta ja se voi muodostaa aika merkittävän euromääräisen osan lähivuosien kasvavia menoja valiokunta pitää tärkeänä että nämä riskit huolella arvioidaan ja otetaan huomioon talouspolitiikan valmistelussa valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa rouva puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma esitteli tämän

mietinnön hyvin ja monipuolisesti todella kiinnitän tässä huomiota siihen että kun valtiontalouden tarkastusvirasto tekee omaa kertomustaan kertomustaan finanssipolitiikan onnistumisesta niin se on tietyllä tavalla haasteen edessä siinä että tiedot tahtovat muuttua aika nopeasti valtiovarainministeriön ennusteetkin ovat niin kuin muutkin talouden ennusteet aika paljon makrotasolla ja niiden tulisi ehkä paremmin seurata myöskin mitä täällä yritystasolla ja muualla tapahtuu talouden kehitys on ollut parempi parempi tätä kertomusta tehtäessä ajateltiin se on tietenkin hyvä asia myöskin kuntatalouden tilanne on hyvä ehkä poikkeuksellisenkin hyvä siihen vaikuttaa myöskin kilpailukykysopimus osaltaan mutta on sitten muitakin tekijöitä kuntien valtionosuuksia ei ole leikattu ja se on tietysti hyvä asia riskejä pitää koko ajan kartoittaa mikä onkin tarkastusvaliokunnan tärkein tehtävä ja myöskin tässä finanssivalvonnassa tärkeä tehtävä tuo korko on ehkä riski en pidä sitä ehkä niin kovin suurena riskinä ja toinen on tietysti maailmantalouden tilanne suomen pitää myöskin pitää mielessä se että aina kuitenkin ennen pitkää tulee finanssikriisejä niin kuin on nähty siinäkin suhteessa suomen talouden täytyy olla semmoisessa kunnossa että me kestämme niitä riskejä niin että emme joudu jatkuvien leikkausten tielle joilta me nyt olemme pelastuneet tällä hallituskaudella vaan viime hallituskaudella miltei jo sinne oltiin oltiin menossa minua vähän huolestuttaa puhemies kun seuraa nyt julkista keskustelua vaikka vappupuheita tai opposition esityksiä jotka jo tähtäävät miljarditolkulla seuraavalle vaalikaudelle nyt nyt pitäisi kuitenkin maltti säilyttää kaikkialla ja jos tehdään lisäyksiä niin ne pitää suhteuttaa suhteuttaa kuitenkin suomen talouden

hyvän mietinnön ja on syytä pohtia itseäni on askarruttanut moneen kertaan viime aikoina tämä kestävyysvaje sen paikkaaminen ja lähinnä nämä tietyt epävarmuustekijät mitkä siihen liittyvät täällä mainittu sote ja sen epävarmuustekijät ovat kyllä kyllä todella huolestuttavia meillähän on tässä eduskuntakäsittelynkin yhteydessä eri valiokunnissa käynyt selväksi että tässä on ensinnäkin selkeitä rahoituksellisia aukkoja me emme kunnolla tiedä miten tietyt rahoitusasiat tulevat järjestymään välillä tulee sellainen tunne että tämä hallitus ei haluakaan kantaa vastuutaan vaan sysää tahallaan tietynlaisia rahoitusaukkoja seuraavan hallituksen hoidettavaksi sitten tämä arvioitu kolme miljardia mitä enemmän tätä miettii sen epävarmemmaksi tulee koska todella moni asiantuntija sanoi juuri sitä että tämä kustannusten nousun hillinnän tavoite kolme miljardia ei kerta kaikkiaan tule pitämään päinvastoin kustannuksia voi syntyä ja on selvää että lyhyellä tähtäimellä erittäin paljon ja osin jopa sitten pitemmällä tähtäimellä eli tässä suhteessa tietenkin tilanne on huolestuttava ja kun me tiedämme kuitenkin ettei se tulevinakaan vuosina niin helppoa tule olemaan niin sen vuoksi olisin odottanut että tässä yhteydessä kun hallitus tuo tämän oman sote maakuntauudistus esityksensä tänne myös näitä kustannusvaikutuksia olisi tarkemmin analysoitu ja seurattu myös tästähän valtiontalouden matkan varrella puhunut puhemies kuitenkin nyt on myös kiinnitetty huomiota siihen että talouskasvu maailman myötätuulen saattelemana on ollut hieman nopeampaa kuin tässä on ennakoitu ja sitä kautta tilanne on tällä hetkellä hivenen parempi siksipä tullaankin siihen kysymykseen että mitä tapahtuu tällä hetkellä tämän hivenen paremman tilanteen osalta nythän tapahtuu niin että tulisi kuulua kaikille niin valitettavasti tämän hallituksen arvovalinnat ovat olleet senkaltaisia että näin ei ole eli olen hieman huolissani kun hallitukselta on riittänyt veronkevennyksiä esimerkiksi miljoonaperintöjen veronkevennyksiin tai suurten metsäomistusten omistajille kaikkein varakkaimmille sinne on rahaa riittänyt mutta sitten kun on tullut ihan tavallisen eläkkeensaajan vuoro työttömän opiskelijan lapsiperheen niin siellä sitten vain leikkauksia on edessä ja lompakko on keventynyt tästä on tullut paljon ihmisiltä palautetta ja huolta ja kyllä minä olen monien ihmisten kanssa jutellut kun matkan varrella on tultu kysymään että miten se kasvu nyt näkyy kun

arvoisa puhemies on selvää että julkistaloudessa on aina riskejä on tärkeää että ne tunnistetaan on tärkeää että ne hallitaan mitä tulee sosiaali

uudistukseen niin kyllä varmaan suurin riski on minun nähdäkseni siinä että sitä ei pystytä toteuttamaan suomalaiset päättäjät tekevät sitä viidettä kertaa kuudes hallitus se että me emme pysty sitä toteuttamaan on se suuri riski kun edustaja viitanen käytitte tuollaisen vähän oppositiohenkisen puheenvuoron niin en kuitenkaan malta olla toteamatta että luin tuossa iltalehteä jossa kristillisdemokraattien puoluesihteeri on laskenut sdpn puheenjohtajan esitykset siis lisäykset yleistukimallin tekemisen ja ja uudistusten perumisen kymmeneksi miljardiksi jo minä luulen että se on kyllä liioiteltu mutta kyllä nyt pitää maltti säilyttää jos jos tässä vaiheessa aletaan aletaan näitä kehyksiä tuolla tavalla

arvoisa puheenjohtaja näistä ennusteista todellakin puhuttiin valiokunnassa aika pitkään ja perusteellisesti ja julkisestikin jonkun verran kuinka hyvin nämä ennusteet osuvat ja nythän tämä muutos viime syksystä tähän kevääseen on on tuntuva kun näin on niin tietysti sitten mielenkiintoista on huomata tämä ennustelaitosten osumatarkkuuden arviointi joka valmistui joku aika sitten noin kuukauden päivät sitten sehän tuotti sen lopputuloksen ehkä vähän yllättäenkin että valtiovarainministeriön ennusteet eri suhdannelaitoksista olivat kuitenkin osuneet kaikkein lähimmäksi totuutta no valtiovarainministeriön onneksi elinkeinoministeri lintilä ei osallistunut tähän ennustelaitosten arvioon voi olla että hän olisi osunut vielä paremmin virheiden osalta tyypillistä on niin kuin tässäkin suhdannekierrossa on että ennustajat johdonmukaisesti aliarvioivat nousun voimakkuuden ja vastaavasti myös sitten kun talous kääntyy alaspäin aliarvioidaan se alaspäin kääntymisen kurvin voimakkuus tästä väistämättä vuosien varrelta tulee sitten valtion taloudenhallintaan liittyviä yllätyksiä joita täälläkin talossa käsitellään kun kuitenkin katsoo tätä ennustamisen kokonaisuutta voi päätyä siihen lohduttavaan arvioon että erittäin tärkeätä on että työ tehdään parhaalla mahdollisella osaamisella ja sillä ammattitaidolla joka eri laitoksilla on ja merkittävää on että valtiovarainministeriön kansantalousosasto työskentelee riippumattomana instituutiona sen ennusteisiin hallitus ei puutu ei nykyinen eikä edeltäjätkään tuo on myös osa näiden uusien eu säännösten edellytyksiä että virallisen ennustajan on tehtävä työnsä riippumattomalla tavalla jotta ei synny tilannetta että annetaan talous ja rahaliittoon kuuluvan maan osalta miksi muutenkaan virheellisiä tietoja jotka johtaisivat myös euroopan unionin talouspolitiikan suosituksia

arvoisa puhemies jäin miettimään tuota kehysasiaa mistä tässä puhuttiin ja näitä ennusteita mitä suomella nyt tällä hetkellä näyttää taloudessa olevan meillähän on on hyvä nousu käynnissä ollut tässä ja nimenomaan työpaikkojakin on tullut lisää ja raha on liikkunut paremmin nyt markkinoilla kun katsoo näitä verohelpotuksia mitä hyvätuloisille on on annettu tässä vaiheessa niin kyllä vappuna torilla tulivat ihmiset juttelemaan eläkeläiset

mutta vanhukset ja eläkeläiset tulivat juttelemaan siitä sanoivat että heille tuli kolmen euron korotus josta verotus vei suurimman osan se näkyy tavallaan siinä kuinka hyvin eläkeläiset voivat tällä hetkellä heillä on tosi heikko tilanne talouden kohdalla kuitenkin jos he tarvitsevat sairaalahoitoa tai lääkkeitä tai muita omavastuuosuudet ovat nousseet huomattavasti ja köyhyys on siltä osin lisääntynyt olisi toivonut että tässä vaiheessa hallitus olisi voinut ainakin nämä eläkkeiden indeksit indeksit purkaa ja mahdollistaa eläkkeitten korotuksen ihan normaalisti

arvoisa puhemies olisin vielä puuttunut tähän sinänsä ansiokkaaseen valiokunnan mietintöön siltä osin kun tässä puututaan nyt tähän meneillään olevaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen ja uudistuksen vaikutuksiin tässä mietinnössä kun valiokunta käy tätä läpi viitataan myös tarkastusviraston esille nostamaan huomioon jossa ihan aiheellisesti todetaan että tähän liittyy sellaisia taloudellisia vaikutuksia joita kaikkia ei ehkä pystytäkään tässä vaiheessa vielä edes kunnolla arvioimaan ja on varmaan syytä sitten myös jälkikäteen tehdä korjausliikkeitä

niin kuin hallitus itse kehysriihessään myönsi tähän uudistukseen liittyy sellaisia muutoskustannuksia joista vielä kaikista ei ole varmuutta ja näihin palataan sitten ensi syksynä kun erilaisia laskelmia pystytään tekemään kun tämän mittaluokan uudistuksesta on kyse niin olisi varmaan kuitenkin syytä että näitä taloudellisia vaikutuksia pystyttäisiin arvioimaan ja niihin pystyttäisiin varautumaan jo ennen ennen kuin lainsäädäntöpaketti täällä eduskunnassa pitäisi hyväksyä tässähän käy niin että tullaan vähän niin kuin pyytämään eduskunnalta nimeä avoimeen valtakirjaan missä ei ole vielä tiedossa minkälaisiin summiin eduskunta on tässä sitoutumassa se kyllä aiheuttaa sitten sen kysymyksen valiokunta mietinnössään muuten ansiokkaasti pohtii tätä kestävyysvajeen problematiikkaa ja sitä että varmaan voi olla tulossa niitä laihoja aikoja tulevaisuudessakin että tältäkin osin olisi syytä että me etukäteen tietäisimme tällaisten megaluokan uudistusten taloudelliset vaikutukset ettemme laittaisi nimeämme avoimeen valtakirjaan

arvoisa puhemies haluan vielä tästä tematiikasta jatkaa sen verran että kyllä välillä selkäpiitä kylmii se että eduskunnassa ihan oikeasti joudutaan asiantuntijoilta kysymään arvioita ja sanomaan suurin piirtein niin että voisitteko edes miljardiluokassa arvioida kuinka monta miljardia tämä tai tämä tulee maksamaan tai kustantamaan eli me puhumme todella isoista rakenteista todella isoista

tämä itse asia on mitä lähimpänä ihmistä ihmisten terveys sosiaalipalvelut kaikki tämä tämä on todella tärkeä tämä on megaluokan asia siksipä minusta tuntuu kansanedustajana hyvin oudolta se että me joudumme tekemään osin hyvin hatarien vaikuttavuus ja kustannusarvioiden valossa isoja päätöksiä tulee ihan sellainen

tämä kustannusmerkki päinvastoin tulee olemaan kohta toisen suuntainen kuin ollaan odotettu mitäs me sitten teemme siksi tässä ja nyt minusta kun hallitus tuo tätä isoa asiaa meille tulisi olla nämä laskelmat paremmin eduskunnalla tiedossa ja valtiontalouden tarkastusvirasto on tätä samaa sanonut en minä haluaisi puhemies ihan oikeasti ostaa elefanttia säkissä

arvoisa puhemies todellakin sotessa on kuitenkin tavoitteena rajoittaa kustannusten

merkitsisi kolmen miljardin säästöä eli siinä on kuitenkin säästöistä kysymys jos niin kustannusten rajoitus on kuitenkin voimassa minä tuossa äsken sanoin väärin että olisi iltapäivälehdessä ollut mutta näyttääkin olevan tämä kristillisdemokraattien puoluesihteerin kirjoitus uudessa suomessa se muuttaa asian koska kristillisdemokraattien puoluesihteeri asmo maanselkä on laskenut kuinka paljon sdpn puheenjohtaja antti rinteen vaalilupaukset maksaisivat niiden vaalilupausten hintalappu alkaa lähestyä kymmenen miljardia pitkällä aikavälillä ja ne lupaukset on tehty ennen vaikuttavuusarvioita minä en tiedä onko tämä oikein mutta hirvittää näiden kehysten näkökulmasta jos tämä

arvoisa puhemies ehkä jotain suomalaisesta keskustelusta ja kulttuurista kertoo se että tämä itse iso asia voi mennä täysin yksimielisesti sekä valiokunnassa että myös täällä käydyn keskustelun pohjalta perusteiltaan tarkastusvirasto on tehnyt tässä erinomaisen hyvää työtä on syytä kiittää virastoa ja sen osaavaa henkilökuntaa oman työn tekemisestä ja sitten on tässä yhteydessä syytä kiittää myös hallitusta siitä että se on finanssipolitiikassaan toiminut antamiensa sitoumusten mukaisesti ja noudattanut kehystä sen mukaan kuin eduskunta on nämä kehykset täällä käsitellyt ja antanut niille hyväksyntänsä sitten tulen vielä siihen asiaan että kun tässä oli näistä elefanteista puhetta niin minä rohkenen kyllä että edustaja viitanen ei sitä elefanttia ostaisi vaikka se ei olisikaan säkissä ja mitä tulee sitten näihin näihin tulevaisuuden suunnitelmiin niin toistaiseksi valitettavasti tarkastusvaliokunnalla ei ole tehtävänään eri puolueiden tai puolueiden johtohenkilöiden tekemien tulevan vaalikauden ehdotusten arviointi niiden talouspolitiikan kestävyyden osalta uskoisin kyllä että valiokunta selviytyisi siitäkin tehtävästä jos nämä tulevaisuusohjelmat saataisiin valiokuntaan ajoissa pyydän joka tapauksessa saada kiittää arvoisia edustajia mietintöä tukevasta yleiskeskustelusta

arvoisa rouva puhemies muutama sana kun täällä mietitään mitkä ovat niitä suuria haarukoita ja epävarmuustekijöitä ja nyt jo äsken täällä edustaja meni seuraavan hallituskauden puolelle arvioimaan kyllä näitä miljardin heittoja on nähty vaikka koulutuspolitiikassa tälläkin hallituskaudella mutta tähän soteen tämä kolmen miljardin indeksileikkuri joka on sinne rakennettu sisälle on ainakin talouden arviointineuvoston mukaan varsin mahdoton toteuttaa kritiikkiä koko valmisteluun myöskin lainsäädännön arviointineuvostolta lähestulkoon kaikilta asiantuntijoilta jotka kiertävät eri valiokunnissa tulee yksimielinen kanta siihen että että tätä kolmen miljardin kustannustason leikkuria ei tulla saavuttamaan siitä syystä että kun ihmisten palvelutarve kasvaa meillä on samaan aikaan lisääntyvä käyttäjäjoukko jopa seitsemänsataatuhatta uutta asiakasta tulee verorahoitteisen palvelun pariin koska sinne tulee suun terveydenhuolto jossa eivät ole tällä hetkellä olleet ne jotka ovat nyt kela korvausten parissa tai ne jotka ovat täysin yksityisesti maksaneet vakuutusten puolella ja ihmiset jotka ovat työterveyshuollon parissa tai muualla tulevat tämän suunnitelman mukaan verorahoitteisen palvelun pariin

seitsemänsataa miljoonaa yksi miljardi kun se yli kaksisataatuhatta ihmistä siirretään ict kustannuksista yksi pilkku viisi miljardia näkyy hyvin monissa ennusteissa jotenka voi olla että sen kolmen miljardin kustannustason leikkauksen sijaan me olemme jopa kolme tai neljän miljardin kustannustason nousussa jolloinka on kysymys enemmän plus

eikä niinkään tästä hallituksen edustajat eivät ole huolissaan koska se jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi ja täällä sitten joka vuosi joulun alla huudetaan kuinka paljon maakunnille tarvitaan lisää rahaa ja siitä vastuun kantaa seuraava hallitus eikä investointeihin ole yhtään sen enempää elikkä kyllä kannattaisi nyt varustautua tähän ja myöntää rehellisesti nämä luvut

arvoisa puhemies valiokunta on käsitellyt kaksi tarkastusviraston kertomusta ensinnäkin vaalirahoituksen valvonnasta vuoden

ja sitten myös puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista nämä tarkastusviraston tehtävät ja kertomukset perustuvat siihen lainsäädäntöön joka kaksituhattaseitsemän eduskuntakaudella säädettiin

silloin tehdyn uudistuksen punaisena lankanahan oli läpinäkyvyyden lisääminen ja myös tiettyjen rajoitteiden asettaminen ulkopuoliseen lahjoitukseen yleisesti voi sanoa että sekä puoluetoiminnan rahoituksen osalta että kuntavaalien rahoituksen osalta järjestelmä näyttää toimivan kohtuullisen hyvin merkittäviä epäkohtia tarkastusvirasto ei ole tässä löytänyt vaalirahoituksesta ensin kuntavaalien osalta muutama sana määräaikaan mennessä säädetyn vaalirahailmoituksen jätti virastolle runsaat viisitoistatuhatta ilmoitusvelvollista kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia niistä joiden tuo ilmoitus piti jättää osa ilmoituksista tuli määräajan jälkeen ja sitten loppujen lopuksi neljältäkymmeneltä ehdokkaalta jouduttiin hakemaan ilmoituksia uhkasakon uhalla virasto on tehnyt erittäin suuren työn todella suuressa kentässä ja täytyy ottaa sekin huomioon että eduskuntavaaleista poiketen kuntavaaleissahan ylivoimainen valtaosa ehdokkaista on täydellisesti vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä jotka eivät ole poliittisissa tehtävissä päätoimisesti puolipäivätoimisesti tai osa aikaisesti joten se että koko kentältä saadaan ilmoitukset on hyvä merkki sekä ehdokkaiden halusta noudattaa tehtyjä säädöksiä että myös viraston sinnikkyydestä ja siitä että annetut työvälineet virastolle ovat riittäviä näistä selvityksistä käy ilmi että kuntavaaleihin käytettiin vaalirahailmoituksessa mukana olevien ehdokkaiden osalta kuusi pilkku seitsemän miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksitoista kuntavaaleissa summa oli kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa eli inflaatiota suuremmassa kasvussa tässä ollaan vaalikampanjat rahoitettiin pääosin ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä omilla varoilla suurin vaalikampanja oli yli euroa vastaavasti vuonna kaksituhattakaksitoista suurin kampanja kampanja oli kolmekymmentäviisituhatta euroa eli myös tässä isossa mittaluokassa on hyvin merkittävä kasvu tapahtunut suurin yksittäinen tuki oli näissä kuntavaaleissa kuusitoistatuhattasataneljäkymmentä euroa ja vuonna kaksituhattakaksitoista vastaavasti suurin yksittäinen tuki

oli kaksikymmentätuhattakuusisataakolmekymmentäyhdeksän euroa

eduskuntavaalien osalta on syytä mainita että vuoden kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleissa vaalirahailmoituksen tehneet ehdokkaat käyttivät kahdeksan pilkku kuusi miljoonaa euroa ja viimeisissä vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa tämän vaalirahailmoituksen tehneiden kansanedustajaehdokkaiden käyttämä rahamäärä oli yhdeksän pilkku kahdeksan miljoonaa euroa kasvu eduskuntavaaleissa ehdokkaiden vaalikuluissa on siis ollut selvästi suurempi kuin mitä se on ollut kuntavaaleissa ja näissäkin on ylittänyt inflaation valiokunta on jo aiemmin vuonna kaksituhattakuusitoista kannanotossaan todennut että on syytä huoleen vaalikampanjojen kulujen kasvusta ja sen vaikutuksesta kansanvallan toimivuuteen esimerkiksi näiden kulujen kielteisistä vaikutuksista ehdokkaaksi ryhtymiselle valiokunta piti tuolloin selvittämisen arvoisena ehdotusta toimivasta kampanjakatosta joka tasaisi varainhankintaan liittyviä eroja ehdokkaiden välillä ja ja mahdollistaisi kansanvallan paremman toiminnan valiokunta on nyt tässä mietinnössään päätynyt toistamaan tämän kannan eli pitää perusteltuna että selvitettäisiin tällaisen erillisen kampanjakaton mahdollisuus se ei tietenkään ole yksiselitteinen asia me tiedämme kuitenkin maita joissa tällaisia kampanjakattoja on vaikkapa yhdysvallat on on päätynyt siihen että että presidentinvaaleissa tämmöinen kampanjakatto on mahdollista asettaa tämä selvitystyö olisi perusteltua käynnistää ja sitten tuoda sen johtopäätökset julkiseen keskusteluun ja tarvittaessa tätä asiaa koskevat muutosehdotukset edelleen eduskunnan käsittelyyn puoluerahoituksen osalta virasto on käynyt huolella lävitse sekä puolueet sekä puolueet että myös puolueiden lähiyhteisöjä ja valvottavia on yhteensä sataviisikymmentäneljä eli aika iso joukko sitten on myös niitä puolueyhdistyksiä noin kuusituhatta kuusituhatta kappaletta jotka eivät kuulu viraston valvontatehtäviin virasto valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista ja sitten näihin liittyviä asiakirjojen laatimista ja ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista virastohan on toiminut vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lähtien puoluelain tarkoittamana valtionavustuksen valvojana aikaisemminhan tämä tehtävä oli oikeusministeriöllä ilmoitusrekisteriin on vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista ilmoitettu ajantasaisella ilmoituksella puolueiden puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia kaikkiaan yli kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tukisuorituksia ilmoitettiin yhteensä yli kaksi pilkku yhdeksän miljoonaa vajaa kolme miljoonaa tämän lisäksi on tullut täydennyksiä jotka koskevat myös edellisiä vuosia ja näihin vaikuttava tekijä on ollut tarkastusviraston tarkastustoiminta virasto on tarkistanut myös kahdeksaa eduskuntapuoluetta ja niiden piiritoimintaa helsingissä hämeessä kaakkois suomessa pirkanmaalla savo karjalassa uudellamaalla ja varsinais suomessa viraston antaman selvityksen mukaan puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osiltaan oikein antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osiltaan oikeat tiedot ja kirjanpito on asianmukaisesti ja säännösten mukaan järjestetty sitten muutama sana valiokunnan havaitsemista kehittämistarpeista ensinnäkin valiokunta on käsitellyt jo aikaisemmin luottamushenkilömaksujen käsittelyä tässä valvonnassa ja vuonna kaksituhattakaksitoista valiokunta piti näitä maksuja perustellusti puoluelaissa tarkoitettuna puolueen tavanomaiseen järjestötoimintaan kuuluvana suorituksena edellyttäen että näitä ei käytetä juuri vaalikampanjan varainhankintaan virasto on tämän jälkeen ottanut huomioon tämän tarkastusvaliokunnan kannanoton vuonna kaksituhattakuusitoista valiokunta totesi mietinnössään että puolueiden kaikkia ehdokkaita koskevia ehdokasmaksuja joilla vakiintuneen tavan mukaan rahoitetaan yhteistä vaalityötä ei pitäisi katsoa ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvaksi ulkopuoliseksi tueksi ja tämä sillä lähtökohdalla ehdokkaat itse ilmoittavat maksut omissa vaalirahailmoituksissaan samaten valiokunta on katsonut että kansanedustajilta perittyjä kansanedustajamaksuja tulisi käsitellä samalla tavalla kuin mitä edellä on todettu luottamushenkilömaksuista tietoomme on saatettu että ministeriö ja oikeusministeriö ovat keskustelleet valiokunnan ehdotuksista vuosi sitten keväällä ja ja tältä osin valiokunta päätyy siihen havaintoon että kun vaalirahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta tai säätämisestä on kulunut jo tovi olisi perusteltua että myös säädösmuutoksin reagoitaisiin näihin eräisiin selvennystä kaipaaviin seikkoihin

kansanvallan peruskorjaus muistiosta tai ehdotuksesta sen käynnisti sitra ja ja sen tekivät entiset kansanedustajat liisa hyssälä ja jouni backman nämä henkilöt olivat myös valiokunnan kuultavina tämän raportin laatijoilla oli huoli puolueiden ohjelmatyöhön tarvittavien resurssien vähenemisestä ja ja tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myös yhteiskunnallisten uudistusideoiden tuottamiseen tältä pohjalta valiokunta on katsonut että on syytä korostaa myös tämän kansanvaltaisesti hoidetun puoluerahoituksen merkitystä on suuri arvo että puolueet voivat toimia valtaosiltaan toisaalta yhteiskunnallisesti määräytyvän tuen ja sitten oman jäsenistön aktiivisuuden varassa ja että ulkopuolinen tuki ei tule liian hallitsevaksi silloin myös puoluetoiminnan riippumattomuus voidaan turvata kehittämisajatuksenaan valiokunta katsoi että voisi olla perusteltua arvioida esimerkiksi erillisen vaaleihin liittyvän tuen tarve olosuhteissa että puolueen muun poliittisen toiminnan tukia on on hyvin voimakkaasti koko tällä vuosikymmenellä leikattu valiokunta piti tätä erillistukea selvittämisen arvoisena asiana valiokunnan valiokunnan mietintö tästä kokonaisuudesta jää eduskunnan arvioitavaksi

täällä ainoa hallituspuolueiden kansanedustaja tänä iltana ja sehän ei ole vähän se mutta käytän puheenvuoron tästäkin asiasta todellakin valiokunnan puheenjohtaja tasapainoisesti esitteli tämän mietinnön kiinnitän myöskin huomiota tähän entisten

edustajien hyssälän ja backmanin tekemään työhön kansanvallan osalta hehän totesivat että puoluetoiminnan tukemiseen käytetään siis kolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa ja että tämä suhteellisesti ottaen on vähentynyt tavalla joka on puolueiden ohjelmatyön heikkenemistä merkinnyt samaan aikaan yhteiskunta tukee muita järjestöjä me tiedämme että esimerkiksi veikkausvoittovarojen kautta

toki näitä valvotaan osaa osaa ei aiemmin jopa olympiakomitean varainkäytössä on ilmennyt ongelmia niin kuin olemme lukeneet eli tämä on hyvin merkittävä ja siis ehkä kaksikymmenkertainen myöskin etujärjestöjä tuetaan verovapauden kautta tavallaan verotuki on sillä tavalla kolminkertainenkin teoriassa että se jäsenmaksu on vähennyskelpoinen kun palkansaajajärjestöjen jäsenmaksut palkansaajan verotuksessa ovat saajalle verovapaata ja jos siitä sitten vaikka jaetaan lakkoavustuksia niin se on sitten tiettyyn euromäärään saakka edelleen verovapaata kuitenkin tämäkin toiminta on yhteiskunnallista toimintaa kun kuuntelin vappupuheita niin siellähän puhuttiin hyvin kriittisesti esimerkiksi maan hallituksesta ja puhuttiin tällaisesta käsityksestä että on patoutunutta vihaa en minä ymmärrä mistä tällaiset

se on jokaisen puhujan oma asia mutta kuitenkaan nämä etujärjestöt eivät ole kovin avoimia tässä oman oman varainkäyttönsä julkistamisessa tässä vielä muutamia vuosia sitten oli niin että järjestöt eivät edes nettiin tilinpäätöstään laittaneet nyt ne taitavat jo siellä olla kyllä minusta kun on yhteiskunnallisesta toiminnasta kysymys myöskin näiden etujärjestöjen siltä osin kuin ne ovat julkista tukea saavia pitäisi olla avoimempia minusta tämä backmanin ja hyssälän raportin avaus oli tässä mielessä hyvä että se nosti tämän asian esille kyllä puoluetoimistoja on kurjistettu tässä maassa oli seitsemänkymmentä luvulla kaksi sihteeriä eduskunnassa puoluetoimistolla meillä oli kolmekymmentä työntekijää nyt taitaa puoluetoimistossa olla vähän toistakymmentä mutta täällä eduskunnassa on porukkaa niin että päät yhteen kolisevat eli avustajineen

lähellä seitsemääkymmentä eli tämmöinen voimakas resurssien käyttö puolueilta etujärjestöille muille järjestöille ja tänne eduskuntaan on tapahtunut ja puolueet surkastuvat ja kansalaiset silti kauhistelevat näitä puoluetukia minusta se on myöskin tiedotuksellinen ongelma että ei kerrota mistä tässä on kysymys minusta puolueita ja kansanvaltaa erityisesti näinä aikoina on tärkeätä puolustaa ja tässä mielessä tämä mietintö nostaa tasapainoisesti asioita

arvoisa puhemies niin kuin tästä valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta ja valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorosta käy hyvin ilmi asiat ovat pääpiirteittäin erittäin hyvin tai hyvin seitsemäntoistatuhatta ilmoitusvelvollista ja vain kahdeksan jätti ilmoittamatta vaalirahoituksestaan mutta on yksi ongelma jonka asiantuntijat ja myös tarkastusvirasto ja valiokunta ovat tunnistaneet ja se liittyy juuri juuri siihen että että vaalikampanjoiden kustannukset ovat riistäytyneet käsistä meillähän on olemassa vaalirahoituslainsäädäntö ja sen ensimmäisessä pykälässä on kolme tarkoitusta yksi on avoimuuden lisääminen vaalirahoitukseen liittyen toinen on ehdokkaiden sidonnaisuuksien kertominen kansalaisille ja ja kolmas tavoite siinä laissa on vaalikampanjoiden kustannusten hillitseminen mutta niin kuin valiokunta mietinnössään aika suorasanaisesti toteaa toteaa ihan tässä lopussa on vaalikampanjoiden kustannukset ovat asiantuntijoiden mukaan riistäytyneet niin suuriksi että tasavertainen vaalikelpoisuus ei toteudu suomessa se on minusta aika aika pysäyttävä viesti me emme tietenkään halua että suomi on sellainen maa jossa ehdokkaan varakkuus tai mahdollisuus kerätä varoja ratkaisee sen voiko hän edustaa maatamme kunnanvaltuustossa suomen eduskunnassa tai euroopan parlamentissa eli kun täällä edustaja ala nissilä vielä hetki sitten oli oli ainoa hallituspuolueen kansanedustaja niin niin toivon kyllä todella että että hallitus ottaa

siitä että valiokunta mietinnössään ehdottaa että hallitus tekisi selvityksen asiasta toivon että otatte tästä koppia miten voimme hillitä vaalikampanjoiden kasvua jatkossa

arvoisa puhemies tästä edustaja feldt rannan puheenvuorosta on hyvä jatkaa todella itsekin puuttuisin tähän kysymykseen siitä toteutuuko suomessa kaikilta osin enää tasavertainen vaalikelpoisuus niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma kävi hyvin läpi miten nämä kampanjoihin käytetyt eurot ovat muuttuneet edellisistä vaaleista vuoden kaksituhattakaksitoista kuntavaaleista vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kuntavaaleihin niin nousuhan oli paljon maltillisempaa mutta kun verrataan vuoden kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleja vuoden kaksituhattaviisitoista siinä on kysymys aika merkittävästä lisäyksestä kun miljoonatolkulla laitamme enemmän joka vaaleissa rahaa kampanjointiin niin on selvää että silloin myös eri ihmisillä on vähän erilaiset mahdollisuudet kerryttää vaalirahaa tältä osin voi kyllä yhtyä tähän asiantuntijoiden arvioon että tämä tasavertainen vaalikelpoisuus ei enää sillä tavalla toteudu eli kaikki eivät todellakaan ponnista samalta lankulta olisi varmaan syytä että tämä valiokunnan esiin nostama selvitys kampanjakaton osalta todella tehtäisiin on ymmärrettävää että siihen liittyy myös varmasti juridisia toteuttamisongelmia mutta olisi kuitenkin ehkä julkisen keskustelun kannalta hyvä että tämä asia pengottaisiin läpikotaisin ja sitten jos nähdään mahdollisia muutostarpeita lainsäädäntöön ne myös yhdessä tehtäisiin koska on varmasti meidän kaikkien etu että tulevaisuudessakin mahdollistamme sen että kuka tahansa osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon pystyy myös vaaleissa olemaan ehdolla tätä asian merkitystähän korostaa entisestään se että olemme nyt todella seuraavan vuoden aikana käymässä kolmet vaalit kun pitäisi käydä niin maakuntavaaleja eduskuntavaaleja kuin sitten euroopan parlamentin vaaleja voi kyllä arvioida että varsinkin näissä tulevissa maakuntavaaleissa joissa maakunnittain sitten on isot vaalipiirit nähdään aikamoisia vaalibudjetteja ollaan varmaan jo aika lähellä niitä eduskuntavaalien vaalibudjetteja tältä osinkin kyllä olisi nyt järkevää kampanjakatto selvittää jotta pääsisimme tulevaisuudessa ehkä hieman kestävämmälle tasolle ja todella pystyisimme vaalirahoitustakin vähentämään jotta ei tarvitsisi jokaisissa vaaleissa miljoonia euroja sitten laittaa tähän vaan nekin rahat voitaisiin käyttää yhteiskunnan kehittämisen kannalta ehkä hieman parempaan

arvoisa rouva puhemies tästä kampanjakattoasiastahan ollaan useasti tässäkin salissa keskusteltu ja minusta on hyvin merkittävää se että tarkastusvaliokunta on omassa mietinnössään ottanut tämän epäkohdan esiin ja esittänyt sitä että tätä asiaa selvitetään mielestäni se on merkittävää se on tärkeää se on signaali eduskunnalta että tähän selvitystyöhön ryhdyttäisiin me kaikki tunnistamme nämä ongelmat demokratian kannalta mikäli vaalikampanjat paisuvat todella suuriksi ja se ei ole kenenkään kannalta toivottava eikä hyvä kehitys ei raha saa näitä asioita lopullisesti ratkaista minä myös kyllä yhdyn tuohon edustaja räsäsen edellä esittämään näkemykseen että se että meillä tulee nyt tähän vielä uudet vaalit antaa jälleen kerran uuden lisäperustelun sille miksi tähän asiaan tulisi palata silloin useita vuosia sitten kun aiemmin tätä mietittiin tämä oli näyttävästi esillä ja näytti siltä että tämä olisi jopa voinut edetä mutta valitettavasti silloin ei näin käynyt ja siksikin minusta on hyvin tärkeätä että nyt eduskunnalta valiokunnan mietinnön myötä myötä tulee tämä signaali mikä siellä jo aiemminkin on esillä ollut

aikataulu on aika pikainen ja tällä kaudella aika pian tähän täytyisi vielä sitten tarttua jotta saisimme asian hallintaan

arvoisa puhemies edustaja feldt ranta käytti tässä hyvän puheenvuoron voin siitä häntä onnitella samaten kuin onnittelen häntä merkkipäivän johdosta tässä eduskunnan tärkeässä istunnossa todellakin yhdyn tähän mahdollisuuteen selvittää tämä kampanjakattoasia valiokuntahan poikkeuksellisesti siinä ei ollut täysin yksimielinen siinä on yksi eriävä näkemys mutta siitä huolimatta tässä voidaan edetä me tiedostamme kaikki ne

tämä on todella aito ongelma jokainen me täällä ymmärrämme sen että kun eduskuntavaaleissa esimerkiksi keskimäärin eduskuntavaalikampanja maksoi kolmekymmentäviisituhatta euroa ja läpi menneitten kansanedustajien osalta yli neljäkymmentätuhatta euroa jossain vaiheessa tulee raja vastaan ettemme voi ajatella enää että esimerkiksi eduskunnassa olisi läpileikkaus suomen kansasta jos jos nämä vaalikampanjoiden kustannukset nousevat tätä tätä vauhtia meillä oli joitakin vuosia sitten parlamentaarinen vaalikomitea joka pohti ratkaisuja meidän nykyiseen poliittiseen järjestelmäämme ja siellä tuli esitys tällaisesta vaalikohtaisesta ehdokaskohtaisesta kampanjakatosta tuolloin ajatus oli se että kunnallisvaaleissa ehdokaskohtainen kampanjakatto voisi olla kymmenentuhatta euroa eduskuntavaaleissa viisikymmentätuhatta euroa ja eu parlamentin vaaleissa kahdeksankymmentätuhatta euroa ja jokainen jo ymmärtää että nämä eivät millään tavalla rajoittaisi

tämä kustannuskasvu kiihtyy todella kovaa vauhtia kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleissa käytettiin kahdeksan pilkku neljä miljoonaa euroa ja muutamaa vuotta myöhemmin kaksituhattaviisitoista jo yhdeksän pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja on aivan selvää että seuraavissa eduskuntavaaleissa tulemme rikkomaan kymmenen miljoonan euron rajan pidän tätä kansanvallan kannalta ongelmana hyvä jos siihen

arvoisa puhemies todellakin unohdin mainita että tähän liittyy yksi eriävä näkökohta ja niin kuin varapuheenjohtaja ala nissilä tässä sanoi se liittyy nimenomaan tähän vaalirahoitukseen ja kampanjakattoihin kertoen siitä että asia ei ole ihan helppo eikä yksiselitteinen jossain määrin varmasti myös jakaa mielipiteitä valiokuntahan on aikaisemmin ottanut tähän samaan kampanjakattoasiaan kantaa silloin yksimielisesti ja tämä huoli on nyt jo pitkään koettu demokratiassa ryhtyy raha näyttelemään liian suurta roolia se ei ole hyvä asia sen takia pitäisin kyllä kiireellisenä että tässä asiassa otettaisiin vielä tämän vaalikauden aikana askeleita eteenpäin ja tämmöinen selvitystyö käynnistettäisiin ja tehtäisiin se on varmaankin sellainen puolen vuoden rupeama kun tämän asian selvittää ja silloin olisi vielä mahdollista että tämä eduskunta voisi käsitellä mahdollisia muutostarpeita lainsäädännöllisessä mielessä eräitä muitakin tähän mietintöön sisältyviä korjausehdotuksiahan on jotka olisi perusteltua laittaa nopeasti eteenpäin kiitän kuitenkin arvoisia edustajia tästä keskustelusta ja rohkenen tulkita tämänkin tueksi

arvoisa puhemies puuttuisin vielä yhteen asiaan tästä valiokunnan mietinnöstä ja se liittyy tähän huomioon ennakkoilmoituksista näistähän on täällä eduskunnan isossa salissa aikaisemminkin puhuttu on sinänsä positiivista että viime kuntavaaleissahan jo kaksikymmentä prosenttia kaikista ehdokkaista teki ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta määräaikaan mennessä ja sehän nousi seitsemän prosenttiyksikköä vuoden kaksituhattakaksitoista vaaleista mutta olisi varmaan silti syytä pohtia millä me pystyisimme myös lisäämään ehdokkaiden halukkuutta ilmoittaa vaalirahoituksestaan jo ennakkoon ennen kuin äänestäjät sitten uurnille menevät ja tekevät valintaa

kenelle ehdokkaalle he haluavat sen yhden ainoan äänensä antaa tämä on siinäkin mielessä merkittävä avoimuuden lisääntyminen että silloin todella jo ennen äänestyspäätöksensä tekemistä äänestäjät pystyisivät arvioimaan myös ehdokkaiden vaalirahoitusta ja esimerkiksi sitä minkälaiset tahot jokaisella ehdokkaalla on takanaan arvoisa puhemies muistuu mieleen että tästä aikoinaan on myös eduskunnassa laki aloite tehty että ennakkoilmoitus olisi säädettävä pakolliseksi eli tästä ehkä aasinsiltana päästäisiinkin siihen että jos nyt sitten tämmöistä työryhmää perustetaan arvioimaan tätä kampanjakattoa niin varmaan samalla olisi syytä pohtia voisimmeko jonkunnäköisin toimenpitein lisätä tämän ennakkoilmoituksen mahdollisuutta jotta sitten äänestäjät jo äänestyspäätöstään tehdessään tietäisivät mistä ehdokkaan vaalirahat ovat

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä ympäristövaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen keskeinen erimielisyys liittyy siihen mikä on tulevaisuudessa kunnan osuus jätehuollossa muutokset jotka jotka tähän lakiesitykseen sisältyvät perustuvat pääasiassa hallitusohjelman kirjaukseen jossa todetaan että yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa tullaan muuttamaan siten että kunnan vastuulta poistetaan sosiaali ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajäte julkisessa hallinto hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvä muu yhdyskuntajäte ja että jätehuollossa vapailla markkinoilla kilpailutettava osuus kilpailutettava osuus jota kunnan jäteyhtiö saa tehdä tällaisena sidosyksikkönä rajataan viiteen prosenttiin tämä linjahan on myös hankintalaissa jätehuollon osalta hankintalain yhteydessä päätettiin että jätehuolto irrotetaan tältä osin hankintalaista jonka eduskunta on jo käsitellyt ja nyt tässä lakiesityksessä jätehuollon osalta annetaan pitempi siirtymäaika eli siirtymäajalla tämä ulosmyyntiraja kuntien tulisi olemaan kymmenen prosenttia ja hankintalain mukainen viisi prosenttia vuoden kaksituhattakolmekymmentä alusta alkaen tämä pitkä siirtymäaika on perusteltu valiokunta toteaa että kunnalliset jäteyhtiöt ovat viimeisten kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana tehneet paljon investointeja jotka ovat pitkäkestoisia ja niihin liittyviä pitkiä sopimuksia viidentoista viiva kahdenkymmenen vuoden sopimuksia

näiden investointien takaisinmaksu on vasta alkuvaiheessa

tästä ulosmyyntirajasta on kuitenkin sellainen poikkeus että joku sellainen toimija joka periaatteessa tuottaa kilpailun alaista jätettä ei vapailta markkinoilta saa tarjousta niin sitten siinä tapauksessa kunnalla on toissijainen vastuu ympäristövaliokunta toteaa että kun tätä kunnan ensisijaista jätehuoltovastuuta ja markkinaehtoista ulosmyyntiä rajataan niin joissakin kunnissa jätelaitoksissa tämä voi johtaa siihen että käsittelykapasiteetti supistuu siten että myöskään tätä toissijaisen vastuun palvelua eivät kunnalliset laitokset sitten käytännössä pysty tarjoamaan myös talousvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että että valtakunnassa tilanteet ovat varsin erilaisia ja ja talousvaliokunta pohtii sitä tällaiset yhtenäiset kriteerit koko valtakunnassa toimia

tätä toissijaisen vastuun kuviota tulee toivottavasti tulevaisuudessa selvittämään sähköinen markkinapaikka jossa voidaan siis tarjota jätteitä jätteitä ja sivuvirtoja tai pyytää niistä tarjouksia silloin mikäli näitä tarjouksia ei tule tai ainakaan sellaisia mitä voitaisiin pitää kohtuullisina on yksiselitteisempää se milloin sitten tämä toissijainen vastuu lankeaa myös talousvaliokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja talousvaliokunnan esityksen pohjalta ympäristövaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa että ympäristöministeriön tulee kiireellisesti valmistella jätteiden sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskeva hallituksen esitys ympäristövaliokunta on tarkastellut tätä asiaa myöskin kiertotalouden näkökulmasta

sehän on sinänsä selvä asia että kaikkien teollisten yhteiskuntien myös suomen pitää pyrkiä pois sellaisesta tilanteesta että uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään ja sitten heitetään hukkaan

sitten toisen prosessin raaka aine tämän kiertotalousajattelun pitää pitää lähteä ihan tuotesuunnittelusta alkaen on epäselvää missä määrin tämä hallituksen esitys vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen sellaisiakin arvioita on esitetty että hiljattain hyväksytty eun uusi jätedirektiivi saattaisi johtaa siihen että että voidaan joutua ottamaan askel ihan toiseen suuntaan kuin tämä hallituksen esitys on valiokunta toteaakin että jätedirektiivin uusimisen johdosta tätä jätelakia hyvin todennäköisesti melko pian joudutaan joudutaan uudestaan tarkistamaan

viimeisenä asiana valiokunnan mietinnöstä nostaisin esille

sen huolen minkä monet toimijat ovat esittäneet että tässä on mahdollista käydä niin että suuret asiakkaat jotka tuottavat kilpailun alaista jätettä voivat hyötyä sitä kautta että tulee enemmän toimijoita ja ja voimakkaampi hintakilpailu mutta sen sijaan voi hyvinkin käydä niin että joka jää kuntien vastuulle ja johon kuuluvat myöskin kotitalouden jätteet kun näiden käsittelylaitosten kustannukset jakautuvat sitten entistä pienemmän joukon maksettavaksi jätemaksut nousevat ja tämä voi hyvinkin koskea myöskin myöskin haja asutusalueita

arvioida ja vuoden kaksituhattakaksikymmentäseitsemän loppuun mennessä pitää tehdä koko naisarvio kustannusvaikutuksista ja myös siitä ovatko nämä muutokset mitkä tämä laki on tuonut johtaneet siihen että laiton jätteenkäsittely lisääntyy erityisesti haja asutusalueilla

arvoisa puhemies

mukaan kuntien jätelaitokset eivät vääristä markkinoita eikä näyttöä kilpailulainsäädännön rikkomisesta tai kilpailuneutraliteetin kärsimisestä ole olemassa arvoisa puhemies kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja edellä toi ilmi eun hankintadirektiivi mahdollistaa kunnan jätehuollon toimialan sidosyksiköiden markkinaehtoista toimintaa koskevalle ulosmyynnille kahdenkymmenen prosentin ylärajan jota muualla euroopassa sovelletaan

ulosmyyntiraja vaarantaa kiertotaloutta toteuttavan yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä sekä heikentää suomalaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia eun sisämarkkinoilla tiukka ulosmyyntiraja edistää jätehuollon keskittymistä suurille toimijoille koska pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuuksia tehdä tarvittavia investointeja oman jätteenkäsittelykapasiteetin luomiseksi arvoisa puhemies perussuomalaiset pitävät todennäköisenä että hallituksen esittämät muutokset tulevat nostamaan jätehuollon kustannuksia heikentävät kiertotaloutta tukevien kierrätysratkaisujen syntymistä eikä hallituksen esitys siten ole jätehuoltopalveluja tarvitsevien eikä yhteiskunnan kokonaisedun mukainen arvoisa puhemies tulenkin tekemään perussuomalaisten

vastalauseeseen sisältyvät pykälämuutosehdotukset tämän hallituksen esityksen toisen käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies täällä on jo aika hyvin tullut esille myöskin valiokunnan esittelypuheenvuorossa joka oli erittäin hyvä ja tasapainoinen mutta kuvasti hyvin sitä valiokunnan mietinnön sisältöä se että tähän jätelain muutokseen sisältyy useita isoja kysymysmerkkejä itse sanon että tämä jätelain muutos ei vastaa mihinkään todelliseen tarpeeseen se on itse asiassa haitallinen jos me ajattelemme niitä jätehuollon perusperiaatteita ihmisten terveyden suojelua ja luonnonsuojelua tämän esityksen pääasiallinen tavoite onkin markkinoiden avaaminen laajemmin yksityisille toimijoille tämä ei kuitenkaan voi olla yhteiskunnallisen lainsäädännön perusta tai sen ei ainakaan pitäisi olla varsinkin kun on kysymys ihmisen terveyden ja ympäristön turvallisuuden varmistamisesta tämä laki heikentää yleisiä kierrätystavoitteita ja esimerkiksi erilliskeräystavoitteita on vaikea tässä toteuttaa riittävän tehokkaasti esimerkiksi muovihan on noussut erittäin voimakkaasti nyt sellaiseksi jäteartikkeliksi jonka erilliskeräys pitäisi ehdottomasti nopeasti toimivaksi tämä on tietysti aika huono asia ajatellen sitä että suomi tavoittelee paikkaa kiertotalouden mallimaana asiantuntijoiden mukaan laki myös nostaa kuluttajien jätemaksuja erityisesti haja asutusalueilla joilla vaihtoehtoja ei ole myös pienet yritykset ovat vaikeuksissa pitkien etäisyyksien alueilla hallituksen esityksen suurimmat puutteet voitaisiin korjata sillä että

eli tässä tapauksessa kunnallisille jätehuoltoyhtiöille annetaan mahdollisuus kahdenkymmenen prosentin markkinaehtoiseen ulosmyyntiin eli samaan joka on eun uudessa hankintadirektiivissä ja jota puolaa ja jos tämä esitys menee läpi suomea lukuun ottamatta noudatetaan muissa eu maissa

raja

kuten täällä on tullut jo esille niissä eu maissa joissa jäteasiat hoidetaan hyvin ovat julkiset yhtiöt keskeisessä asemassa tämä pitäisi myös meidän pystyä näkemään eikä pirstaloittaa tätäkin erilaisiin pieniin osiin joissa kokonaisuus häviää näitten näitten osien alle kunnan jätelaitokset muodostavat koko suomen kattavan jätehuollon verkoston jolla on aidosti mahdollisuus kehittää jätehuoltoa ja kierrätystavoitteiden saavuttamista saavuttamista koko suomen alueella niin maaseudulla kuin kaupungeissakin yhteistyötä yritysten kanssa pitää luonnollisesti kehittää mutta samalla on nähtävä että jollain on oltava se kokonaisvastuu kuten todettu eurooppalainen malli on se että että julkinen sektori tämän hoitaa hallituksen esityksessä perustellaan että jätepalvelujen saatavuus varmistetaan toissijaista vastuuta koskevalla niin sanotulla tsv palvelulla tähänhän ympäristövaliokunta otti niin kuin puheenjohtaja edellä toi esille melko kriittisen kannan tässä tässä mietinnössään kun tätä markkinaosuutta näin rajusti leikataan on vaikeaa ylläpitää tällaista toissijaista vastuuta kun resursseja siihen ei ole tämä kyllä heikentää yleistä jätehuoltoa koko maassa ympäristövaliokunta myös arvioi

että kun kunnan vastuu kaventuu tällä hallituksen esityksellä niin voi olla tarpeen säätää nykyistä tarkemmin kunnan tuottajan ja jätteen haltijan vastuulla olevan jätteen erilliskeräyksestä ja tähän liittyvistä kustannusvastuista

että mahdollistetaan yrityksille toiminta joka toimisi paremmin niin että kunnilla olisi laajemmat toimintamahdollisuudet siellä missä missä se on järkevää toistan vielä sen että laki on tarpeeton ja haitallinen tehokkaan ja taloudellisen jätehuollon järjestämiselle niin että terveys ja ja ympäristönäkökohdat ohjaisivat lainsäädäntöä täällä on jo tullut esille se että eussa on juuri hyväksytty uusi jätedirektiivi joka velvoittaa tiukentamaan kierrätystavoitteita ja implementointi tulee suomessakin aivan lähiaikoina ajankohtaiseksi siinä todellakin näitä kierrätystavoitteita kiristetään tämä meidän lainsäädäntömme vie toiseen suuntaan jos meillä on suomessa byrokratiatalkoot tässä olisi ollut se paikka jossa olisi sitten katsottu missä sitä byrokratiaa voidaan vähentää kaksi kertaa samojen lakien avaaminen ei varmasti vähennä byrokratiaa

syntyvää jätettä tämän tämän lain ulkopuolelle vaan se pidettäisiin ennallaan eli ne kuuluisivat kunnalliseen jätehuoltoon toinen liittyy sitten kysymykseen joka on tästä ulosmyynnistä olisimme samalla linjalla kuin muut euroopan jäsenmaat puolaa lukuun ottamatta että ulosmyyntiraja olisi kaksikymmentä prosenttia ja että tällaista keinotekoista viidensadantuhannen euron rajoitusta ei sovellettaisi

arvoisa rouva puhemies jätelaki on kyllä yksi niistä kummallisista lainsäädännöistä joita en olisi koskaan toivonut tulevan tässä muodossa eduskuntasalin käsittelyyn tässä on monta kohtaa joitten perusteluita en voi millään käsittää joista eräs on se että meillä jo valiokuntakäsittelyssä hallintovaliokunnassa kerrottiin että syksyllä tulee seuraava osa että joudutaan muuttamaan joiltakin osilta lakia ja sen jälkeen tulee eun jätedirektiivi jonka jälkeen uudelleen muutetaan tätä lakia mutta nyt on

miksi on kiire ei minulle selvinnyt mutta ehkä se löytyy täältä ideologiselta puolelta ja minun ideologiani ei siihen riitä hankintalain käsittelyn yhteydessä oli lupaus hallituspuolueilta ja sinne oli kirjoitettu tiukka ponsi että jätelain yhteydessä ratkaistaisiin ne ongelmat mitkä hankintalain yhteydessä jäivät kun tämä lakiesitys tuli eduskuntaan totesin että se meni huonompaan suuntaan yhä edelleen puhumme viiden prosentin rajasta mutta sen lisäksi sieltä on otettu kunnalta pois useita tehtäviä elikkä hankintalain käsittelyn yhteydessä ei haluttu ymmärtääkseni silloin rajata kunnalta pois lisää tehtäviä silloin puhuttiin vain ulosmyyntirajoista mutta nyt oli päätetty sitten myöskin rajata julkista puolta täytyy vain hämmästellä mikä inho tai viha julkista palveluntuottajaa kohtaan on miten on niin että yhtäkkiä kunnat ja julkinen puoli eivät tässä maassa tunnu osaavan eikä niitten haluta järjestävän ja tuottavan mitään palveluita elikkä looginen selitys varmaan sitten tässä on se että ainoa peruste tälle lainsäädännölle tälle esitykselle on jätehuollon markkinaehtoistaminen vaikka hallintovaliokunnan talousvaliokunnan ympäristövaliokunnan kuulemisissa on ollut varsin kriittisiä kommentteja luin hallintovaliokunnan silloista lausuntoa jollekin ulkopuoliselle ja sinne on jo listattu kaikki ne kriittiset kohdat sen lisäksi teimme vielä eriävän mielipiteen kummallista on myöskin se että suomi tulee tämän jälkeen poikkeamaan hyvin paljon euroopan unionin kaikista muista maista niissä maissa joissa ympäristönsuojelulle ja ihmisten terveydelle annetaan arvoa ei haluta vähentää julkista valtaa jätehuollossa ja jätteenkäsittelyssä vaan pikemminkin lisätä sitä missään niissä maissa joissa arvostetaan ihmisten terveyttä tai ympäristönsuojelua ei ole myöskään rajattu jätteenkuljetuksissa tätä julkista puolta viiden prosentin ulosmyyntirajaan tai viidensadantuhannen euron ulosmyyntirajaan vaan kaikissa puolaa lukuun ottamatta raja on kaksikymmentä prosenttia suomesta tulee siis joku kummajainen tämän jätteenkuljetuksen ja ja osalta

tässä kummallista on myös se että että vaikka nyt halutaan että yritykset hoitavat tämän jätteenkuljetuksen johon tulee monia ongelmia jotka kohta käyn läpi niin vastuu kuitenkin kaikesta jää julkiselle puolelle ja kunnalle elikkä edellytykset viedään mutta vastuu ja valvonta jäävät siitä syystä myöskin tuossa ponnessa on hyvin kiinnitetty siihen huomiota mutta nämä riskit jotka on kirjattu näissä kaikissa valiokuntien lausunnoissa ja mietinnössä että kierrätys tulee heikkenemään kun tällä hetkellä hyödynnetään noin yhdeksänkymmentä prosenttia meillä kulkevasta jätteestä ja kun tämä yhteistyö yksityisen ja julkisen puolella vähenee todennäköistä on että laittomat kaatopaikat lisääntyvät kaikki jätteenkuljetuksen hinnat nousevat kun investoinneista saatavat hyödyt vähenevät ja käyttö vähenee kuntien tekemät investoinnit jotka on laskettu jollekin jätemassalle tällä hetkellä valuvat hukkaan jotenka se koskettaa kaikkia veronmaksajia sillä se kostautuu niin että veronmaksajan tekemät investoinnithan siellä ovat takana elikkä jotakin kautta se tulee joka tapauksessa riski on siinä että nykyiset pienet toimijat jotka ovat kunnissa näitä järjestäneet jäävät suurten toimijoiden jalkoihin ja siinä että monien pienten ja pienempienkin yritysten jätehuolto erityisesti haja asutusalueilla tulee heikkenemään

tätä lakia on perusteltu yrittäjien puolelta sillä että että jotenkin näitten hinnat halpenisivat ja yritykset saisivat itse päättää minkä jätekuljetuksen osan ne haluavat oman yrityksensä hoitavan mutta ajatus siitä että meillä ajelee kolme viiva neljä jätekuljetusautoa ja kaikilla on omat kiertolenkkinsä jonka jälkeen sitten kaikki hoitavat omat kierrätysjärjestelmänsä ja omat loppukäsittelyjärjestelmänsä ei kuulosta miltään muulta kuin ylimääräisiltä kustannuksilta epäilen tämmöistä ajattelua siitä että hinnat halpenisivat

tulisi olla siinä muodossa kuin ne ovat tälläkin hetkellä elikkä tässä esityksessä ei pitäisi koskea niihin ollenkaan ja sitten tämä pitäisi muuttaa siihen muotoon että siellä on se kahdenkymmenen prosentin ulosmyynti ei mitään siirtymäaikoja eikä mitään viidensadantuhannen euron rajoitusta mutta tässä ehkä lopuksi sanon sen että jos ponteen on kirjoitettu tulee seurata muutosten vaikutuksia kunnan valvontaviranomaisten työmäärään kotitalouksien jätteenkeräilyn hintakehitykseen haja asutusalueiden laittomien kaatopaikkojen lisääntymiseen ja arvioida myöskin ulosmyyntirajan vaikutuksia jätehuollon järjestämiseen niin nämä riskit tiedetään jo ei niitä muuten olisi tarvinnut kirjoittaa tänne seurattavaksi koska kaikki asiantuntijat sanoivat nämä riskit ja silti tämä tehdään täytyy yhä edelleen hämmästellä

arvoisa rouva puhemies

toimitetaan vain kunnallisena toimintona ja se pudottaa niiden jätteiden määriä mitä julkisesti ruvetaan kuljettamaan tällä hallituksen esityksellähän lopulta tulee käymään niin että noin kaksisataakolmekymmentätuhatta tonnia yhdysjätettä siirtyy vapaille markkinoille arvio siitä kuinka paljon se kunnallisen jätehuollon tuloja vähentää on noin miljoonaa euroa tästä voi vetää semmoisen johtopäätöksen sen jälkeen jos noita rakenteita katsoo mitenkä ne on tehty että tämän seurauksena yhdyskuntajätteiden taksat tulevat nousemaan sitten siinä on se hankaluus että kun suomi on semmoinen maa että me asumme erittäin tiheästi täällä etelässä ja lounais suomessa ja sitten erittäin harvassa mitä ylemmäs ja idemmäs mennään niin se eriarvoistaa sen hinnoittelun huomattavasti vielä tuolla harvaan asutuilla alueilla ja sen lisäksi vaikuttaa siihen että meidän huoltovarmuus heikentyy ja luvattomat kaatopaikat saattavat lisääntyä kun niitä jo tänäkin päivänä löytyy minusta tämä nykyinen kunnallinen järjestelmä on ollut erittäin hyvä ja toimiva malli kaatopaikkajätteen ja ja jätteenkeräyksen kannalta ja toisaalta se on vähentänyt huomattavasti sitä jäteautojen rallia mikä oli joskus ennen tätä nykyistä jätelakia ja samalla turvaa meidän infran kestävyyttä parantaa sillä tavoin että ei ole niin paljon kuorma autoja kuluttamassa niitä loppujen lopuksi kuitenkin kunnille jää lopullinen vastuu näistä jätteistä jätteen huoltamisesta ja siinä käy sitten sillä tavalla että sekin on lisää painetta antamassa tähän taksan nousuun

tämä infra minkä kunnat ovat rakentaneet on tehty yhteiskunnan varoilla ja ja nyt se aukaistaan suoraan yritysten käyttöön käyttöön ja siinä mielessä

kaupunkien ja kun tien markkinatilanne heikkenee siinä vaiheessa sitten nämä jätteenpolttolaitokset niille tämä tilanne on todella hankala koska nykyinen jätelaki perustuu siihen siihen että mahdollisimman paljon pitää kierrättää kanssa ja jotta jätteen määrä määrä riittäisi olisi erittäin tarpeellista että

siinä kahdessakymmenessä prosentissa se tukisi myös

kiertotaloutta sillä tavalla että jätelaitoksien ei tarvitsisi lähteä ostamaan jätteitä

mikä tavallaan lisää jätelaitoksien omakustannusrakennetta ja myös sähkön hintaa korottaa siinä vaiheessa jos joudutaan ostamaan paljon jätteitä vaikka ulkomailta

koska tämän keskustelun aluksi käytin valiokunnan mietinnön esittelypuheenvuoron niin selvyyden vuoksi totean että että kannatan vastalauseissa esitettyä kahdenkymmenen prosentin ulosmyyntirajaa itse näen asian sillä lailla myöskin näiden kilpaillun jätteen tuottajayritysten näkökulmasta että heidän kannaltaanhan kilpailua on enemmän jos kunnan laitoksen toimintaa ei rajata niin paljon kuin mitä hallitus esittää ja ja toiseksi

vertailuaineistosta muista eu maista mitä valiokunnalle esitettiin selvästi kävi esille se että niissä eu maissa joissa jätteiden kierrätysaste on korkein noudatetaan tätä kahdenkymmenen prosentin rajaa eli siellä kunnan toimintamahdollisuuksia jätehuollossa ei rajata sellaisella tavalla kuin hallitus nyt esittää suomessa tehtäväksi

rouva puhemies muutamassa puheenvuorossa edustajien paatero ja myller puheenvuoroissa tuotiin esiin huoli tästä viidensadantuhannen viidensadantuhannen euron myyntirajasta että että sitä ei pitäisi tässä laissa tuoda tuoda mukaan ollenkaan no nyt on tilanne niin että hallituksen esityksessä nimenomaan sanotaan että hankintalaista poiketen ulosmyynnin rajaamista enintään viiteensataantuhanteen euroon vuodessa ei kuitenkaan esitetä sovellettavaksi jätealalla tässä laissa eli tämä huoli on sitten pois siinä oli ilmeisesti pieni pieni virhe tulkinnassa pitkä siirtymäaika on oikein hyvä on tehty isoja investointeja ja ne pitää turvata mitään sellaista vastakkainasettelua en halua nähdä yksityisen ja ja julkisen puolen suhteen

tässä on tavoitteena kiertotalouden edistäminen mutta totta kai aina kun tehdään isoja muutoksia siihen liittyy riskejä sen takia on nyt ympäristövaliokunnassa kuunneltu herkällä korvalla sekä hallintovaliokuntaa että talousvaliokuntaa ja heidän esityksiään lausumista ja tarkasta seurannasta ja sitä me teemme ja uskomme että hyvään suuntaan olemme menossa uusia innovaatioita syntyy

arvoisa puhemies jätelain keskeisimmät tavoitteethan liittyvät terveyden ja siis sen takiahan meillä on sellainen jätelainsäädäntö kuin meillä on ollut jotta me pystymme hoitamaan tämän välttämättömän asian parhaalla mahdollisella tavalla joka puolella suomea mutta nyt kun hallitus lähti uudistamaan jätelakia tämä terveyden ja ympäristönsuojelu ei ollutkaan se keskeinen tavoite vaan markkinoiden avaamisesta tuli hallituksen keskeinen tavoite siinä sitten piilevätkin tämän uudistuksen keskeisimmät riskit jotka tulevat totta kai sitä kautta kun tätä ulosmyyntioikeutta nyt ollaan rajaamassa enemmän kuin hankintadirektiivi edellyttää tämä tämä suuntahan on sama mikä oli jo viime vuonna kun hyväksyttiin hankintalain uudistamista niin hallitus otti jo silloinkin linjakseen että pitää suomessa säädellä näitä asioita paljon tiukemmin kuin mitä eu direktiivi meiltä edellyttää kaikilta osin voi todeta että tässä edelliset puhujat ovat hyvin käyneet läpi substanssipuolta ja näitä riskejä mitkä liittyvät nimenomaan kiertotalouteen ja myös kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaan mutta ehkä yleisenä huomiona tästä ulosmyyntioikeuden rajaamisesta nyt ensin kymmeneen prosenttiin ja sitten kaksituhattakolmekymmentä alkaen viiteen prosenttiin voi sanoa että tämä on kumma juttu kun monesti tässä salissa puhutaan että ei nyt kaikista asioista pidä käydä kysymässä sieltä brysselistä lupaa tai ei pidä euroopan tasolla säädellä erilaisia asioita niin rankasti no nyt kun kerrankin on sellainen asia missä meillä hankintadirektiivi lähtee siitä että kahteenkymmeneen prosenttiin asti

nyt sitten kansallisilla päätöksillä halutaan vetää vieläkin tiukempaa linjaa tästä edustaja paatero käytti erittäin hyvän puheenvuoron kun nyt sitten katsotaan mihin suomi siirtyy omassa politiikassaan verrattuna muihin euroopan maihin muutos on aika dramaattinen tältä osin voi kyllä kysyä onkohan tässä järkeä ja siltä osin voi lämpimästi kyllä kannattaa näitä vastalauseissa esille tuotuja argumentteja

puhemies edustaja kiuru puuttui täällä tärkeään asiaan

sillä kymmenellä prosentilla ja vasta sitten siirrytään viiteen prosenttiin yleensä kun muutoksia ja uudistuksia tehdään pitäisi aina ottaa huomioon investointisuoja joku on saattanut tehdä millä tahansa toimialalla isoja investointeja olipa se julkinen investointi tai yksityinen investointi tämä pitkä siirtymäaika turvaa sen että näille investoinneille annetaan tietty turva mikäli siirryttäisiin aina nopeasti ja yhtäkkiä jollakin hallituskaudella uusiin uusiin lainsäädännöllisiin säädöksiin jotka tavallaan vaarantavat sen investoinnin takaisinmaksut jotka tämmöisellä toimialalla mitkä tässäkin ovat nyt kyseessä ovat pitkiä kymmenen kaksikymmentä jopa kolmekymmentä vuotta koska katteet ovat pieniä silloin on on aivan oikein että hallitus on esityksessä ottanut herkällä

arvoisa rouva puhemies pakko vielä kysyä kun tässä kuitenkin käsittelyn yhteydessä muun muassa esitettiin se kysymys sen jälkeen kun todettiin että hallitus ei suostu siitä huolimatta sitä mieltä että tämmöiseen lainsäädäntöön ei pitäisi mennä niin meille ainakin valiokunnassa tehtiin kysymys eikö sinne voisi kirjata että siirtymäajan jälkeen tilanne arvioidaan eikä vain pudoteta automaattisesti viiteen prosenttiin olin kyllä hämmentynyt että tätäkään arviointia ennen pudottamista viiteen prosenttiin eivät hallituspuolueet halua tehdä vaan vaikka näyttäisi miltä se lainsäädäntö niin luotetaan että jossa seurataan muun muassa sitä vaikutusta on ainoa keino mutta ei edes haluta ja pystytä arvioimaan onko tämä vienyt suomalaisen jätehuollon ja kierrätystavoitteet tuhon tielle

arvoisa puhemies myös tämä valiokunnan mietintö on erimielinen tässä tapauksessa valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa ei esitetä pykälämuutoksia vaan ponsia koska tähän asiaan liittyvät kiistanalaiset asiat on hallitus suunnitellut ratkaistavaksi asetuksella tässä on taustalla tämän eduskunnan aikaisemmassa vaiheessa hyväksymä ponsi jossa velvoitetaan hallitus valmistelemaan uudistuksia tähän neljänkymmenen vuoden korkotukijärjestelmään jolla siis valtio tukee sitä että rahoitetaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa tämän eduskuntakauden aikanahan on sitten uutuutena tuotu tämmöinen niin sanottu kymmenen vuoden korkotukimalli

ympäristövaliokunta ja eduskunta totesivat että tämä kymmenen vuoden malli on kaikilta osin edullisempi lainanottajalle vuokra asuntojen rakennuttajalle kuin tämä pidempään toiminut neljänkymmenen vuoden malli lyhyessä korkotuessa eli siis siinä kymmenen vuoden mallissa sallittu maksimituotto on suurempi kuusi prosenttia kun pitkässä mallissa se on neljä prosenttia omavastuu on pienempi kaksi pilkku viisi prosenttia kun pitkässä mallissa kolme pilkku neljä prosenttia sitten tässä kymmenen vuoden mallissa tämä tuki jatkuu koko laina ajan kun sen sijaan neljänkymmenen vuoden mallissa vain kahdenkymmenenkolmen vuoden ajan ympäristövaliokunnan ehdotuksesta eduskunta siis hyväksyi ponnen että tämä neljänkymmenen vuoden pitkä korkotukimalli pitää uudistaa sellaisella tavalla että että nämä ovat keskenään tasavertaisia tämä on nyt tämän hallituksen esityksen tavoite erimielisyys koskee sitä onko tämä hallituksen esitys nyt riittävä korjaus

nykytilanteeseen hallituksen esitys siis parantaa jossain määrin tämän neljänkymmenen vuoden mallin ehtoja siten että että omavastuukorkoa alennetaan ja sitten tätä sallittua omarahoitusosuuskorkoa nostetaan kuuteen prosenttiin mutta kiistaa on sitten herättänyt se että samalla kielletään varautuminen rakennusten ja asuntojen tuleviin perusparannus ylläpito ja ja hoitokustannuksiin

maksuaikaa pidennetään mutta ei kuitenkaan siihen neljäänkymmeneen vuoteen tai siihen täyteen täyteen aikaan

sinänsä näitä kaikkia pykälämuutoksia mitä hallitus esittää valiokunta kannattaa yksimielisesti valiokunta toteaa mietinnössään myöskin sen että suomen asuntokannasta alle puolet eli noin kolmasosa on vuokra asuntoja ja näistä reilu kolmasosa on näitä valtion tukemia korkotuki tai aravalainoitettuja asuntoja

on on ollut vähäinen kohtuuhintaista asumista tai asukkaalle kustannuksiltaan kohtuullista asumista valtio tukee myös asumistuen muodossa viime vuonna asumistukea maksettiin noin kaksi miljardia euroa ja sen lisäksi toimeentulotukea maksettiin noin kolmesataa miljoonaa euroa asumismenojen kattamiseen eli käytännössä lähinnä vuokriin valiokunta toteaa myöskin sen että asumisen hintaan kaikkein eniten vaikuttava seikka on se onko asuntoja tarjolla riittävästi vai ei valiokunta kommentoi myöskin sitä keskustelua mitä käydään siitä

syrjäyttääkö tämä korkotuettu asuminen jossa vuokrat ovat kohtuullisempia kuin vapailla markkinoilla

muuta asuntotuotantoa no tietenkin se syrjäyttää sellaisilla alueilla joilla tontit ovat haluttuja tämmöistä markkinaehtoista tuotantoa mutta valiokunta toteaa että että on sinänsä perusteltua

tuottaa näitä valtion

asuntoja koska sillä tavalla taataan että asuma alueilla on asukaskannan monimuotoisuutta eli toisin sanoen ehkäistään asuma alueiden segregaatiota

ehkäisemisen hyödyt yhteiskunnalle ovat erittäin moninaiset myöskin taloudelliset valiokunta toteaa myöskin huolestuttavana piirteenä tämänhetkisissä asuntomarkkinoissa sen että että uusia omistusasuntoja myytäessä näiden taloyhtiölainojen osuus on kasvamassa se voi olla jopa seitsemänkymmentä prosenttia mikä osaltaan voi kiihdyttää asuntojen hinnannousua mutta myöskin siten luoda tällaisia tilanteita joissa ihmiset joutuvat velkaloukkuun mikäli korot nousevat ole realistisesti arvioitu tämän taloyhtiön lainan vaikutusta kykyyn rahoittaa asunto eli toisin sanoen valiokunta korostaa sitä että kun verrataan näitä tarjonta ja kysyntätukia eli tätä korkotukea ja sitten sitten asumistukea niin pitää ottaa huomioon asuntopolitiikassa muitakin kuin tällaisia välittömiä taloudellisia seikkoja kuten muun muassa segregaation estäminen valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa esitetään neljää pontta joiden tavoitteena on parantaa tämän neljänkymmenen vuoden korkotukimallin kilpailukykyä kiitoksia

arvoisa puhemies todellakin tämän lainsäädännön alku on eduskunnan hyväksymässä ponnessa jossa kannettiin huolta siitä että tämä pitkä korkotuki on ehdoiltaan sellainen että kasvukeskuksiin ei synny riittävästi kohtuuhintaista asuntotuotantoa niin että ne olisivat pitkään itse asiassa ikuisesti vuokra asuntokäytössä niin kuin kuntien rakennuttamat pitkällä korkotuella rakennetut asunnot ovat käytännössä todellakin tähän liittyi se että tämä ponsi tehtiin siinä yhteydessä kun tällainen toinen

hyväksyttiin eli

lyhytaikaisessa vuokrakäytössä oleviin asuntoihin tarkoitettu korkotuki siinä nämä ehdot olivat paremmat kuin tässä pitkässä korkotuessa vaikka vuokrataso tässä neljänkymmenen vuoden korkotuessa on lähes puolet edullisempi tässä lyhyessä korkotuessa tätä lyhyttä korkotuettua asumista luonnehdittiinkin lähinnä sitten tällaisena tukena rakennuttajille joka sitten tietysti realisoituu silloin kun mahdollisesti kymmenen vuoden kuluttua nämä asunnot myydään ja jos niihin on saatu vielä näitä kuntien edullisia tontteja niin se on suoraa tulonsiirtoa silloin rakennuttajille vaikka tarkoituksena on tietysti rakentaa asuntoja asuntoja tarvitseville ja tässä tapauksessa erityisesti pienituloisille asuntoja tarvitseville henkilöille ja perheille todellakin me emme esitä tätä lakiehdotusta hylättäväksi koska ne suurimmat muutokset mitkä tähän liittyvät tai ne esitykset mitkä tähän liittyvät tullaan tekemään asetuksissa on sanottava että että tämä lakiehdotus on

siinä lyhennysten etupainotteisuus kasvaa korkotukiaikaa pidennetään mutta ei todellakaan koko tähän laina laina aikaan ja enimmäisrahoitusosuutta nostetaan yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin eli nämä ovat kaikki niitä elementtejä jotka parantavat tätä neljänkymmenen vuoden korkotukimallia

vastalauseessa on esitetty ne keinot ponsien muodossa yksi eduskunta edellyttää että valtioneuvoston asetuksella pitkäkestoisen korkotukimallin ehdot säädetään säädetään lyhytkestoista houkuttelevammiksi omarahoitusosuuden korko nostetaan kahdeksaan prosenttiin ja omavastuukorko asetetaan seuraamaan yleisen korkotason muutoksia kaksi

kymmenen vuoden korkotuessa tämä varautuminen sallitaan ja aika harva uskoo että vielä kymmenen vuoden aikana peruskorjauksiin joudutaan eduskunta edellyttää että hallitus tekee viipymättä kokonaistarkastelun pitkän ja lyhyen korkotukimallin toimivuudesta nämä ovat siis niitä esityksiä joita tässä vastalauseessa ehdotetaan jotta tästä tästä esityksestä saataisiin sellainen että se todellisuudessa lisäisi asuntotuotantoa sinne missä asuntoja tarvitaan ja se nimenomaan lisäisi kohtuuhintaista asuntotuotantoa itse olen myös sitä mieltä että nimenomaan todella kohtuuhintaisella korkotukimallilla rakennettujen asuntojen joitten neliövuokra on siellä kymmenen euron pinnassa pitäisi olla esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla noin neljäkymmentä prosenttia kaikista vuokra asunnoista se olisi sellainen osuus jolla todella hillittäisiin myöskin sitten tätä yleistä vuokratason nousua

arvoisa puhemies tämä kysymys sivuaa aika mielenkiintoista ilmiötä mikä suomessa aika voimakkaana tänä päivänä näkyy se on tietenkin muuttoliike ja asuntojen hintojen erilaisuus eri puolilla suomea on selvää että asuntojen kalleus ja vuokran kalleus tietenkin sellaisille ihmisille ongelma joilla ei ole maksukykyä ja sen takia tämäkin hallituksen esitys sitten sitä parantaa eli valtio eli veronmaksajat tukevat vuokra ja asumisoikeusasuntoja niin että niitä rakennettaisiin enemmän se on ymmärrettävää kun väkeä muuttaa kasvukeskuksiin erityisesti helsinkiin että asuntotuotantoa sitten tällä tavalla kiihdytetään mutta kun se tapahtuu monella eri tavalla niin se väistämättä johtaa tilanteeseen jossa jollakin tavalla pitäisi kompensoida niiden asuntojen hintojen laskua joka tapahtuu sitten muualla suomessa mutta tulen siihen hieman myöhemmin omassa puheessani valtion tukema asuntotuotanto on vain pieni osa valtion asuntopolitiikan koko keinovalikoimasta suomen asuntokannasta noin kolmasosa on vuokra asuntoja ja näistä reilu kolmasosa valtion tukemia korkotuki ja aravalainoitettuja asuntoja sen lisäksi kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi suomessa maksetaan asumistukia noin kaksi miljardia euroa se sitten eriytyy eri tavalla kenelle niitä maksetaan ja mietinnön mukaan myös kolmesataa miljoonaa toimeentulotukea ohjautuu käytännössä asumiseen eli vuokriin eli kyllähän tämäkin valtava asumistukipaketti pitää asuntojen hintoja ja sitä kautta vuokria korkealla ja sitä pitäisi kyllä miettiä että onkohan tämä nyt aivan oikea mekanismi sitten ohjata valtion eli veronmaksajien

asuntoihin koska se on kyseenalaista kenellekä se raha sitten viime kädessä menee sitten tullaan aika mielenkiintoiseen asiaan mitä valiokuntakin on täällä hyvin sivunnut huolta aiheuttaa uusimuotoinen rahoitusmalli jossa uusien omistusasuntojen myynnissä taloyhtiölainojen osuus voi olla jopa seitsemänkymmentä prosenttia asunnon hinnasta mikä voi paitsi kiihdyttää asuntojen hintojen nousua merkitä myös kasvavia velkariskejä korkotason noustessa tämä on hyvä huomio sillä minun mielestäni saattaa jopa olla niin että se kauppahinta joka käteisellä maksetaan on vielä pienempi kuin tämä kolmekymmentä prosenttia ja tämä on nyt johtanut sellaiseen ilmiöön jota uusasuntotuotannossa aika paljon että kun tällainen taloyhtiölaina otetaan niin taloyhtiö voi tulouttaa tämän omistajan maksaman rahoitusvastikkeen tuloslaskelmaan jolloin siitä tulee omistajalle vähennyskelpoinen esimerkiksi vuokrasta tämä on kyllä erikoinen tulkinta en tiedä mihin lainkohtaan se perustuu mutta se on erikoinen tulkinta jos jossakin bisneksessä bisneksessä velan lyhennys on yhtäkkiä käärittynä johonkin tällä kertaa rahoitusvastikkeen muotoon oikeus siihen että se vähennetään tuotosta velan lyhennys vähennetään tuotosta

elementtejä mitkä kiihdyttävät asuntotuotantoa mutta kiihdyttävät myös sitten asuntojen hinnannousua ja sehän ei voi olla vähävaraisten näkökulmasta tarkoitus eikä kyllä oikein muidenkaan ihmisten näkökulmasta tarkoitus mutta jos olen oikein tulkinnut niin vielä vakavampi oikeusvaje sisältyy korkeimman hallinto oikeuden tulkintaan että kun tavallinen ihminen joka ei itse asu tämmöisessä asunnossa ostaa tällaisen asunnon maksaa käteisellä pienen hinnan sen jälkeen maksaa nämä taloyhtiölainat pois eli sen rahoitusvastikkeen vaikka puolen vuoden kuluttua kerralla mutta ei asu siinä itse ja myy niin silloin verottaja tulkitsee niin vaikka hän myisi sen samalla hinnalla kuin on ostanut kun on velat maksanut pois että sitä velanmaksua ei otetakaan huomioon sitten asunnon hankintahinnassa käy niin että vaikka tämä pahaa aavistamaton kansalainen myy tämän asunnon pois samalla hinnalla kuin ostanut niin hän saa merkittävän luovutusvoittoverolapun verottajalta näin on tapahtunut ja silloin meidän täytyy ruveta perkaamaan jos tällainen epäoikeudenmukaisuus kohtaa sellaista henkilöä joka ei ole tietoinen siitä miten taloyhtiö on kirjanpidossaan käsitellyt rahoitusvastiketta ja jos ajatellaan kokonaisuutena tätä ilmiötä

velan lyhennys muodostaa vähennyskelpoisuuden tuloista niin kyllä me aika erikoisen ilmiön kanssa olemme tekemisissä koska yritysmaailmassa kuitteja ja tositteita täytyy säilyttää käsittääkseni kymmenen vuotta kuka näitä enää viidentoista vuoden kuluttua selvittää että kuka on vähentänyt rahoitusvastiketta ja mistä eli

mitä tälle voidaan tehdä mutta varsinainen asia tämän esipuheen näkökulmasta ehkä joku joku saattaa ymmärtää minkä takia tässäkin salissa olen usein puhunut siitä että kun asuntojen hinta jossain päin suomea tietenkin laskee kun se jossain päin nousee muuttoliikkeen takia niin

siihen oikeudenmukaisuuteen että jos jollakin omaisuuden arvo laskee tämän muuttoliikkeen takia niin silloin häntä ei veroteta niin rankasti kuin tällä hetkellä tehdään eli eihän omaisuuteen liittyvä vero voi olla semmoinen että sitäkin omaisuutta mitä ei ole olemassa verotetaan nämä ovat isoja asioita ja on hieman harmi että täällä on paikalla vain muutama kansanedustaja jotka kuuntelevat

rouva puhemies edustaja eestilä nosti puheeksi merkittäviä asioita ja jatkan näistä asuntomarkkinoista näin laajemmassa näkökulmassa myös mitä ympäristövaliokunnassa mietintöön muutama kappale laitettiin taloyhtiölainat seitsemänkymmenen prosentin luokkaa korkeimmillaan on kyllä semmoinen tekijä joka madaltaa kynnystä oman asunnon ostamiseen se on sinänsä aivan hyvä mutta siihen liittyy merkittävä riski asuntokuplan syntymisestä ja kun tähän samaan tilanteeseen otetaan matalat korot ja vielä se että on näitä maksuvapaavuosia niin ostajalle saattaa syntyä harhainen kuva omasta maksukyvystään ja nyt on kyllä markkinoilla ainakin paikallisesti joillakin alueilla nähtävissä ihan selviä ylikuumenemisen merkkejä nämä tukiasiat kaksi miljardia asumistukeen ja kolmesataa miljoonaa euroa toimeentulon toimeentulon kautta vuokrien maksuun ovat todella isoja rahoja ja siinä kyllä kannattaa ruveta jo vähän miettimään ja todellakin perkaamaan sitä kiihdyttävätkö ne vuokrien nousuja asuntojen hinnannousuja mihin ne tuet loppujen lopuksi siirtyvät vaikka olen puhemiehistä katsottuna täällä oikealla reunalla niin en kuitenkaan kannata törkyahnetta kapitalismia jossa valtion maksamat tuet valuvat ahneiden kapitalistien käsiin tavoitteena tässä nyt on se että jokaiselle suomalaiselle saadaan kohtuuhintainen asunto ja tukimuodot ovat sellaisia että ne mahdollistavat järkevän asumisen ja ne mahdollistavat mahdollistavat myös järkevän vuokra asuntojen tuotannon mutta kohtuuttomia ja liian byrokraattisia järjestelmiä ei tietenkään pidä maahan rakentaa edelleen me olemme kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden välein asuntokuplassa ja ja pidän pienenä yllätyksenä jos en kolmen neljän vuoden sisällä näe jonkinlaista kuplan puhkeamista

joitten vuoksi pyysin puheenvuoron tämä kysymys

asumistuesta ja sitten tästä rakentamisen tuesta eli kysyntätuesta ja tarjontatuesta kysyntätuki on tätä asumistukea ja siitä mihin se ohjautuu ymmärtääkseni siitä on tehty kyllä selvityksiä eli se ei ole se seikka joka nostaa vuokria mutta sen vuoksi tarvitsemme näitä tarjontatukia että meillä on sitten vaihtoehtoja tuolla asuntomarkkinoilla ja vuokra asuntomarkkinoilla että näitä todella edullisia vuokra asuntoja on tarjolla ja sellaisia vuokra asuntoja jotka ovat omakustannushintaisia ja jotka rakennetaan sillä tavalla että niistä ei voittoa kenellekään vaan vaan se edullisuus tulee nimenomaan asunnon tarvitsijan eduksi itse kannatan että tätä puolta lisätään jolloin sitten saadaan enemmän tasapainoa sinne sinne markkinoille mutta toki on niin että ylipäätänsä se että meillä on asunnot oikeassa paikassa eli siellä missä ihmiset riittävästi asuntoja siellä missä kasvavaa kysyntää on on kokonaisuutena ottaen tietysti se keino jolla niitä asumiskustannuksia hillitään on hyvä että nyt nämä taloyhtiölainat ovat nousseet esille itse

aiheuttaako se että on tällainen hyvin hyvin pieni omavastuuosuus siinä alussa sen että ehkä yliarvioidaan se oma maksukyky ja sitten joudutaan ehkä hankaluuksiin ylipäätänsä niitä hyviä asioita mitä meillä asuntopolitiikassa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana on se kehitys mikä on tapahtunut valtion ja kuntien välillä näitten mal sopimusten kautta mikä on merkinnyt sitä että yhä paremmin ollaan voitu asuntoja sijoittaa liikenteellisesti hyville paikoille tämä on esimerkiksi ympäristönäkökulmasta erittäin tärkeä asia mutta siitä näkökulmasta että työpaikkojen ja ja asumisen välillä nämä yhteydet paranevat tätä työtä pitää kehittää ja nämä mal sopimukset viedä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle muihin kasvukeskuksiin ja olen samaa mieltä näistä kahtia jakautuneista asuntomarkkinoista sinne missä kysyntää on vähän pitää löytää keinoja ratkaista niitä ongelmia

arvoisa puhemies on hyvä että näistä asioista rakentavasti keskustellaan kyllä nämä taloyhtiölainat saattavat olla oikeasti ongelma silloin kun korkotaso lähtee nousemaan me elämme vieläkin negatiivisten korkojen aikaa kuitenkin amerikassa aika vahvasti korot pitkät korot ovat nousseet ja on oletettavaa että jollakin aikajänteellä ne alkavat nousta myös täällä ja silloin kyllä jotkut saattavat joutua vaikeuksiin koska he ovat ehkä mitoittaneet sitten jollakin tietyllä korkotasolla oman elämänsä taloyhtiölainat ovat tällä vuosikymmenellä nousseet kymmenen miljardia ne ovat tällä hetkellä noin seitsemäntoista miljardia ja kulmakerroin nousussa näkyy olevan neljäkymmentäviisi astetta niin että kyllä se jonkunmoinen ongelma on niin kuin äsken totesin ehkä ehkä sitä kautta vielä saattaa se ongelma tulla suuremmaksi kun huomataan miksi meidän pitää oikeasti veroeuroilla tukea sitten sellaisia kirjanpidollisia järjestelmiä että taloyhtiöissä sitten tuloslaskelmaan viedään kyllähän meidän pitäisi sillä tavalla muuttaa lainsäädäntöä että se kuuluu taseeseen taloyhtiöhän on käytännössä vain bulvaani siinä välissä kun tämä omistaja maksaa lyhentää lainaa niin taloyhtiö ottaa sen ikään kuin tuloutukseen minun mielestäni meillä on liian monta mekanismia joilla kiihdytetään asuntorakentamista ja se johtaa juuri siihen mihin se on johtanut näen itse kyllä hieman eri lailla kuin edustaja myller sen että kun meillä on noin massiivinen asumistuki suomessa kaksi miljardia josta sitten kolmekymmentä prosenttia kenties kohdistuu tänne pääkaupunkiseudulle ja vielä toimeentulotuen kautta kolmesataa miljoonaa pannaan lisää niin kyllähän sen täytyy ruveta näkymään asuntojen hinnassa ja asuntojen vuokrissa nimenomaan tämähän kiihdyttää sitä asuntotuotantoa ja sijoittajien asuntokauppaa kun on niin pieni raha millä pääsee itse ostamaan ja kun vielä sattuu tietämään sen että on sellainen taloyhtiö joka tulouttaa tuloslaskelmaan tämän rahoitusvastikkeen että kun vuokraa saat niin et maksa euroakaan veroa koska verottaja tulee sitä asunnon hintaa sitten ikään kuin kumppanina ajamaan kiinni ja sitten aikanaan kun vuokrailet sitä joskus muutat itse asut pari vuotta ja myyt pois saat tehdä sen verovapaasti näitäkin asioita pitää nimenomaan tässä salissa pohtia

edustaja myller viittasi siihen että nämä kysyntätuet siis asumislisä ja toimeentulotuki siltä osin kuin se kohdistuu vuokriin eivät siirry korottavasti vuokriin

ymmärrän tämän väitteen koska olen kuullut sen saman väitteen se taisi olla asiantuntijakuulemisessa valiokunnassa kun kuulimme tästä asiasta ja itse hämmästyin sitä tietysti asiantuntijaa mielellään uskoisin mutta ajattelen vähän samalla tavalla kuin eestilä että jos kaksi pilkku kolme miljardia jotain tuetaan niin kyllähän sen nyt jossain täytyy näkyä jos sitä tavaraa siellä hyllyllä on kuitenkin rajallinen määrä tässä tapauksessa niitä vuokra asuntoja ihan tämmöinen omaehtoinen kokemus kentältä tukee sitä että kyllä se nyt jossain näkyy ei ehkä siinä siinä määrin kuin euroista voisi päätellä mutta jonkinlaista no sitten edustaja myller otti kyllä myös hyvän asian esille mal sopimukset ja liikenneasiat kun asuntopolitiikasta puhutaan silloin ei puhuta pelkästään rakennettavista taloista tai tuista silloin puhutaan myös liikennepolitiikasta siihen liittyy myös ympäristöpolitiikka päästöt ynnä muut tällaiset nyt jos ajatellaan esimerkiksi tätä asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat sellaisella kertoimella että että tavallisella tavallista työtä tekevällä ihmisellä on todella suuria vaikeuksia selvitä vuokrista saati että sitten lähtee säästämään omaa asuntoa ja millä sitä painetta voidaan purkaa niin yksi keino on todellakin nämä mal sopimukset toimivat liikenneyhteydet jos me saamme toimivat raideyhteydet tampereen suuntaan ja turun suuntaan niin että että se yhteys on noin tunnin silloin tämä on yhtenäistä yhtenäistä työssäkäyntialuetta ja moni mielellään käy esimerkiksi hyvinkään hämeenlinnan riihimäen tampereen suunnalta pääkaupunkiseudulla pääkaupunkiseudulla töissä ja palaa sitten illaksi kotiin mutta jos se matka kestää lähes kaksi tuntia suuntaansa se ei ole toimiva vaihtoehto tunti on semmoinen raja jossa päivittäinen työmatka suuntaansa vielä auttavasti toimii

arvoisa puhemies ihan lyhyesti nyt olisi varmaan todellakin aika selvittää sitä mistä mistä tämä vuokrien nousu johtuu koska kyllä se todella huonosti ohjaa politiikkaa jos meillä on sellainen käsitys että että asumistukia leikkaamalla vuokria ikään kuin saadaan laskettua koska silloin me nimenomaan leikkaamme niiltä kaikkein pienituloisimmilta

tietysti se että että asuntoja on ylipäätänsä liian vähän on se se iso kysymys toki nämä liikennejärjestelyt ovat hyvin tärkeitä sanonpa tässä eri osissa suomea koska koska esimerkiksi tänne pääkaupunkiseudulle tullaan töihin eri puolilta suomea sekä idästä keskemmältä että että lännestä mutta toki meidän pitää huolehtia siitä että niitä työpaikkoja on myös muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies täytyy käyttää puheenvuoro sen takia ettei kukaan tulkitse että esimerkiksi edustaja kiurun kanssa me olisimme täällä sitä mieltä että lähdettäisiin suoraan vaan asuntotukia vähentämään jokainen suomessa tarvitsee katon pään päälle ja totta kai pitää jonkun vastata siitä että vuokrat maksetaan näin ja sen takia meillä on tämmöinen järjestelmä mutta sitä pitäisi miettiä onko se nyt oikein että me panemme tietyn prosentin joka maksetaan vai pitäisikö jotenkin niitä kriteereitä muuttaa että asuu vähän myös sillä tavalla mihin varat riittävät että ei ihan suoraan mennä mekanismilla nostattamaan asuntojen hintaa ja sitä kautta tietenkin vuokrien hintaa yleisesti ottaenhan voidaan ilmeisesti kohtalaisen riidattomasti todeta että kaikki tuet jollakin tavalla valuvat hintoihin niillä vaan on se taipumus olipa maataloustuista kysymys tai mistä tahansa niin kyllä ne vaan hintoihin menevät sanokoot asiantuntijat mitä tahansa niin sellainen taipumus niillä on kyllä tämä pitäisi kokonaisuudessaan uudelleen miettiä ennen kaikkea minä toivoisin että myös sieltä toiselta puolelta salia lähdetään mukaan siihen että kiinteistöveron verotusarvo pitää jollakin tavalla postinumeron tai muun perusteella toteutuneiden kauppojen perusteella arvioida sillä tavalla että kiinteistöveron verotusarvo vastaa paremmin kiinteistön todellista arvoa onhan se aika erikoista kun jossain päin suomea kiinteistön kauppahinta on pienempi kuin vuosittain maksettava kiinteistövero kyllähän siinä jollakin tavalla lainsäädäntö ja se mitenkä tämä kiinteistöveron verotusarvo muodostuu ovat pielessä pakkohan sitä on ruveta tutkimaan